lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelulle varataan enintään kuusikymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti muutoksella laajennettaisiin turvapaikanhakijan työnteko oikeutta muutokset koskisivat turvapaikanhakijan työnteko oikeuden alkamista ja päättymistä ensinnäkin työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa mutta ei vielä työnteko oikeutta

tai kuuden kuukauden karenssiaikaa nämä turvapaikanhakijat saisivat heti lain voimaan tullessa oikeuden tehdä töitä muutos koskisi sekä ensimmäisiä hakemuksia että uusintahakemuksia toiseksi työnteko oikeuden kestoa laajennettaisiin siten että työnteko oikeuden päättyminen ei olisi sidottu ulkomaalaisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen oikeus tehdä työtä olisi sidottu vastaanottopalveluiden saamiseen esityksen mukaan oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottolaissa säädettyjä vastaanottopalveluja tämä muutos koskisi sekä niitä turvapaikanhakijoita joiden karenssi on edellä kuvatulla tavalla poistettu että niitä hakijoita joilla lain voimaan tullessa on ollut työnteko oikeus olemassa karenssin jo päätyttyä muutokset koskevat työskentelyä maa metsä puutarha ja kalatalouden työtehtävissä muiden tehtävien osalta noudatettaisiin edelleen voimassa olevia karenssiaikoja muiden työtehtävien osalta myös työnteko oikeus päättyisi edelleen voimassa olevan sääntelyn mukaisesti maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen esityksen tavoitteena on lisätä työvoiman tarjontaa erityisesti sellaisissa työtehtävissä jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä ehdotettujen muutosten tavoitteena on tukea osaltaan huoltovarmuustavoitteiden toteutumista sekä pienentää rajaliikenteen rajoittamisesta aiheutuvia elinkeinoelämän vahinkoja lisäämällä työvoiman tarjontaa alkutuotannon kriittisillä aloilla

esityksessä ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja laki olisi voimassa lokakuun loppuun asti tänä vuonna esitys liittyy kiinteästi koronaepidemiaan liittyviin poikkeusoloihin erityisesti rajaliikenteen rajoittamiseen ja siitä aiheutuviin kausityövoiman saatavuusongelmiin poikkeusoloista johtuen ulkomaisen työvoiman maahantulo on vähentynyt merkittävästi ja ulkomaalainen kausityövoima on viime vuosina ollut tärkeä työvoiman lähde monille alkutuotannon aloille haasteena onkin nyt saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville maa metsä puutarha ja kalatalouden aloille töihin tarvitaan monipuolisesti niin kotimaista kuin ulkomaista työvoimaa muutoksen myötä suomessa olevien turvapaikanhakijoiden työvoimapotentiaalia voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää alkutuotannon kausiluonteisissa tehtävissä voimassa oleva karenssia koskeva lainsäädäntö rajoittaa maassa turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan laillisesti oleskelevien turvapaikanhakijoiden hyödyntämisen niillä alkutuotannon aloilla joille poikkeusoloista johtuen olisi välttämätöntä saada välittömästi lisää työvoimaa voimassa oleva sääntely tällä hetkellä ei myöskään mahdollista sellaisten turvapaikanhakijoiden jotka saavat täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen työskentelyn jatkumista mainituilla alkutuotannon aloilla

vaikka heidän tosiasiallisesti olisi poikkeusoloista johtuen mahdollista jatkaa työskentelyä vallitsevan tilanteen vuoksi maasta poistamisia voidaan käytännössä panna täytäntöön normaalia huomattavasti vähäisemmin ja myös henkilöiden vastaanottopalvelut jatkuvat poikkeusoloissa jos työnteko ehdotuksen mukaisesti jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta vastaanottopalveluiden saamiseen saakka voisi kansainvälistä suojelua hakeneiden työpanosta hyödyntää pidempään kun he poikkeusoloista johtuen tosiasiallisesti oleskelevat täällä ja ovat vastaanottopalveluiden piirissä työntekoa voisi käytännössä jatkaa aina siihen asti kunnes maasta poistuminen voi taas toteutua arvoisa puhemies esitys lisäisi työvoiman tarjontaa erityisesti näillä alkutuotannon aloilla joilla on nyt ongelmia saada työntekijöitä kriittisten kevättöiden lisäksi kasvukauden edetessä työvoiman tarve kasvaa ja se on suurimmillaan sadonkorjuuaikaan heinä elokuussa vaikka tuon ajan tilanteesta ei ole vielä tietoa esimerkiksi maahantulorajoitusten suhteen on kuitenkin todennäköistä että erilaisia suomessa olevia työvoimareservejä tarvitaan muun muassa hoito ja sadonkorjuutöissä esityksen välittömässä vaikutuspiirissä on noin tuhat henkilöä joilta työnteko oikeutta rajoittava karenssi poistettaisiin ja joiden työskentelyn kestoa pidennettäisiin tämän lisäksi esitys mahdollistaisi noin neljäntuhannen sellaisen turvapaikanhakijan

joilla lain voimaan tullessa on ollut työnteko oikeus olemassa karenssin jo päätyttyä työnteon jatkumisen vastaanottopalveluiden päättymiseen saakka ilman ehdotettua muutosta niiden määrä joiden työnteko oikeus päättyy käännytyspäätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden vuoksi kasvaa sitä mukaa kun maahanmuuttovirasto tekee turvapaikkapäätöksiä ja hallintotuomioistuimet käsittelevät turvapaikkavalituksia sikäli kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus evätään arvoisa puhemies kuten todettu esityksen ensisijaisena tavoitteena on väliaikaisesti vastata siihen työvoiman tarpeeseen joka on huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämätöntä ja joka on syntynyt kun ulkomaalaiset kausityöntekijät eivät pääse maahan väliaikaisen muutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea hyödyntää sitä potentiaalista potentiaalista työvoimaa joka on jo maassa tällä hetkellä esitys on tarpeellinen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi

arvoisa puhemies niin me kuulimme ministeriltä niin tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti ja tavoitteena on lisätä työvoiman tarjontaa erityisesti sellaisissa työtehtävissä jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä koronakriisin lisäksi maailmassa on myös toinen kriisi meneillään asiantuntijoiden mukaan nälkää näkevien määrä voi vuoden loppuun mennessä kaksinkertaistua se voisi tarkoittaa miljoonaa ihmistä isä meidän rukouksen sanat anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme näin ollen koronakriisin aikana pysäyttäneet miettimään maatalouden kausityöt on viimeiset parikymmentä vuotta hoidettu lähes pelkästään ulkomaisen työvoiman varassa maaseutuyrittäjät ovat esittäneet hätähuutonsa sillä työvoimapula uhkaa kevätkylvöjä ja pitkittyessään pahimmillaan jopa osaa elintarviketuotannosta miten tähän tilanteeseen on tultu olemmeko me onnistuneet luomaan sellaisen hyvinvoinnin ja niin tehokkaan vientivetoisen talouden että tämän päivän nuorison ei tarvitse enää tehdä raskasta kesätyötä mansikkapelloilla juurestiloilla ja puutarhoissa alle kympin tuntipalkalla pohjimmiltaan on kyse siitä mikä on meidän suhteemme työhön millaista suhtautumista työntekoon meidän pitäisi opettaa nuoremmalle sukupolvelle

toivottavasti onnistumme saamaan suurimman osan tämän vuoden juures vihannes ja marjasadosta pelastettua oli se sitten kotimaisen tai ulkomaisen työvoiman varassa varassa ja toivottavasti maatalouden ja maataloustyön arvostus arvostus nousee pysyvästi tämän kriisin jälkeen muutaman vuosituhannen vanha sananlasku sanoo hyvä on miehelle että hän kantaa iestä nuoruudessaan hyvä on jos osaisimme edelleen opettaa lapsemme tekemään nuoresta pitäen monenlaista työtä ahkeruus ja monipuolinen osaaminen ovat hyvä pääoma elämään

arvoisa puhemies kyseessä on todellakin väliaikainen laki jolla annetaan turvapaikanhakijoille työnteko oikeus ilman tätä kolmen tai kuuden kuukauden karenssiaikaa ja niin kuin tuossa edustaja östman edellä toi esille kyse on nimenomaan meille huoltovarmuuden kannalta kriittisten alojen eli maa metsä puutarha ja kalatalouden alojen työtehtävistä ajattelen näin että kun henkilöt joka tapauksessa ovat suomessa he ovat vastaanottopalveluitten piirissä ja tukien piirissä niin se että he hakeutuvat töihin on tietenkin erinomaista siltäkin kannalta jos ajattelemme miten heidän työstänsä alkaa sitten kertyä ja siinä mielessä voisi sanoa ikään kuin vastinetta sille että he ovat myöskin näitten vastaanottopalveluitten piirissä ainut asia mitä toivon että valiokunnassa vielä tarkasti katsotaan tässä lakiesityksessä on mielestäni tässä kielteisen päätöksen saaneitten työnteko työnteko oikeuden jatkumisessa ollenkin että ne liittyvät tähän vastaanottopalveluitten piirissä olemiseen tämä on kohta jota toivon että valiokunnassa vielä huolellisesti katsotaan mutta muilta osin voi ajatella että todellakin kysymys on siitä onko meillä ensi talvena suomessa maatalouden tuotteita pöydässä ja siitä että me pystymme huolehtimaan että meillä esimerkiksi marjatiloilta ja vihannestarhoilta saadaan sadot

on nyt ukrainasta haettu haettu lisätyövoimaa ja ja kyllä siellä tosiaankin mietitään ja ollaan hätäissään siitä kohtaavatko nyt sitten todellisuudessa tämä näitten te palveluitten kautta ilmoittautuneitten määrä myöskin ihan kantasuomalaisia työnhakijoita ja sitten toisaalta työpaikat joita on tarjolla

siellä pienillä tiloilla pohditaan myös sitä kuinka paljon aikaa menee uusien kokemattomien työntekijöitten opastamiseen siellä ovat viljelijät sanoneet esimerkiksi että he joutuvat ihan toisella tavalla suunnittelemaan esimerkiksi oman työpanoksensa käyttämisen tässä vaiheessa koska siitä on selkeästi käytettävä niin paljon enemmän opastamiseen ja muuhun mutta niin kuin edustaja östman tuossa edellä totesi maailmalta kuuluu huolestuttavia uutisia siitä että kun ruokaketjut eivät toimi niin maanviljelijät jopa tuhoavat omaa satoansa ja teurastavat omaa karjaansa ja ihan tätä näkökulmaa kun miettii niin tässä voi todellakin olla maailmanlaajuisestikin vielä kovat ajat edessä ja suomen vastuu puhtaan ja jäljitettävän elintarvikeketjun maana maailman ruokatuotannossa saattaa merkittävällä tavalla

arvoisa herra puhemies turvapaikanhakijoilla on jo voimassa olevan lain mukaan oikeus tehdä ansiotyötä oleskeltuaan maassa kolme tai kuusi kuukautta tästä huolimatta heidän työllisyysasteensa on maassamme hyvin alhainen koska edes työluvalliset turvapaikanhakijat eivät mene töihin on selvää että lainmuutoksella ei tule olemaan sellaisia vaikutuksia joita sillä todellisuudessa haluttaisiin olevan tämä tunnustetaan myös hallituksen esityksessä itsessään jonka mukaan esityksen käytännön työllisyysvaikutusten voidaan kokonaisuudessaan arvioida olevan kenties vain joitain kymmeniä työntekijöitä esityksessä tarkoitetuille aloille hallituksen esitys on muutenkin ongelmallinen sekoittaessaan toisiinsa turvapaikka ja työperäisen maahanmuuton ja mahdollistaessaan työperäistä oleskelua koskevan lainsäädännön kiertämisen turvapaikkajärjestelmä kun ole tarkoitettu työvoiman maahanmuuttoon ongelmallista on myös että ulkomaalaisen sallittaisiin yhä jatkaa työskentelyä täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen saatuaan työnteko oikeus ei kannusta näitä ihmisiä poistumaan maasta vapaaehtoisesti ja heidän maasta poistamisensa myös poliisin toimesta voi vaikeutua

herra puhemies aiempina vuosina ulkomaalaista kausityövoimaa suomen pelloilla marjatiloilla ja vihannestiloilla on ollut jopa viisitoistatuhatta ja nyt kun rajat ovat sulkeutuneet niin näiden määrä on hyvä jos kymmentä osaa tästä tällä hetkellä mielestäni tässä täytyy kaikki kivet ja kannot kääntää jotta saamme työntekijöitä pelloille niin että sato saadaan korjattua ja on mahdollista saada kotimaista ruokaa myös myös jatkossa siksi pidän tätä esitystä hyvänä lisänä ja ja yhtenä rakennuspalikkana tähän tavoitteeseen pyrittäessä mutta kyllä tässä tilanteessa pääpaino tietenkin on siinä että me saisimme niitä suomalaisia lomautettuja ja ja työttömiä ja koululaisia ja opiskelijoita tätä työtä tekemään itse pidän positiivisena tätä esitystä ja hiukan ihmettelen sitä kritiikkiä joka tähän kohdentunut toki ymmärrän sen kritiikin että on pelättävissä että kovin paljoa tästä muutaman tuhannen potentiaalista ei ei realisoidu mutta sitä parempi mitä useampi tähän ratkaisuun päätyy onhan se nyt parempi että turvapaikanhakija on mansikoita poimimassa kuin siellä vastaanottokeskuksessa huoneessaan makaamassa korona aikana muistutan siitäkin että turvapaikanhakijoiden vastaanotto maksaa se maksaa keskimäärin yli neljäkymmentä euroa per vuorokausi ja vastaanoton piirissä olevia henkilöitä on on vuositasolla ollut lähes kymmenentuhatta eli periaatteessa suuresta ryhmästä on kysymys myöskin jos pelätään että maastapoistamispäätöksen saanut sitten katoaa tai jos on ongelmallista että hänelläkin olisi vielä oikeus työntekoon niin kauan kuin vastaanottopalvelut jatkuvat

niin itse ajattelen että silloinkin kyllä voisi olla parempi että hän on siellä pellolla työnantajan silmän alla kuin mahdollisesti sitten katoamassa ja ja piileksimässä tätä tätä päätöstä työnantajalla ei tietenkään ole velvollisuutta häntä vahtia mutta totta kai hän on silloin paremmin ikään kuin muiden silmän alla kun hän on

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on ulkomaalaislain väliaikainen muuttaminen tässä on eräs erikoinen ja outo valuvika hallitus panostaa vahvasti maahanmuuttoon mutta koronan varjolla suomeen voivat jäädä työskentelemään henkilöt joilla on olemassa maastapoistamispäätös siis koronan varjolla suomeen jäädä työskentelemään henkilöt joilla on olemassa maastapoistamispäätös hetkinen kun oikein tätä ajattelee signaali ja viesti on aika erikoinen maastapoistamispäätökseen on aina jokin syy siis jos esimerkiksi henkilö on tehnyt jonkun rikoksen tai on maahantulokielto tai vaikka on vaaraksi yleiselle turvallisuudelle tai järjestykselle silti tulee oikeus olla töissä tuleeko tästä seuraava viesti maailmalle että nyt on suomessa vetovoimatekijät kohdallaan

tässä on riski ja se riski ei olekaan ihan pieni se on suuri riski

arvoisa herra puhemies kriittiset alat niin kuin tässä esityksessä esille tuodaan tarvitsevat työvoimaa tämä työvoimatarpeen ratkaiseminen on aivan keskeinen asia meidän huoltovarmuuden näkökulmasta ja suomalaisen ruoantuotannonkin varmistamiseksi välillä kuitenkin tuntuu siltä että nämä työt ovat sellaisia että ne voisi tehdä meistä ihan kuka tahansa en ainakaan itse koe olevani sellainen että pystyisin niitä tekemään tuosta noin vain ne ovat myös tehtäviä joihin tarvitaan perehdytystä koulutusta opastusta ja ohjausta ja sen takia itse olen nähnyt erittäin tarpeelliseksi että näitä ponnisteluja laitettaisiin ennen muuta sen eteen että me saisimme noin viitenätoistatuhantena viiva lähinnä ukrainasta tullutta kausityöntekijää suomeen ja kun olen ymmärtänyt että ukraina on näyttänyt nyt vihreää valoa että sieltä kausityövoima voisi maailmalle lähteä myös suomeen niin niin ihmettelen miksi tämä on nyt rajautumassa kuitenkin tämän työntekijäjoukon osalta kolmeentuhanteen henkeen jarruttaako tätä joku suomessa vai onko tämä rajoite ukrainan suunnasta nämä henkilöt ovat niitä jotka ovat jo olleet näissä tehtävissä ovat osaavia koulutuksen saaneita ja ja neuvottuja sen sijaan tämä esitys jolla nyt yritetään tähän samaan ongelmaan antaa jonkinlaista vastausta ei itse asiassa ole ongelmaton tämän karenssipurun jollain tavalla voi ymmärtää ja ja sen että tavoite kausityövoiman lisäämiseksi on oikea mutta keino on kyllä valitettavasti aika lailla väärä tai ainakin vaikuttavuudeltaan vähäinen jopa olematon ei tämä tule ratkaisemaan meidän maatilojen ja suomalaisen ruoantuotannon

ja kysyisinkin ministeriltä mikä teidän arvionne on kuinka monta näistä tarvittavista

kausityöntekijästä olisi nyt tämän lainsäädännön kautta löydettävissä vai olisiko järkevämpi laittaa nämä työpanokset ja ponnistelut sen eteen että me voisimme sieltä ukrainasta saada niitä jotka ovat näitä tehtäviä olleet tekemässä työnjohdollisiin tehtäviin mutta myös siihen suorittavaan tekemiseen he ovat iso osa ammattilaisia tällä sektorilla arvoisa puhemies totesin että tuon karenssin purun jotenkin ymmärrän mutta kielteisen päätöksen saaneiden työssäkäyntiä en pysty kyllä olemaan kannattamassa tämä heikentäisi meidän turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta nimenomaan sen loppupäästä maastapoistamispäätöksen pitää olla johdonmukainen ja tarkoittaa myös henkilön pikaista poistamista maasta myös korona

arvoisa puhemies erityisesti marjatilojen kausityöt on vuosien saatossa ulkoistettu ulkomaisen työvoiman varaan ja nyt kun ulkomaista työvoimaa ei saadakaan nämä tilat ovat ymmärrettävästi vaikeuksissa sen sijaan että määrätietoisesti ohjattaisiin työttömiä tai lomautettuja suomalaisia töihin maatiloille esimerkiksi kouluttamalla tai erilaisin kannustimin hallitus tuo eduskuntaan lakiesityksen jonka mukaan turvapaikanhakijoiden tulisi saada välitön työnteko oikeus ilman karenssia valitettavasti tällä esityksellä ei auteta kriittisten alojen ahdinkoa vaan se on jälleen puhtaasti hallituksen ideologista näpertelyä esityksessä arvioidaan että työllistyneiden määrä olisi joistakin kymmenistä parhaimmillaan joihinkin satoihin vihervasemmisto pääsee kertomaan äänestäjille parantaneensa turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja keskusta ilakoi hallituksen luoneen työkalun jolla marjatilojen ahdinkoon olisi muka vastattu

turvapaikanhakija on vastaanottopalveluiden piirissä pahimmassa tapauksessa tällä esityksellä ollaan luomassa aivan uudenlainen järjestelmä jossa työllistämisen varjolla luodaan jälleen uusia reittejä maahan houkuttelemiseksi ja lopulta sellaiset halpatyömarkkinat ettei suomalaisen kannata haaveillakaan saavansa näiltä aloilta sellaista työtä jolla voisi tulla toimeen

tästä itse asiassa pysyvä mekanismi arvoisa puhemies on muistettava että hallitus on jo hallitusohjelmassaan linjannut että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella hallitus nojaa omien sanojensa mukaan aina asiantuntijoihin ja tutkimustietoon mutta tutkimustieto maahanmuuttajien elinkaarikustannuksista yhteiskunnallemme ei jostain syystä kelpaa jo nyt maassamme on joilla olisi oikeus tehdä töitä tälläkin hetkellä mutta työt eivät kelpaa eivät maaseudulla eivätkä kaupungeissa tämä hallituksen esittämä työkalu on siis ajantuhlausta ja sen valmistelun sijaan olisi voitu valmistella jotain paljon tehokkaampaa tapaa saada työvoimaa maaseudulle arvoisa puhemies todettakoon vielä sekin että vastaanottokeskuksissa on ollut koronatartuntoja eivätkä turvapaikanhakijat ole noudattaneet viranomaisten ohjeita on huomattava tartuntariski jos vastaanottokeskuksista aletaan kulkea töissä elintarviketuotannossa marjatiloilla ja puutarhoilla arvoisa

arvoisa puhemies hallituksen on määrä tuoda poikkeusoloissa eduskuntaan vain koronaan liittyviä ja välttämättömiä esityksiä tämä esitys ei ole sellainen vaikka tästä jälleen väitetään olevan hyötyä maatalouden työntekijöiden saatavuuteen ja ruokahuoltoomme ei siitä ole esitys on huonosti valmisteltu eikä se perustu tosiasialliseen tietoon ei tilastoihin ei kansainväliseen vertailuun ei taloudellisiin laskelmiin kyseessä on hanke jolla halutaan helpottaa maahanmuuttoa ja heikentää maasta poistumisen kannustimia niiden ihmisten kohdalta joilla ei ole oikeutta suojeluun turvapaikanhakijat saavat jo nyt työskennellä kolmen kuukauden jälkeen mikäli papereita ei ole hukattu ja kuuden kuukauden kuluttua mikäli ne on hukattu nyt halutaan poistaa tämä karenssi suomessa on jo nyt hyvin helppo jäädä maahan ja turvapaikka ja työperäistä maahanmuuttoa yhdistelevä sääntely on moniin maihin verrattuna liberaalia näitä asioita ei säädellä vihreiden ja rkpn kiusaksi vaan siksi että niin yritetään paitsi suojella työmarkkinoitamme myös huolehtia siitä että kansainvälistä suojelua annetaan sitä tarvitseville mutta ei muille jo nyt yksinkertaisesti hakemalla suomesta turvapaikkaa voi koko työlupaprosessin käytännössä kiertää suomeen voi tulla vuosiksi eli koko turvapaikka ja uusintahakemusten ruljanssin ruljanssin ajaksi tekemään työlupajärjestelmän ohittavia valvomattomia töitä viimeinen rajoittava tekijä karenssi poistetaan nyt väliaikaisesti mutta enpä luottaisi tähän näin siis jopa ihminen josta emme tiedä kuka hän on voi mennä pellolle töihin heti arvoisa puhemies täällä salissa on lakimuutokseen liittyen kuultu väitteitä että kaikkien työpanos pitää hyödyntää ja että ei laista ainakaan mitään haittaa ole tämä ei pidä paikkaansa turvapaikanhakijoiden työllisyys ja vuosikausia maassa asuneiden kyseisistä maista tulleiden työllisyys on hyvin alhainen karenssi ei ole syy siihen toisekseen lakimuutoksesta on merkittävää haittaa se entisestään romuttaa turvapaikkajärjestelmää koska ei ole mitään väliä onko ihminen suojelun tarpeessa vai ei hän kuitenkin jää maahan siirtymällä työmarkkinoille hän voi myöhemmin hakea työntekijän oleskelulupaa ja olla osa jatkuvasti paisuvia maahanmuuttovaltaisia matalapalkka aloja joilla palkat nousevat hitaasti joilla on paljon väärinkäytöksiä ja joilta saatavalla palkalla ei elä ilman että veronmaksaja maksaa tulonsiirrot

nyt käsillä oleva esityshän jo lähestyy tätä mahdollistaessaan kielteisen päätöksen saaneiden työskentelyn espanjassa ja muualla etelä euroopassa näin tehdään pelloilla työskentelee laittomasti maassa oleskelevia afrikkalaisia ja viranomaiset katsovat toimintaa sormiensa läpi jotta tomaatit pysyvät halpoina tämäkö suomeen ei ole perussuomalaisten näkemys hyvästä suomesta

arvoisa puhemies kiitokset kansanedustajille hyvistä huomioista aloitan tästä loppupäästä edustaja purralle mietin tätä että pidän ehkä itse hieman huolestuttavana sitä että täällä esitetään pohdintoja ehkä jopa syytteitä siitä että näille ihmisille ei maksettaisi tarpeeksi rahaa tiloilla tämä on mielestäni erittäin huolestuttavaa tilanteessa jossa viljelijät tarvitsevat työvoimaa me tarvitsemme kaikki niitä tuotteita sieltä tämä yhteiskunta on monella tavalla riippuvainen siitä että työt tulee hoidettua

tarvitaan niin nyt ymmärrän että sieltä suunnalta esitetään että olisi parempi että nämä ihmiset eivät tekisi mitään toisin sanoen he vain olisivat tässä maassa koska tällä hetkellä maasta poistaminen näissä poikkeusoloissa on huomattavasti vähäisempää esimerkiksi saattaen tällä hetkellä tehdä poliisissa yhtä lailla kuin normaalioloissa on siis ehkä hieman erikoista että nämä turvapaikanhakijat eivät nyt sitten voisi olla hyödyksi tälle yhteiskunnalle moni heistä haluaisi tehdä töitä maatalouden toimijoiden yhteydenottoja nyt sitten totta kai tullaan tarvitsemaan vastaanottokeskusten suuntaan tullaan tarvitsemaan koordinaatiota siinä että viesti kulkee että nämä ihmiset ovat käytettävissä jos he haluavat töitä tehdä niin heidät kannattaa sinne tiloille hakea tästä muun muassa mtkn suuntaan on oltu yhteyksissä ja he ovat pitäneet tätä ehdotusta hyvänä ja kannatettavana hallitus on todella sitoutunut käymään läpi kaikki ne ihmisryhmät jotka tässä poikkeuksellisessa tilanteessa jo ovat maassa toisin sanoen ei tuoda lisää ihmisiä rajojen yli koska riski että tämä tauti leviäisi entistä enemmän on edelleen olemassa se tauti on edelleen tässä maailmassa monessa muussa paikassa vielä pahempana kuin täällä suomessa tämä esitys on nimenomaan yksi palanen edustaja räsänen nosti hyvin esille että tietenkään tämä ei ratkaise koko tätä kysymystä mutta minä sisäministeriön osalta maahanmuuttopolitiikan osalta pystyn vaikuttamaan tähän palaseen ja sitten yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön maa ja metsätalousministeriön kanssa me katsomme ne muut keinot joita on mahdollista muilla lainsäädäntöhankkeilla edistää esille myös tärkeän huomion siitä että tällä hetkellä osa ihmisistä todella katoaa siinä vaiheessa kun vastaanottopalvelut lakkaavat ja tämä on totta kai toinen iso osakokonaisuutensa johon hallitusohjelmassa on jo linjauksia paperittomuuden estäminen on yhteisenä tavoitteena hallituksella mutta se on toinen keskustelu siihen ei sinänsä vaikuteta tällä

pelkoa tai riskiä siitä että tämä olisi joku turvallisuusuhka en en haluaisi pitää tällaista keskustelua yllä ukrainan kanssa keskustelu on ollut hyvää ja tämä rajoite siitä että miksi emme ota enempää kuin kolmetuhatta nyt ukrainasta tulee lähinnä siitä että rajojen yli ei kannata tällaisessa tilanteessa tuoda ihmisiä kun ihmiset ovat jo maassa kannattaa käydä läpi kaikki ketkä voivat töitä tehdä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä tulee esille se että tämän esityksen tavoite on hyvä ja tarpeellinen turvata meidän ruoansaantimme tässä keskustelussa on nyt myös tullut esille erilaisia uhkakuvia ja ehkä sen vuoksi haluaisin todeta sellaisen kauniinkin kuvan tältä viikolta ennen kuin lähdin tänne helsinkiin laitoimme kotonamme auringonkukan siemeniä multaan kasvamaan nyt keväällä me saamme ihailla kasvun ihmettä ja tähän kasvun ihmeeseen perustuu myös meidän ruokapöytämme se että me saamme jatkossakin omasta maasta ruokaa on erittäin tärkeää niin kuin todettu tämä hallituksen esitys on pieni osa kokonaisuutta eikä kukaan ole niin sanonut eikä varmasti usko että tämä ratkaisee meidän mutta niin kuin todettu jos hallituksen esityksen lukee tarkasti se kannattaa lukea aivan ajatuksella ja tarkasti siellä esimerkiksi maasta poistamisesta todetaan työoikeuden jatkuminen ei vaikuttaisi täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen toimeenpanoon ulkomaalainen voitaisiin edelleen poistaa maasta sikäli kuin maasta poistaminen on mahdollista me elämme nyt poikkeusoloissa ja tämä on väliaikainen lainmuutos jonka tarkoituksena on saada meidän maatiloillemme työvoimaa eikä tässä esityksessä ole kyse turvapaikkapoliittisesta linjanmuutoksesta vaan ruoantuotantomme turvaamisesta poikkeusaikana kyse on väliaikaisesta muutoksesta aivan samaa mieltä siitä että on parempi että turvapaikanhakija tekee töitä kuin on joutilaana ja jos me tällä saamme työtä maatiloille niin se on ilman muuta positiivinen asia mutta niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille niin ei ole hyvä että meidän ruoantuotantomme huoltovarmuutemme on tällä tavalla ulkomaisen työvoiman varassa vaan kun tämä kriisi on ohi meidän on ehdottomasti löydettävä sellaisia pitkäkestoisia kestäviä ratkaisuja siihen että olisimme omavaraisia myös työvoiman suhteen niin pitkälle kuin se on mahdollista uskon että sellaisetkin ihmiset jotka ovat aikaisemmin halunneet patistella turvapaikanhakijoita töihin ja ovat moittineet että he elävät yhteiskunnan tulonsiirtojen ovat nyt tyytyväisiä kun hallitus nimenomaan haluaa kannustaa heitä osallistumaan työntekoon ja siihen että me saamme jokapäiväisen leipämme

arvoisa puhemies esityksellä siis laajennettaisiin turvapaikanhakijoiden työoikeutta suomessa määräaikaisesti tavoitteena on lisätä työvoiman tarjontaa huoltovarmuuden kannalta tärkeillä aloilla kuten maataloudessa tämä tavoite on ja kuulostaa hyvältä meidän kaikkien mielestä mutta tämäkin esitys on täysin riittämätön täyttämään kuudentoistatuhannen kausityöntekijän tarvetta ja aiheuttaa muita ongelmia jo hallituksen esitystä lukiessa voi havaita että työvoiman saatavuus tällä lakimuutoksella ei lisäänny kuin muutamilla kymmenillä henkilöillä en vähättele tätäkään määrää yksittäisille tiloille muutamalla työntekijällä voi olla merkitystä päätöksellä voi olla kuitenkin rapauttavaa vaikutusta turvapaikkapolitiikkaamme ja koko järjestelmään eli tässä asiassa pitää nähdä metsä puilta esityksen mukaan suomessa on tällä hetkellä noin kuusituhatta turvapaikanhakijaa joista neljätuhatta on on nyt työmarkkinoiden käytössä tuhat henkilöä on niin sanotussa karenssissa eli oman hakuprosessinsa alussa tämä kestää kolme viiva kuusi kuukautta sen jälkeen pääsee vaikka töihin jos sellaisia on tarjolla hallituksen esityksellä poistettaisiin tämä karenssi se voidaan minunkin mielestäni tehdä toinen elementti on se että nyt esitetään että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ja palautusta kotimaahansa odottava voi esityksen mukaan mennä töihin jos hän on vastaanottopalvelujen piirissä tämä on mielestäni iso periaatteellinen kysymys olen tätä asiaa puntaroinut monelta eri puolelta lausunnot maataloustuottajien suunnalta ovat olleet sinänsä suopeita ehkä vähän kohteliaitakin mutta työvoiman saatavuuden kannalta esityksellä ei ole suurta merkitystä se on tullut selväksi pidän ongelmallisena työnteko oikeuden myöntämistä maastapoistamispäätöksen jälkeiselle ajalle tämän johdosta en kannata tehtyä hallituksen esitystä kuin niiltä osin mitkä koskevat tämän alkukarenssin purkua minusta suomen turvapaikkapolitiikan pitää olla kriisinkin aikana pitkäjänteistä

arvoisa puhemies vielä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla suomen mansikkatiloilla työskenteli suomalaisia kausityöntekijöitä aikojen kuluessa on myös mansikkatilojen työntekijöiden alkuperä muuttunut suomalaiset kesätyöläiset ovat siirtyneet muihin töihin ja alan ovat vallanneet ulkomaalaiset työntekijät suomen puutarhaviljely on tullut riippuvaiseksi ulkomaalaistaustaisista kausityöläisistä kun koronakriisi sulki valtioiden rajat vaikutti se myös globaaleihin työmarkkinoihin kausityöläisten rekrytointi ei enää sujunut entiseen tapaan ja suomen kaltaisessa pinteessä ovat myös muut euroopan maat lakiesitys on osa kokonaisuutta jolla pyritään vastaamaan maatilojen kausityöongelmaan koronaepidemian aiheuttaessa rajoituksia suomeen matkustamisessa on hyvä että pyritään edistämään toimia kotimaisen työvoiman saamiseksi maatalouden kausitöihin mutta olemme niin vakavassa että on otettava käyttöön kaikki keinot sadonkorjaamisen varmistamiseksi käsillä oleva lakiesitys poistaisi määräaikaisesti työnteon aloittamista rajoittavan karenssiajan turvapaikanhakijoilta maa ja metsätalousministeriön arvion mukaan puhutaan kymmenistä enintään sadoista turvapaikanhakijoista jotka saadaan töihin tämän ratkaisun myötä väliaikainen säätely olisi voimassa saakka kuten myös työ ja elinkeinoministeriön puolella tehdyt kausityövoiman tarpeeseen vastaamiseksi säädetyt väliaikaiset säädöksetkin työkarenssin poistaminen koskee vain maa metsä kala ja puutarhatalouden töitä arvoisa puhemies kun vaihtoehtona on kylvötöiden tekemättä jättäminen sadon pelloille pilaantuminen tai marjojen poimimatta jättäminen on tehtävä kaikki mahdollinen tarvittavan työvoiman saannin varmistamiseksi hallituksen esitys on yksi keino muiden joukossa ja luonteeltaan väliaikainen on toisen ajan keskustelun paikka miettiä miten voisimme jatkossa luoda sellaiset kausityömarkkinat että ne kiinnostaisivat nykyistä enemmän suomalaista työvoimaa jolloin käsittelyssä olevan lakiesityksen kaltaisia esityksiä ei täällä tarvitsisi käsitellä

arvoisa puhemies olemme tosiaan tekemässä lakia poikkeusoloissa ja tällä lakimuutoksella ehdotetaan ulkomaalaislain muuttamista väliaikaisesti lokakuun loppuun asti niin että työntekoa rajoittava kolmen viiva kuuden kuukauden karenssiaika poistettaisiin sellaisilta turvapaikanhakijoilta joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa

siis lisätä työvoiman tarjontaa alkutuotannon kriittisillä aloilla joilla poikkeusoloista johtuva pula ulkomaisesta kausityövoimasta aiheuttaa tällä hetkellä suuria ongelmia tästä syystä esitys on kannatettava ja se on tarpeellinen tämä todella on yksi keino varmistaa kotimainen ruoantuotanto näissä poikkeusoloissa arvoisa puhemies tällä hetkellä lakimuutoksen arvioidaan koskevan noin tuhatta turvapaikanhakijaa epäsuorasti esitys vaikuttaa noin neljääntuhanteen henkilöön joille saattaa tulla täytäntöönpanokelpoinen maastapoistamispäätös milloin tahansa muutoksen myötä suomessa oleskelevien turvapaikanhakijoiden työpanosta voidaan hyödyntää nykyistä paremmin tehtävissä joissa pandemian aiheuttamassa tilanteessa puuttuu tekijöitä tämä lakimuutos täydentää suomessa oleskelevien mahdollisuuksia kantaa kortensa kekoon suomalaisen ruoan riittävyyden ja huoltovarmuuden turvaamisen eteen yrittäjillä ja erityisesti maanviljelijöillä on suuri kausityövoiman samaan aikaan monilla turvapaikanhakijoilla on kova motivaatio työntekoon tässä tilanteessa ei ole järkevää pitää ihmisiä toimettomana odottamassa lopullista päätöstä omaan asiaansa arvoisa puhemies lopuksi totean että tällä työnteko oikeudella ei ole vaikutusta henkilön maastapoistamiseen kuten täällä ministeri ohisalokin on on todennut ja edelleen totean sen että lakia sovelletaan niihin jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan ensimmäisen tai uusintahakemuksen ennen tämän lain voimaantuloa puhumme siis hyvin poikkeuksellisesta lainsäädännöstä tähän maailmanaikaan mitä nyt elämme arvoisa puhemies haluan todeta että on todella tärkeää että hallitukselta löytyy tahto hyödyntää yhä useamman suomessa oleskelevan työpanos koronakriisistä selviämisessä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa

tämä esitys ole millään lailla ristiriidassa niiden muiden keinojen kanssa joita meidän täytyy löytää ja joita

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti eli muutoksella laajennettaisiin kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeutta juureni ovat maalla ja olen jatkuvasti tekemisissä viljelijöiden kanssa tiedän ja tunnen sen tarpeen mikä heillä on kausityöntekijöiden saatavuudessa työntekijöitä on vuosien mittaan tullut muun muassa ukrainasta koska kotimaista työvoimaa ei ole riittävästi saatu kuitenkaan tämä hallituksen esitys kuusikymmentäviisi ei ratkaise tätä ongelmaa tarvittaisiin pitkälle tulevaisuuteen johtavia toimenpiteitä joilla kausityöntekijöiden määrä saataisiin riittämään viljelijöiden ongelmana on myös kannattavuuden jatkuva heikkeneminen viljelijöiden tulot ovat romahtaneet muutaman vuoden sisällä jopa neljäkymmentä prosenttia koska tuotantokustannukset ovat kasvaneet ja se ei ole viljelijöiden vika omavaraisuuden pitäminen kahdeksassakymmenessä prosentissa ja jopa kasvattaminen on todella ehdottoman tärkeää myös tulevaisuudessa ja se pitää varmistaa tämä hallituksen esitys sallisi maastapoistumispäätöksen saaneen ulkomaalaisen työskentelyn eli muutettaisiin turvapaikkajärjestelmäämme

ei ole tarkoitettu työvoiman maahanmuuttoon tällä hetkellä turvapaikanhakijat työllistyvät heikosti ja lisäarvo hallituksen esityksessä ei todella parantaisi kausityöntekijäpulaa juuri ollenkaan entäs korona ajan ongelmat

työpaikalle menevät kävisivät sitten pellolla ja sitten takaisin vastaanottokeskukseen ja pellolle ja näin poispäin se on vaarallista ja kaiken lisäksi voi olla että vastaanottokeskusten lähellä ei ole edes peltoja ja viljelijöitä jotka tarvitsisivat näitä henkilöitä töihin ja me puhumme todella pienestä määrästä jos ajatellaan turvapaikkajärjestelmäämme sitä ei pidä missään tapauksessa nyt vaarantaa tämän hallituksen esityksen vuoksi totta kai me pyrimme ja meidän pitää pyrkiä kotimaisen työvoiman lisäämiseen myös kausityövoimassa mutta nyt tämä tilanne on vähän erilainen ja siksi haluaisinkin kysyä kokonaisuutta ministeri ohisalolta onko teillä suunnitelmaa kausityöntekijöille jotta tulevaisuudessa viljelijät saisivat heitä tarpeeksi onko teillä pitkän ajan suunnitelmaa koska tämä hallituksen esitys ei tätä tilannetta paranna ollenkaan tiedän että

kiitokset edustajille kuten edustajat aittakumpu ja elo molemmat hyvin tässä esille nostavat niin todella kyse on väliaikaisesta muutoksesta ulkomaalaislakiin kuten se moneen kertaan on täällä sanottu ja hallituksen esityksessä myös hyvin kerrottu

tällaista nostettiin esille on myös niin kuten keskustelussa on hyvin pointattu ja nostettu esille että työnteko oikeus ei estä maastapoistamista jos täytäntöönpanokelpoinen maastapoistamispäätös on tullut ja henkilö voidaan täältä poistaa nyt tässä tilanteessa kyse on kuitenkin poikkeusoloista joissa poistamisia ei pystytä tekemään samoissa määrin kuin normaalisti meillä ei ole yhteyksiä eurooppalaiset rajat ovat monin paikoin suljettuja tämä on ongelma edustaja elomaalle tämä on yksi askel kuten aiemmin mainitsin sisäministeriön osalta maahanmuuttoon liittyvät kysymykset kuuluvat omalle tontilleni ja olen omalta osaltani kantanut huolta viljelijöiden ja muiden tuottajien tilanteesta ja pyrkinyt omalta osaltani tuomaan tänne esityksen joka edes vähän auttaa tässä kuviossa on fakta että tulemme tarvitsemaan tuhansia käsipareja enemmän ja silloin työ ja elinkeinoministeriö maa ja metsätalousministeriö myös ulkoministeriö ovat tässä kuviossa mukana yhdessä käymme jatkuvasti keskustelua siitä miten voimme turvata lisäkäsipareja tänne on ihan että moni nuori ei ole saanut kesätöitä tälle kesälle no tässä on täydellinen paikka täällä oleville nuorille työllistyä toisaalta kuten äsken mainitsin niin ukrainan kanssa yhteistyö toimii nyt hyvin ukrainassa on löytynyt yhteisymmärrys sisäpoliittisesti siihen että ihmisiä voidaan maasta lähettää töihin ja totta kai täällä tuottajat ovat myös sitoutuneet siihen että pitävät huolen näistä hygieniaseikoista ja siitä että tauti ei varmuudella pääse leviämään tiloilla eli käymme totta kai jatkuvasti keskustelua hallituksen sisällä siitä miten näitä lisäkäsipareja saataisiin myös vaikkapa sieltä ukrainan suunnasta tämä kolmetuhattakaan itsessään ja aiemmin päätettyä eivät vielä tule riittämään tilanne on kriittinen ja sen takia kaikki kivet pitää kääntää niin kuin täällä edustajat hyvin ovat todenneet

minusta olisi kuitenkin hyvä että nämä kellotettaisiin niin että näinkin merkittävissä ja ristiriitaisissa asioissa ministereillä olisi mahdollisuus olla paikalla olisin puhemiesneuvostossa kyllä tähän puuttunut jos olisin tiennyt että täällä ministeri ei ole vastaamassa sitten mutta joka tapauksessa keskusta on todennut että tämä on pieni osa ja ja että tämän jättämättä tekeminen olisi pahempi asia ja että kaikki keinot pitäisi kääntää tämä on vahva signaali jos me ajattelemme laittomasti maassa olevaa henkilöä ei tarvitse noudattaa päätöstä ja siitä että nyt poistutaan maasta että se ei ole enää lähtökohta eikä se ole se että ihminen on esimerkiksi säilössä mikä olisi perussuomalaisten lähtökohta ei vaan nyt lähdetään siitä liudentamaan ja ei muuta kuin töihin voinko minä kun saan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen ilmoittaa että en noudata tätä no en todellakaan voi minusta tämä niin suuri asia tämä on semmoinen fundamentaaliasia jos puhutaan oikeusvaltiosta ja oikeusvarmuudesta että täällä onkin päätöksiä joiden noudattaminen nyt on vähän niin ja näin meillä olisi ollut keino perussuomalaiset esitimme täällä että tällä hetkellä työttömille ja lomautettuna oleville annettaisiin työttömyyskorvaus siis suomessa jo oleville suomalaisille ihmisille he voisivat mennä maatiloille töihin tätä te hallituspuolueet ette voineet hyväksyä sanoitte että kaikki keinot pitää käyttää käytittekö te kaikki keinot tämän ideologisen keinon te kyllä haluatte erittäin mielellänne käyttää mutta tämä ei ole yllätys sosiaalidemokraattinen puolue kertoi antti rinteen suulla jo ennen vaaleja että he tulevat edistämään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden työllistymistä näin kävikin hallitusohjelmastahan löytyy tämä ja todella oli näin että tämä tuli kansan tietoon ennen vaaleja ja monihan ajatteli että se on varmaan lipsahdus mutta ei se ei se ollut lipsahdus se oli ihan tarkoituksellinen asia tätä samaa ideologiaa löytyy muualtakin nyt tällä hetkellähän hallitus ajaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamista ja ministeri ohisalo sanoikin marraskuussa neljästoista päivä viime vuonna että tällä varmistetaan se että jokainen saa asiallisen oikeudenmukaisen käsittelyn viime hallituskaudella kun näitä muutettiin niin perustuslakivaliokunta kävi ne muutokset läpi ja yksimielisesti katsoi että ne täyttävät ihmisoikeussopimukset ja perustuslain kirjaimen ja siellä oli mukana myös muun muassa esimerkiksi vihreiden edustaja edustaja ville niinistö

kestäisi kaikkea tarkastelua siitä että elämme oikeusvaltiossa kyllä tämä on ideologian toteuttamista ja minä olen aivan varma siitä että tämä on keino saada liudennettua ja hämärrytettyä sitä mikä on laittomasti maassa oleva ja mikä ei

edustaja heinonen täällä kyseli valmistelu on vienyt kauan ja viljelijöiden viestit kertovat että työntekoon pääsyä on jouduttu odottamaan työnantajilla on myös ollut arkuutta vahvistaa työsuhteita kun on odotettu myös mahdollisia ulkomailta saapuvia jo aiempina vuosina koulutettuja työntekijöitä samoin kaikista sopivimmaksi työksi on arvioitu sadonkorjuutyö joka alkaa kunnolla vasta kesäkuussa kausityön rekrytointi on ollut aktiivista ja siihen on syntynyt hyviä uusia alustoja näissä palveluissa ja etenkin viranomaisten viestinnässä on panostettava myös maahanmuuttajataustaisiin ryhmiin jotta tiedot tehdyistä muutoksista ja työmahdollisuuksista tavoittavat kaikki potentiaaliset työntekijät maahanmuuttoviraston arvion mukaan vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä noin kuusituhatta työikäistä turvapaikanhakijaa heistä noin tuhat on sellaisia joilla ei ole karenssiajasta johtuen työnteko oikeutta arviot tällä esityksellä saavutetusta kausityövoimasta liikkuvat kymmenissä ja sadoissa nykysäädöksemme määräävät turvapaikkaprosessin käynnistävälle työnteko oikeuteen kolmen kuukauden karenssin jos hakijalla on matkustusasiakirja ja kuuden kuukauden karenssin jos asiakirjaa ei ole jatkuvaa työntekijöiden tarvetta on esimerkiksi hoiva rakennus ja siivousalalla palautetta karenssin haasteista tulee hyvin monen sektorin työnantajilta jotka ovat panostaneet perehdyttäneet ja kouluttaneet maassa pitkään oleskelleen turvapaikanhakijan josta on tullut osaavaa ja tarvittua työvoimaa yritykselle saadessaan kielteisen turvapaikkapäätöksen joka saattaa perustua järjestelmämme virheisiin ihan järjestelmämme itse tekemän selvityksen mukaan ja uuden lupa tai valitusprosessin alkaessa myös työllistyneen hakijan olemassa oleva työsuhde katkeaa uuteen karenssiin usein tässä tilanteessa on myös työlupaperusteinen oleskelulupa haussa ja työvoimaviranomaisen puolto luvalle mutta myös työlupaprosessi kestää usein luvattoman kauan olisi siis ollut suotavaa että ainakin uusintalupakäsittelyn karenssi voitaisiin poistaa pysyvästi tiedämme että maahanmuuttajien työllistyminen on ollut kantaväestöä heikompaa työ ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kokonaiskatsauksessa vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista tämä ero on kymmenen viiva viisitoista prosenttia kantaväestöön tosin viime vuosina juuri nuoremmissa ryhmissä on nähty positiivista kehitystä näyttää siltä että yhä itse jatkamme integraation vaikeuttamista ja pilkomme ihmisten alkaneita työpolkuja ottamalla työllistyneetkin karenssilla pois töistä
arvoisa puhemies tässä keskustelussa menevät nyt pahasti sekaisin puurot ja vellit auringonkukat ja perunan taimet eihän hallitus itsekään tunnu uskovan että tällä esityksellä saataisiin huoltovarmuuden kannalta merkittäviin tehtäviin sopivaa työvoimaa joka olisi motivoitunutta näihin kyseisiin tehtäviin ovathan tuottajat monissa tapauksissa linjanneet niinkin että suomestakaan ei löydy työttömiä tai lomautettuja jotka sopisivat tehtäviin suomalaisten ahkeruutta ja osaamista on kyseenalaistettu suoraan sanoen epäisänmaallisella tavalla jopa kommentteja että yksi ukrainalainen vastaisi viittä suomalaista kuitenkaan sille ukrainalaiselle ei makseta viiden suomalaisen palkkaa vaan nolla pilkku viiden suomalaisen palkkaa ollaanko siis siinä tilanteessa että väitetty työvoimapula onkin todellisuudessa taas palkanmaksun pula epäilys turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöstä on että tätä kyseistä kylmän sodan aikaista itäblokin loikkareiden vastaanottamiseen tarkoitettua järjestelmää alettaisiin käyttämään laajamittaisen siirtolaisuuden mahdollistajana ja halpatyövoiman tuojana tämä lakiesitys vaikkakin väliaikaisena antaa periaatteellisesti vaarallisen esimerkin ja ennakkotapauksen juurikin näiden pelkojen toteutumisesta suomalainen sosiaaliturva on turvapaikanhaun kannalta keskeisissä lähtömaissa äärimmäisen korkea elintaso sen piiriin pääsemiseksi vaikka sitten halpatyötä tekemällä on moni valmis tekemään aivan mitä tahansa sen pitäisi meille kaikille selvää että maastapoistamispäätöksen jälkeen työnteko ei mitenkään voi jatkua muuten romuttuu koko turvapaikkajärjestelmämme uskottavuus kun jossain aiemmassa puheenvuorossa kysyttiin jääkö tämä järjestely tosiasiallisesti pysyväksi hallituspuolueiden riveistä kuului välihuuto ai kun jäisikin niin mikä oli todistettava

arvoisa puhemies joka meille tänne eduskuntaan tuodaan ei ole minkäännäköisiä vaikutusarvioita siis käytännössä katsoen siellä on neljätuhatta sellaista turvapaikanhakijaa jolla on työoikeus ja nyt tämä koskisi tuhatta mutta ei ole mitään tietoa kuinka moni näistä neljästätuhannesta on nyt töissä jotta voitaisiin tehdä päätelmiä siitä kuinka paljon tämä tuhat työllistää niin olisi syytä kyllä hallituksen selvittää kuinka monta näistä neljästätuhannesta on töissä nythän tässä on se tilanne että tämä kyseinen esitys tarkoittaa sitä että käytännössä joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä poistetaan tämä karenssi ja samoin tämä tarkoittaa sitä että tässä tuodaan työoikeus niille henkilöille jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen nämä kaksi asiaa ovat nyt tietysti herää kysymys mitä hallitus on ajatellut he haluavat töihin henkilöitä joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä ei tiedetä keitä he ovat ja sitten hallitus haluaa töihin niitä henkilöitä jotka ovat saaneet

on on perin erikoista myöskin se että että tämä koskettaa niitä henkilöitä joilla on vastaanottopalvelut käynnissä se tarkoittaa siis käytännössä sitä että asuminen on ilmaista ruokailu on ilmaista ilmaista jos te hallitus haluatte kerran ihmisiä töihin tänne maatiloille niin miksi te ette esitä tuhannelle työttömälle ilmaista majoitusta ilmaista ruokaa ruokaa ja ilmaista terveydenhuoltoa sekä muutama henkilö siihen tukemaan tätä työtä eli jos te haluatte töihin niin tehkää tämä sitten työttömille suomalaisille täytyy kyllä sanoa että keskusta on onnistunut tässä kääntämään kyllä kelkkansa totaalisesti keskusta on täällä puhunut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille jalkapannoista mutta se muuttuikin nyt työluviksi niin että kyllä tämä on melkoinen pyöräytys kepulta muilta tämän nyt kyllä voisi kuvitella että

vaikutusarvioita siitä kuinka moni näistä tuhannesta olisi menossa menossa töihin ja toisekseen nyt jostain kumman syystä sisäministeriö puuhaa kyllä kreikan leireiltä suomeen sataaseitsemääkymmentäviittä

edes kysymällä ministeriöstä tietoa turvapaikanhakijoiden tähänastisesta työllistymisestä tämähän on aivan oleellinen tieto kun arvioidaan sitä onko työskentelyoikeuden laajentamisesta mitään hyötyä ministeriöstä ei liioin saa vastausta siihen millä keinoin hallitus on patistellut tai aikoo patistella neljäätuhatta työluvallista turvapaikanhakijaa tai tuhansia joutilaana olevia jo oleskeluluvan saaneita henkilöitä kausitöihin jos siitä porukasta ei ole tekemään töitä maatiloilla minun on vaikea ymmärtää miten irakista tai somaliasta juuri on keskustasta on kyselty mitä haittaa tästä nimenomaisesta lakiesityksestä voisi olla vaikka sillä ei työllisyysvaikutuksia olisikaan no ensinnäkin henkilöllä säilyisi työnteko oikeus jopa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jopa lainvoimaisen maastapoistamispäätöksen jälkeen tämä ei kannusta kyseistä henkilöä poistumaan maasta kiitos

edustaja merelle hallituksen turvapaikkapolitiikka on kirjattu hallitusohjelmaan sitä hallitus edistää ja se on oma kokonaisuutensa tämä lakiesitys on oma kokonaisuutensa jolla vastataan tilojen vaikeaan työntekijäpulaan tällä hetkellä tämä vastaa kriisioloihin on toki niin että jos täältä tulee viestejä että tällaisia esityksiä pitäisi laajentaa niin ainahan sellainenkin mahdollista voi olla edustaja hopsu nostaa esille sen mihin myös edustaja halla aho viittaa eli ongelma karensseissa on se että kun ihminen on ehkä työssä tällä hetkellä hän jättää uusintahakemuksen niin oikeus työntekoon loppuu se voi olla kolme kuukautta voi olla kuusi kuukautta jolloin tämä ihminen ei voi työskennellä näitä ihmisiä on kyllä itse asiassa kymmeniä ja satoja jotka jättävät uusintahakemuksia ovat mahdollisesti olleet maassa jo pidemmän aikaa ja ajattelen että on hyvä kuten täällä hienosti muun muassa kristillisdemokraattien puolelta nostettiin esille että että ihmiset voisivat työskennellä kun heille siihen mahdollisuus annetaan sen sijaan että he ovat vain vastaanottokeskuspalveluiden piirissä eivätkä voi tehdä mitään itse ajattelen että tässä tilojen huolta pitää nyt kuulla tarkasti

arvoisa puhemies kyseessä on todellakin jatkoasetus jolla voidaan väliaikaisesti poiketa eräiden vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain kun riittävyyttä ei voida turvata nykysopimuksilla ja voimassa olevilla laeilla tässä seikkana nosti esille tämän että nyt hoitohenkilökunnalla on tiedossa että lomat toinen viidettä viiva kolmaskymmenes yhdeksättä välillä voidaan antaa mutta toisaalta tässä on olemassa niin sanottu hätätilaklausuuli eli jos jostakin syystä epidemia kiihtyy ja tilanne vaatii niin silloin myöskin on mahdollisuus kutsua sieltä lomalta pois ja minä luulen että nyt siellä hoitohenkilökunnan puolella on aika monille henkisesti tärkeä tietää tämä että kesälomat eivät niin sanotusti ole palaneet lähtökohtaisesti vaan ne annetaan ja sitten totta kai

tässä jatkoasetuksessa myöskin pelastustoimi hätäkeskustoiminta ja poliisitoimi vapautetaan toimialoina asetuksen voimassaolosta voisi sanoa että oikeastaan se asetuksen tärkein perustelu löytyy tämän muistion ensimmäisen sivun puolestavälistä missä todellakin sanotaan että ensinnäkin näissä toiminnoissa työskentelevä henkilöstö voi sairastua virustautiin tai joutua karanteeniin ja toiseksi virusepidemian aikana palvelutarve näiden toimintojen osalta voi merkittävässä määrin kasvaa ja kun nämä asiat ovat sellaisia että parhaallakaan kristallipallolla näitä ei voi etukäteen tietää niin siinä mielessä on perusteltua että

näitä asetuksia edelleenkin jatketaan mutta tietysti niin kuin seuraavassa asiakohdassa tulee esille tämä kiireettömän hoidon hoitojonojen ruuhkautuminen on kyllä toisaalta se asian toinen puoli jolta osin varmasti joudutaan pohtimaan sitä millä tavalla saataisiin ihmiset kannustettua ensinnäkin käyttämään ne ajat mitkä heille on määrätty ja toisaalta ohjeistamaan kunnat ja sairaanhoitopiirit että siellä ei liian tiukasti enää tässä vaiheessa peruttaisi aikoja ja muita jolloinka tämä tasapaino balanssi säilyy koska onhan aika hullua jos tässä samanaikaisesti joissakin terveydenhuollon yksiköissä henkilöstöä uhkaa lomautus sen tähden ei ole tarpeeksi potilaita tämä tuntuu kyllä aika absurdilta tilanteelta elikkä tämä balanssi täytyy nyt pystyä säilyttämään hoitohenkilökunnan tarpeen kohdalla mutta uskon että

arvoisa herra puhemies ministeri hyvin perusteli tätä asetusta ja sen tarpeellisuutta ja mielestäni nämä perustelut olivat vakuuttavat kun on kysymys poikkeusvaltuuksista suhteessa terveydenhoitohenkilökuntaan ja ja sosiaalihuollon ammattihenkilöihin niin on todellakin tärkeää että näitä otetaan käyttöön vain silloin kun se on välttämätöntä mutta koska edelleenkin olemme epävarmassa tilanteessa tämän korona epidemian suhteen niin on on tärkeää että on tällaiset valtuudet käytössä että kaikissa olosuhteissa pystytään turvaamaan henkilöstön riittävyys no tässä ministeri hyvin korosti sitä että on on tärkeää että että näilläkään poikkeustoimenpiteillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä ja siinä tietysti jo pelkästään se että tiedossa on että kesälomat saa ja saa pitää jopa vielä ehkä samoihin aikoihin suurin piirtein kuin muutkin perheenjäsenet on

terveydenhoitohenkilökunnan tilanne lääkäriliittohan teki hiljattain selvityksen lääkäreiden osalta ja siinä todettiin että viisikymmentä prosenttia niistä lääkäreistä jotka itse katsovat oman lääketieteellisen tietämyksensä valossa kuuluvansa riskiryhmiin ei ollut saanut siirtoa toisenlaisiin töihin esimerkiksi etätöihin ja se mikä oli erityisen huolestuttavaa tuossa selvityksessä oli että niistä lääkäreistä jotka hoitivat suoraan korona potilaita kaksi kolmasosaa siis riskiryhmään kuuluvista lääkäreistä ei ollut saanut siirtoa toisiin tehtäviin

ja sama ongelma tietysti on varmasti siellä muun terveydenhoitohenkilökunnan puolella puolella tässä totean vielä että sama ongelma koskee tietenkin osittain myös opettajia jotka huomenna aloittavat koulutietä sielläkin on näitä riskiryhmään kuuluvia henkilöitä

pitäisin tärkeänä että heidän ei tarvitsisi koronan pelossa tehdä töitä vaan töitä voitaisiin järjestellä niin että tällaisille henkilöille jotka selkeästi kuuluvat riskiryhmiin esimerkiksi yli kuusikymmentä vuotiaat riskiryhmiin

löytyisi muita töitä kuin suoraan korona potilaiden kanssa kanssa työn tekeminen

arvoisa puhemies tällä valmiuslain asetuksella jatketaan jatketaan muun muassa työntekijöiden vuosilomaan lepoaikoihin ylityön tekoon ja irtisanomisaikaan liittyviä poikkeusvaltuuksia nämä ovat asioita jotka vaikuttavat merkittävästi terveydenhuollon eturintaman työntekijöihin meidän tulee ottaa huomioon myös se että maassa on alueita joiden terveydenhuoltoa korona kuormittaa eri tavalla jos lainkaan tällä hetkellä ja sen takia poikkeussääntelyn edellytyksiä tuleekin pohtia tarkoin tässä tilanteessa viruksen viruksen tartunnat on saatu hallintaan mutta me emme tietenkään tulevasta mutta huomioiden kuitenkin nykytilanne ja alueelliset eroavaisuudet tätä kannattaisi miettiä tilanne henkilöstölle on tietenkin raskas sekä fyysisesti että henkisesti olen kuullut kentältä tarinoita että henkilökunnalla ei ole edelleenkään riittävästi suojavarusteita jotta he voisivat pitää työpäivän aikana lainmukaiset ruoka kahvi ja vessatauot esimerkiksi teho osastojen henkilökunnalle jaetaan kahdet varusteet se tarkoittaa yhtä taukoa kahdeksan tunnin työpäivän aikana terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat viettämään koko päivän kuuman suojavarustuksen sisällä jopa niin että heidän oma hiilidioksiditasonsa maskin sisällä nousee ja ja alkaa heikottaa kuolevia koronapotilaita saa tulla katsomaan yksi omainen kerrallaan joka puetaan suojavarusteisiin ja hoitaja vahtii jos omaiselta tulee kyyneliä on hoitajan tehtävänä varmistaa ettei omainen vahingossa kosketa kontaminoituneella kädellään kasvoihinsa ja hoitaja pyyhkii kyyneleet omaisen puolesta tämä kuvastaa hyvin työn fyysistä ja henkistä raskautta nyt me keskustelemme näiden työntekijöiden työajoista ja siitä että niistä voidaan joustaa ja pelkona ovat tietenkin myös kesälomat ja se pääseekö työntekijä ja muu perhe kesälomalle meidän on kohdeltava hoitotyön henkilöstöä viisaasti jotta kriisin vaikeimmissa vaiheissa heillä on vielä virtaa ja voimaa jatkaa arvokasta työtään on huomattava että ollaan avaamassa rajoituksia mikä on tietenkin hyvä asia kun tilanne on tämä mutta samalla meiltä valitettavasti puuttuu tällä hetkellä työkaluja infektion hallintaan ja tartuntojen ehkäisemiseen ja sen takia se luonnollisesti myös hoitohenkilökuntaa huolestuttaa hoitohenkilökunta on ollut myös alttiina saamaan itse tartuntoja ja viemään sitä omaan perheeseensä ja sen takia tämä suojavarusteasia on ehdottoman tärkeä työsuojelullinen asia mikä on välttämätöntä saada kuntoon kentällä
arvoisa puhemies kuuntelin erittäin tarkkaan ministeri haataisen esittelypuheenvuoron joka oli aivan erinomainen jospa sen saisi tuonne terveydenhuollon kentälle kaikkine perusteluineen se olisi arvokasta koska näistä asioista on kieltämättä vallinnut myös vääriä tulkintoja aivan kuten ministeri tuossa äsken totesi niin nythän tässä on lievennetty tiettyjä aikaisemmassa vaiheessa olleen sovellusasetuksen kohtia

itse en tiedä onko käytännössä niin kun perustuslakivaliokunta tätä asiaa tarkastelee että heillä on asiantuntijana kuultavissa myös terveydenhuollon kentän substanssin tuntemusta vai onko se tarkastelu pelkästään juridinen minusta olisi erittäin hyödyllistä että varsinkin tässä tilanteessa kun kesä on edessä siellä voitaisiin asiantuntijoina kuulla joidenkin suurten sairaalaorganisaatioiden

jotka itse olin suurten sairaalaorganisaatioiden johdossa kesä oli aina kriittistä aikaa meillä oli sekä turun yliopistosairaalassa että sitten täällä husissa säännöllisesti sellainen tilanne että kesä suunniteltiin hyvin tarkkaan puhuttiin kesäsuluista johtavat ylihoitajat olivat erityisiä spesialisteja jotka osasivat suunnitella sen koko työn kuormituksen ja henkilökunnan käytön ja hallituksille siis sairaanhoitopiirien hallituksille esitettiin aina elo syyskuun vaihteessa miten kesä meni koska siis jo normaalioloissa se oli kriittistä aikaa konkretisoin sitä yhdellä luvulla turun yliopistosairaalassa teho osasto oli kaksikymmentäviisi paikkainen käytännössä käytettiin kahtakymmentä viiva kahtakymmentäkahta paikkaa kesäksi se paikkamäärä laskettiin kuuteentoista ja hetkittäin se ei ollut riittävä jolloin sitten jouduttiin turvautumaan muun muassa hyksin teho osastoon nyt kun meillä on tämä koronatilanne tämän päälle niin tiedän itse käytännössä että väliportaan työnjohdossa jossa ei kenties ihan tarkkaan tunneta tätä juridiikkaa jonka ministeri hyvin kävi tuossa äsken läpi saatetaan helposti argumentaatiossa tai jopa ohjeistuksessa turvautua siihen että kun työvuoroja ja näitä järjestelyjä tehdään niin vedotaan sitten näihin valmiuslain kyseisiin kohtiin ja se ei ole oikein meidän täytyy pystyä erottamaan siellä nyt se normaali tilanne työn kuormituksen sinänsä hyvin vaativat järjestelyt ja se erityisyys joka tulee tästä poikkeusolojen tilanteesta tällä hetkellähän sairaaloissa tilanne on se että alle prosenttia kaikista sairaansijoista on koronapotilaiden hoitoon kytkettyjä toki siinä sitten teho osastot korostuvat eli on erittäin tärkeätä että tätä pykälää tulkitaan nyt siellä käytännön työnjohdossa oikein

niitä huolia haluaisin omalta osaltani ainakin keventää joissa pelätään sitä että työnantaja tätä hyväkseen silloinkin kun se ei ole tarpeellista esimerkiksi pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yt neuvottelut päättyivät eilen ja sieltä tiedotettiin että yt neuvotteluissa on sovittu että jokainen työntekijä tulee saamaan touko syyskuun aikana vähintään kolme viikkoa kestävän yhtäjaksoisen loman kun kvtes ymmärtääkseni on kaksi viikkoa eli se osoittaa sitä että työnantaja on omalta puoleltaan valmis joustamaan kuten pitääkin ja se myös osaltaan kertoo siitä että että halutaan antaa työntekijöille se viesti että se kesäloma on samaan tyyliin kuin on ollut aiemminkin toisaalta se kertoo myös siitä että tilanne siellä siellä sairaanhoitopiirissä ja sairaalassa tällä hetkellä on sellainen ettei kapasiteetti ole läheskään täydessä käytössä pystytään nämä järjestelyt tekemään epäilisin että tilanne on aika pitkälle samantyyppinen muuallakin suomessa pääkaupunkiseutu on ehkä hieman poikkeus koska täällä tämä koronatilanne on ollut merkittävästi vakavampi kuin muualla

että esimerkiksi tämmöinen kahdeksankymmenen prosentin toiminnallinen taso on tällä hetkellä aika lähellä totuutta siitä mikä olisi suhteessa normaalitilanteeseen ja silloin pystytään nämä järjestelyt tekemään siitä huolimatta mehän emme tiedä miten tämä tauti tästä kehittyy ja yhtäkkiä meillä voi olla semmoinen tilanne että

mielestäni viestit kentältä ainakin omasta maakunnastani ovat sellaiset että näin siihen myös suhtaudutaan ja ymmärretään se että ehdottomasti tämän tiukan prosessin aikana kun työntekijöitä kuitenkin on moni asia mietityttänyt myöskin omaan terveyteen liittyen

asetus siis mahdollistaa näitten rajoitusten soveltamisen vain sosiaali ja terveydenhuollon vielä voimassa olevassa asetuksessa soveltaminen oli mahdollista myös poliisin hätäkeskustoiminnan ja pelastustoimen henkilöstöön ja nyt on siis arvioitu että näillä kolmella toimialalla ei ole enää välttämätöntä tarvetta poikkeusvaltuuksille ja nimenomaan se ydinsana tässä on tämä välttämättömyysperuste poikkeukset tässä kohtaa näkisin että ne ovat välttämättömiä sen varalta että koronavirusepidemia joka ei ole ohi aiheuttaa potilasmäärien kasvun tai henkilöstön sairastumisen johdosta äkillistä työvoimatarvetta ja pulaa oleellista tässä on se että ennen näitten poikkeusvaltuuksien käyttöä työnantajan on etsittävä kaikki muut keinot turvatakseen terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisen

tarkkaa tietoa siitä kuinka monessa terveydenhuollon yksikössä tai muussa asetuksen soveltamisen piiriin kuuluvassa yksikössä ja kuinka laajaan työntekijäjoukkoon poikkeustoimia on toistaiseksi kohdistettu

uskoisin ja näyttäisi kuitenkin siltä että toistaiseksi näitten poikkeusvaltuuksien käyttö on ollut hyvin vähäistä ja kenties hyvin rajallista valtuuksien käytössä on varmasti myös alueellisia eroja epidemiatilanteen erilaisista vaiheista riippuen alueilla jolla on vasta vähän tai erittäin vähän tautitapauksia poikkeusvaltuuksia ei ole varmaankaan juuri tarvittu puhemies asia siis matkaa nyt perustuslakivaliokunnan hoiviin ja uskoisin että perusteet poikkeamalle ovat vahvoina olemassa

herra puhemies tämä käsittelyssä oleva asetus liittyy siihen että edelleenkin pidämme valmiuslain tässä maassa voimassa ja ja se on jatkossakin voimassa ja sitä kautta sitten tällä asetuksella maamme hallitus tekee tiettyjä poikkeuksia työoikeudellisiin lainsäädäntöihin mahdollisuuden poiketa erilaista työaikaa ja lomia koskevista normaalin lain säännöksistä tämähän liittyy siihen että edelleenkin valtioneuvosto ja presidentti siinä lainsäädännön mukaisesti yhteistoiminnassa on katsonut että että meillä on maassa edelleen tämän covid yhdeksäntoista pandemian takia sellainen suuronnettomuuteen vertautuva tartuntatautitilanne että joudutaan poikkeuksellisiin toimiin varautumaan puhemies mehän olemme nyt siinä tilanteessa että aloitamme tällä viikolla tämän koronarajoitustoimien höllentämisen tällä viikolla käynnistetään koulunkäynti pariksi viikoksi se on herättänyt monenlaista yhteiskunnallista keskustelua mutta pidän kuitenkin hyvänä sitä että näistä epäilyistä ja huolista huolimatta lasten ja nuorten normaalia elämää viedään eteenpäin muutenkin nyt sitten kesäkuun alussa tullaan jonkin verran vaikkapa ravintolatoimintaan liittyviä rajoituksia purkamaan miten koronaan nyt vastataan jatkossa hallitus käyttää tämmöistä termiä kuin hybridistrategia aika moni kansalainen on kritisoinut että miksi tämmöistä vierasperäistä hybridi sanaa käytetään mutta kukaan ei ilmeisesti ole keksinyt sille parempaa sanaa ehkä yhdistelmästrategia voisi sopia

suomessa sisä suomessa erikoissairaanhoidon kapasiteetti kestää puhemies kuitenkin pidän tärkeimpänä asiana mikään näistä valmiuslain käyttöönotto tai soveltamisasetuksista ei ratkaise tätä perusasiaa että meidän pitää päästä suomessa toteuttamaan täysillä maailman terveysjärjestön whon suosittamaa testaa jäljitä eristä hoida strategiaa ja eriyttämään ne ihmiset joilla korona on sitten terveistä ihmisistä puhemies todella isossa kuvassa kun saamme rokotteen tätä pirullista tautia vastaan niin silloin voi sanoa että vaara

arvoisa puhemies tuorein thln tilasto kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä kertoo että tehohoitoa koronaviruksen vuoksi tarvitsevia on koko maassa yhteensä kolmekymmentäviisi joista kaksikymmentäkuusi on hyks erityisvastuualueella koko muun suomen alueella tehohoitoa tarvitsevia on näin ollen yhteensä yhdeksän joka puolella maata tartuntojen määrä on taittunut sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on ylipäätään ollut melko pieni tällä hetkellä se on sataviisikymmentäseitsemän koko maassa onkin mielestäni paikallaan kysyä mitkä itse ovat perusteet näille työelämän oikeuksien rajoittamisille ja työväen suojelun heikentämiselle onko tämä se uusi normaali josta meille nyt kovin puhutaan osin koronan ihmisissä synnyttämän varovaisuuden ja osin sairaanhoitopiirien ja kuntien valmiuslain mukaisten hoitoonpääsyn lykkäysten eli kiireettömän hoidon peruutusten vuoksi on syntynyt hoitojonoja joita nyt aletaan purkaa terveydenhuollon henkilöstöä edustava tehy muistuttaa että poikkeussäännöksillä ei voi paikata tavanomaista ja kesällä erityisen selvää pulaa sote henkilöstöstä tai korjata pitkään jatkunutta aliresursointia vuosilomien siirtämistä on tehyn mukaan käytetty väärin samoin irtisanomisaikojen pidennyksiä henkilöstön siirtorumba on ulottunut moniin sote hoiva alan tehtäviin kunnissa on vaadittu henkilöstöltä suostumuksia siirtoihin paljon valmiuslain mukaisten asetusten sallimaa laajemminkin kotihoidossa pitkään vallinnutta henkilöstöpulaa on nyt tilkitty lähihoitajien siirtämisellä esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ja niin edelleen edelleen ovat kuitenkin nämä hoitajien oikeuksien rajaukset korvaamatta missä viipyy koronalisä missä valtion vastaantulo hoitajien palkkaratkaisun puolesta työntekijöiden oikeuksia on rajattu ja työväen suojelua heikennetty valmiuslain käyttöönotosta alkaen käytännössä hyvin monella tavalla yksi vähälle huomiolle jäänyt työlainsäädännön heikennys samalla merkittävä yritystuki on työsopimus ja yt lakien muutos jolla yksityisten työnantajien työntekijöiden lomautusaikaa lyhennettiin viiteen päivään heikennys on voimassa kesäkuun loppuun asti työnantaja hyötyy vähintään yhdeksän enimmillään kolmenkymmenenseitsemän päivän palkka ja sivukulut tämä tuottaa eri arvioiden mukaan

euron hyödyn yrityksille lakimuutos on jopa kannustanut lomauttamaan vaikkei koronasta johtuvaa perustetta olisi ollut esimerkiksi sakn liittojen luottamusmiehistä viisitoista prosenttia on ilmoittanut tällaisista kyseenalaisista koronaan perustumattomista lomautuksista yritykset käyttävät näin tilannetta ja poikkeuslakeja hyväkseen ja leikkaavat kustannuksiaan hakeakseen parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä kuten nämä fraasit kuuluvat aivan kuin valmiuslain mukaisten sosiaali ja terveydenhuollon poikkeusasetusten voimassaoloa nyt jatketaan ajetaan myös työsopimus

haluaisi lain olevan voimassa vuoden loppuun kesäkuun sijasta nopeutetun lomautusmenettelyn piirissä eivät ole julkisen puolen työntekijät mutta silti monissa kunnissakin innostuttiin pikalomautuksiin heti poikkeusolojen julistamisen jälkeen arvoisa puhemies nyt luodaan mielestäni riittämättömin perustein odotusta pitkään jatkuvasta epidemiasta jonkinlaisesta pitkäaikaisesta poikkeustilasta jossa ihmisten oikeuksia voitaisiin jatkuvasti rajata jakaa etuja yrityksille ja rajata demokraattisia oikeuksia ja lisätä kansalaisten valvontaa

arvoisa herra puhemies eilen uutisoitiin että laakson sairaalassa oli yhdeksästoista kolmatta lähtien sairastunut koronaan kuusikymmentäyhdeksän työntekijää ja lisäksi vielä joukko potilaita ja että sairastuneita on eristetty ja altistuneita laitettu karanteeniin todellakin terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa työskentelevän henkilön sairastuminen koronaan missä tahansa yksikössä voi johtaa siihen että palvelujärjestelmä kuormittuu sitä kautta ja tarvitaan sitten poikkeusvaltuuksien käyttöä esimerkiksi vaikkapa kesäaikaan kesälomien aikaan ja ja siinä mielessä siinä mielessä tämän tilanteen jatkaminen nyt tästä tästä päivämäärästä eteenpäinkin on on varmasti tarpeen jäin vain sitä pohtimaan kun tästä on nyt karsittu pois näitä muita toimialoja kuin sosiaali ja terveystoimi muun muassa hätäkeskustoimi että on täysin mahdollista että hätäkeskuslaitoksessakin joku henkilö sairastuu koronaan siellähän työskentelevät hätäkeskuspäivystäjät yhdessä tilassa ja voi olla että että sitten sairastuneita tai altistuneita tulee enemmänkin kysyisinkin ministeriltä onko tätä pohdittu ja ja minkälaista riskiarviota on tehty esimerkiksi hätäkeskustoimen osalta olisiko ollut tarpeen jatkaa vielä sitä periaatteellista mahdollisuutta että että jonkinlaiset poikkeusvaltuudet sillä alalla olisivat jatkuneet vaikkakin ymmärrän sen että siellä ei työkuorman puolesta varmasti perustilanteessa tätä tarvetta ole mutta silloin jos me noudatamme tätä tätä testaa eristä hoida ja ja jäljitä periaatetta niin se käytännössä saattaa johtaa sitten merkittäviinkin myös altistuneiden karanteeniin ja ja silloin silloin myös työvoimapulaan en siis arvoisa puhemies ole tässä nyt mitään ehdotusta tekemässä mutta mielelläni kuulisin miten miten

arvoisa puhemies päätin vielä jatkaa keskustelua koska tässä nousi esille eräitä tärkeitä asioita hoitojonokeskustelun siirrän seuraavaan asialistan kohtaan edustajakollega yrttiaho kysyi äsken miksi jatketaan tietysti valtioneuvosto on varmaan oikea taho vastaamaan mutta oma vastaukseni tähän olisi se että tästä päivämäärästä mitä tällä hetkellä elämme meillä on seitsemän täyttä viikkoa kesäkuun loppuun asti me olemme nähneet että tällaisena aikana seitsemän viikon aikana tämä tilanne voi nopeastikin muuttua vaikka tällä hetkellä asiat näyttävät menevän hyvään suuntaan aivan niin kuin edustaja yrttiahon numerot kertoivat en lähde niitä toistamaan sen takia tämän on syytä olla voimassa mutta noudattaen juuri niitä periaatteita joita ministeri haatainen tuossa esittelypuheenvuorossaan totesi

olen ymmärtänyt arvoisalta puhemieheltä että sopivalla tavalla voidaan aina peilata tähän yleiseen tilanteeseen näissä asioissa en lähde nyt sitä osuutta tässä laajentamaan mutta sanottakoon nyt vielä selvyyden vuoksi että vaikka tällainen sana hybridi voi tuoda mieleen hybridiauton niin huom hybridiauto tarkoittaa että siinä on kaksi eri moottoria sähkömoottori ja polttomoottori aivan yhtä hyvä sana olisi kaksoisstrategia koska kysymys on siitä että noudatetaan sekä tätä tukahduttamisen linjaa joka on juuri tämä minkä edustaja räsänen edellä siteerasi ja jonka kaikki olemme oppineet tässä

eli on aivan harhaanjohtavaa väittää että tämä hybridistrategia tai kaksoisstrategia tarkoittaisi että sen toinen osa on tukahduttaminen ja toinen osa olisi tartuntojen lisääminen ei tietenkään vaan me estämme tartuntoja kahdella eri tavalla

tilanne ei ole ollut missään vaiheessa vielä paha ja tartuntoja on ollut ollut erittäin vähän taitaa olla kuntia joissa tartuntoja ei ole ollut lainkaan tai ainakin on ollut tuon julkisuuteen kerrotun mukainen alle viiden viiden määrä mutta pitää varautua siihen että saattaa tapahtua niin että lisää tartuntoja tulee esimerkiksi nyt sen myötä kun hallitus on päättänyt avata koulut kahdeksi viimeiseksi viikoksi se tulee lisäämään merkittävästi

lääkäreillä on on myös kouluikäisiä lapsia ja silloin tietysti tilanne tilanne saattaa muuttua jo ennen kesäkuutakin näiden työntekijöidenkin kohdalla julkisuudessa on kerrottu että koko testauskapasiteettia ei itse asiassa ole tarvinnut käyttää mutta edelleen jonkin verran tulee viestiä ihmisiltä myös myös hoiva alan ihmisiltä että testeihin ei tahdo päästä ja toivotaan että se nyt saataisiin lopulta kuntoon niin että testaaminen olisi erittäin matalalla kynnyksellä sitten lopuksi haluan ottaa esille tämän suojavarustekysymyksen mikä kyllä nivoutuu tähän monella tavalla mielestäni on lähestulkoon vastuutonta laittaa näitä hoitajia tekemään työtä vaikkapa kotipalvelussa taikka taikka vanhusten vanhusten asumispalveluissa ilman riittäviä suojavarusteita silloin tietysti jollain tavalla pitää katsoa mikä on hallituksen vastuu siitä jos menetämme hoitajia paljon koronatartuntojen kautta se on jo vakava paikka mutta olen saanut huolestuneita viestejä hoitajilta jotka kantavat pelkoa siitä että heidän kotiinsa tulisi tulisi tartunta ja he veisivät sen sitten hoivakotiin ja itse asiassa tartuttaisivat siellä sen takia että ei ole asianmukaisia riittäviä suojavarusteita he eivät halua tällaista vastuuta harteillaan kantaa ja toivon että hallitus ottaa tämän suojavarustekysymyksen laajemminkin kuin pelkkien hengityssuojainten osalta vakavasti ja antaa näille hoitajille ja lääkäreille sellaiset varusteet että he voivat tehdä työtä kaikissa tilanteissa turvallisesti

arvoisa puhemies viruksen torjunnassa on onnistuttu hyvin kiitos suomalaisten ja rajoituksia on hyvin noudatettu huomenna avautumassa koulut ja vähitellen on tarkoitus muitakin rajoituksia alkaa purkamaan pelkona on tietenkin tässä vaiheessa että tartunnat tulevat lisääntymään koulujen alun myötä ja viimeistään alkukesästä kun testauskapasiteettia ei ole pystytty lisäämään siinä määrin kuin olisi tarpeen tällaisessa tilanteessa edustaja linden toi täällä esiin tämän hybridistrategian johonka liittyy tukahduttaminen ja rajoittaminen ongelma tässä hybridistrategiassa on se että kun vapautetaan näitä rajoittimia niin pitäisi olla työkaluja millä sitten estetään niitten tartuntojen leviäminen niin että ne tartunnat pystytään pitämään tukahdutettuina tässä testit ovat aivan oleellisessa osassa mutta toinen tärkeä on suojaus on henkilökunnan suojaus mutta myös kansalaisten suojaus ja kansalaisten suojauksen lisäksi vielä se että me pystymme niitä riskitekijöitä suojaamaan ja ehkäisemään terveydenhuollon kuormittumisen on ymmärrettävää että tässä tilanteessa hoitohenkilökunnalla on suuri huoli ja pelko tulevasta kesästä tämä valmiusasetus on voimassa kesäkuun loppuun asti mutta

niin kuin täällä on puhuttu niin huomioiden rajoitusten purkamiset ja höllentäminen pelko siitä että tätä tullaan siitäkin jatkamaan aiheuttaa tietenkin sen henkisen huolen siitä toteutuvatko ne kesälomat kuitenkaan henkinen työsuojelu on myöskin yksi asia mistä mistä pitää poikkeusaikanakin työnantajien huolehtia tätä ei voi jättää tässä huomiotta me pidämme tässä sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä löyhässä hirressä toinen asia minkä haluaisin nostaa tässä esille on

anteeksi nyt minä menin toiseen asiaan se liittyy tähän seuraavaan käsiteltävään asiaan

mutta työntekijöiden työsuojelu muun väestön kasvomaskien käyttö riittävä testaus ja tämän epidemian hillitseminen ovat myöskin aivan avainasemassa siinä miten kuormittuu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö tulevana kesänä ja se vaikuttaa heidän työhyvinvointiinsa ja myöskin lomiinsa valitettavasti

nämä huomiot ole pitkiä ensimmäinen on tämä koronaviruksen pysyvyys ja se kuinka tämä on onnistuttu torjumaan kyllä olemme onnistuneet hienosti torjumaan jopa niin hienosti että on hyvin todennäköistä että koronavirus on pysyvä suomessa edustaja linden on täällä aikaisemmin siteerannut myöskin sitä ajattelutapaa että jos tällä hetkellä uudellamaalla on noin vajaa neljäntuhannen koronaviruksen saanutta joiden tiedetään sen saaneen niin jos se

silti se on neljäkymmentätuhatta uusmaalaista eli vajaa kolme prosenttia kaikista uusmaalaisista kun edustaja heinonen täällä viittasi kuntiin tai alueisiin joissa on muutama koronaviruksen saanut niin ei täällä

lainkaan tämä kertoo vain tämän haasteen suuruuden pitkässä juoksussa miten me tämän pystymme selvittämään ja normaaliksi että me aidolla tavalla tässä yhteiskunnassa pystymme elämään se varsinainen puheenvuoro jonka halusin vielä pitää liittyy tähän sanaan hybridi minusta se on epäonnistunut se on epäonnistunut jo pelkästään sen vuoksi että se on anglosaksinen väännös jolla tehdään vähän niin kuin hämäävä liike kukaan ei oikein ymmärrä mitä se tarkoittaa miksi me emme voisi käyttää suomenkielistä sanaa monipolvinen strategia esimerkiksi hybridiauto on vain yksi esimerkki siitä missä hybridiä käytetään hybridisodankäynti ulkoasiainvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa jatkuvasti esillä oleva muoto joka tarkoittaa monipolvista monimuotoista vaikuttamista sodankäynnin päämäärien tavoittamiseksi en lähde niitä tässä erittelemään mutta tällä termillä on niin monia tulkinnallisuuksia että olisin mieluummin valinnut jonkun toisen muodon

täällä edustaja kurvinen ja edustaja linden nostivat esiin tämän hybridistrategia termin mielestäni ongelma siinä ei ole tämä vierasperäinen hybridi sana vaan todellakin niin kuin sana strategia kertoo siinä tavoitellaan ikään kuin kahta erilaista päämäärää eli kysymys ei ole kahdesta erilaisesta keinosta vaan kahdesta erilaisesta päämäärästä

strategia tarkoittaa tavoiteltua päämäärää ei keinoa silloin kun puhutaan strategiasta sen takia tämä termi on vähintäänkin hämärä jos hallitus ei tarkoita sitä mitä sillä usein käsitetään eli jonkinlaisen laumasuojastrategian ja ja sitten tämän tukahduttamisstrategian kombinaatiota niin sitten olisi parempi käyttää jotain muuta termiä sellaista termiä joka selkeästi kertoisi mistä strategiasta on kysymys

arvoisa puhemies haluan tässä keskustelussa tuoda sen viestin mitä hoitajilta tulee tässä maassa meille hoitajakollegoille ja se on se että tämä tauti täytyy saada tukahtumaan ei niin että se jää tänne elämään meidän kanssamme kuten tässä edustaja kiljunen väkevästi ilmaisi vaan nimenomaan tukahtumaan niin että näitäkään keinoja joita tässä valtioneuvoston asetuksessa esitetään ei tarvittaisi ja ja tämä on ihan täysin mahdollista täällä onnistuttu näitten rajoitustoimenpiteiden osalta erinomaisen hyvin niin että tauti on lähtenyt tukahtumaan mutta pelkona on nyt myös se että tämä äsken mainittu hybridistrategia joka kertoo keinoista ei tavoitteesta on ehkä epäselvä ja ja se on epäselvä siitä syystä että tässä selkeästi hallitus ja ministerit kertovat toista kuin asiantuntijat joiden näkemyksiin nämä hallituksen toimet perustuvat thl edelleen hesarin tuoreen artikkelin mukaan tuo esiin tätä laumasuojaa ja tuo esiin tätä että taudin tulee saada levitä ja tämä on oikeastaan se mikä on on

valtioneuvoston asetuksessa näistä hoitajien hoitajien vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksistä senkin vuoksi haluan tämän viestin nyt nyt hoitajilta tuoda että tässä ei todellakaan voi olla päämäärä se että tätä asetuksen antamaa mahdollisuutta käytetään vaan nimenomaan niin että tätä ei tarvitsisi laisinkaan käyttää tänä aikana kun tämä on voimassa

arvoisa herra puhemies jatkan tuohon viimeisimpään puheenvuoroon että niin minäkin ja koko hallitus toivoo että mahdollisimman vähän joudutaan turvautumaan näihin poikkeusvaltuuksiin kun puututaan vuosilomiin ja työaikoihin tämä on pahan päivän varalle tehty lainsäädäntö ja jatketaan lainsäädäntöä myös kesän kesän osalta tätä mahdollisuutta käyttää niissä tilanteissa joissa se on välttämätöntä ja nyt tässä on erityisesti rajattu vielä tarkennettu sitä missä tilanteissa näitä voi käyttää työsuojeluviranomaiset sitten valvovat niitä tapauksia jos mahdollisesti epäillään että on väärinkäytetty tätä täällä myös sellaisia puheenvuoroja käytettiin joissa huolta esitettiin siitä että tätä käytettäisiin väärässä tilanteessa siinä on valvontasysteemi olemassa mutta uskoisin että näitä kuitenkin aika pieteetillä ja tarkasti katsotaan ja ja myös henkilöstö valvoo varmasti sitä

omien edunvalvojiensa kautta että että tällaisia ei ei pääse tapahtumaan se että tämä on olemassa oleva instrumentti tavallaan käytössä sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa varmistaa tietenkin sen että meillä kaikissa tilanteissa on mahdollisuus turvata asianmukainen hoito ihmisille erityisesti nyt tässä tilanteessa kun kun rajoitustoimia aletaan purkaa tosin hallitusti niin voi olla että että tartuntamääriä myös tulee ja koskaan ei tiedä näitä ryväskohtaisia tartuntoja joita joita on jo maassa ilmennyt aiemminkin ne voivat yhtäkkiä koskettaa jotain yksittäistä alueellista sairaalaa ja silloin on on hyvä että meillä on tämäkin tämäkin väline käytössä jotta henkilöstön saatavuus voidaan turvata

lääkärit sairaanhoitajat kaikki ne työntekijät jotka sairaaloissa koko siinä ketjussa työskentelevät välinehoitoa siistimistä kaikkea myöden

sitä työtä eturintamassa kohdaten koronaviruksen siitä syystä on tärkeää että että myös suojaamisesta huolehditaan ja että nämä työjärjestelyt on hoidettu siten että puutteellinen henkilöstömäärä ei aiheuta sitä suurentunutta riskiä siihenkinhän tämä laki nimenomaan vastaa että työnantaja pystyy turvaamaan riittävän henkilöstön jokaisessa tilanteessa silloin kun on kyse siitä että että epidemia

mennä kentälle selkeästi stm on toimittanut nämä ohjeistukset kentälle ja vien nämä viestit eteenpäin niin että tämä tulee selvästi sanotuksi mikä tässä nyt on muuttunut ja ja millä tavalla jatkossa jatkossa näitä on täsmennetty jotta sitten kentällä taas työnantaja pysyy

puhemies eduskunta on hyväksynyt valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien jatkamisen kolmaskymmenes kuudetta asti nyt käsittelyssä oleva asetus perustuu käyttöönottoasetukseen jolla on otettu käyttöön valmiuslain

ja yhdeksänkymmentäneljä tarkoittamat toimivaltuudet tässä asetuksessa säädetään valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen pykälän tarkoittamista toimivaltuuksien soveltamisesta asetus sisältää kaksi toimivaltuutta kunnan oikeuden luopua kiireettömän terveydenhuollon hoitotakuun määräajoista kunnan oikeuden luopua sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin määräajoista valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen pykälän toimivaltuudet otettiin käyttöön seitsemästoista kolmatta ja niiden käyttöä on jatkettu aikaisemmin kerran tällä kertaa toimivaltuuksia esitetään jatkettavaksi kolmaskymmenes kuudetta asti asetuksen sisältö vastaa pääsääntöisesti nyt voimassa olevaa asetusta perustuslakivaliokunta on toimivaltuuksien käytön yhteydessä korostanut toimivaltuuksien käytön välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta tämän asetuksen mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain ovat välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi eikä tilanne ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksiin tämän asetuksen toimivaltuuksilla pyritään varmistamaan palvelujärjestelmän toimivuutta ja resurssien riittävyyttä siten että palvelujärjestelmä pystyy tuottamaan asukkaille riittävät sosiaali ja terveyspalvelut sosiaali ja terveysministeriö on arvioinut toimivaltuuksien käytön välttämättömyyttä ja että toimivaltuuksien jatkaminen ja terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja perusterveydenhuollon palvelutarpeen arvioinnin määräajoista luopuminen on edelleenkin välttämätöntä ja tarpeen vaikka suurin osa tautitapauksista on todettu husin alueella on tapauksia ollut jokaisessa sairaanhoitopiirissä paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantumista ei ole mahdollista tietenkään ennustaa etukäteen minkä vuoksi toimivaltuudet ovat tarpeen koko maassa ja kaikilla alueilla

on ollut paljon todettuja tapauksia ja ja toisinkin päin joten koko maassa tuota tarvitaan arvoisa puhemies terveydenhuollossa voidaan luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta eli perusterveydenhuollossa hoitoon pääsystä kolmen kuukauden sisällä ja erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden sisällä kuitenkin on se että määräajoista joustaminen on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi eikä sillä saa vaarantaa potilaan terveyttä tältä osin asetuksen sanamuotoa on edelleen tarkastettu edelliseen verrattuna jotta tämä varmasti on aivan aivan selvää kiireellinen hoito tulee aina antaa hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä perusterveydenhuollossa ja lähetteet tulee käsitellä erikoissairaanhoidossa säädetyissä rajoissa vaikka asetus mahdollistaa hoitoon pääsyn määräajoista poikkeamisen se ei anna lupaa luopua kaikesta kiireettömästä toiminnasta sosiaali ja terveysministeriö on antamissaan ohjeissa korostanut että myös kiireettömät palvelut tulee pyrkiä järjestämään mahdollisimman nopeasti vaikka asetuksella mahdollistetaankin hoidon antamisen määräajoista joustaminen se tulisi tehdä vasta siinä tilanteessa kun se on välttämätöntä epidemian alkuvaiheessa parhaat käytettävissä olevat mallinnokset osoittavat että ilman tehokkaita rajoitustoimia epidemia tulisi aiheuttamaan ennennäkemättömän kuormituksen erikoissairaanhoitoon ja erityisesti tehohoitoon mallinnokset osoittavat myös että jatkuessaan epidemia tulisi kuormittamaan paljon myös perusterveydenhuoltoa sosiaalipalveluita ja sairaaloiden vuodeosastoja

voimavaroja siihen varautumiseen valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen pykälän mukaisen toimivaltuuden käyttöönotto on mahdollistanut sen että terveydenhuollon toimintayksiköt ovat voineet siirtää resurssejaan kiireettömästä hoidosta nimenomaan tähän sairastuneiden hoitoon ja kiireelliseen hoitoon sekä muuhun kiireelliseen hoitoon palvelujärjestelmän kuormitusta on lisännyt henkilöstön sairastuminen ja sitä seurannut karanteeniin määrääminen sekä covid yhdeksäntoista infektioon sairastuneiden ja sairastuneiksi epäiltyjen potilaiden hoitaminen eri tiloissa ja eri henkilöstöllä kuin muiden potilaiden

arvoisa puhemies on siis tärkeää että jatkamme erikoissairaanhoidon kiireetöntä toimintaa ja pidämme kuitenkin välttämättömyyden vaatiessa mahdollisuutta pitää yllä sitä että osa kiireettömästä toiminnasta voidaan uudelleen järjestää jotta myöskin sitten asiat saadaan kiireellisillä potilailla koronavirusepidemiaan liittyen kuntoon

hoitoon pääsyn määräajat tulevat kasvamaan perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon lääkärikäynnit ovat vähentyneet koska kunnat ovat vähentäneet kiireetöntä toimintaa osittain sen vuoksi että resursseja on kohdennettu muihin tehtäviin ja ja osittain tavoitteena on ollut kontaktien vähentäminen ja taudin leviämisen estäminen samanaikaisesti potilaat ovat peruneet jo varattuja aikojaan ja jättäneet hakeutumatta hoitoon ohjeistuksella pyritään vähitellen tautitilanteen niin salliessa ja palvelujärjestelmän kyvyn rajoissa lisäämään kiireettömien hoitojen antamista perusterveydenhuollossa suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa valtaosa väestöstä on edelleen altis tartunnoille tartuntoja on edelleen odotettavissa sekä väestössä sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstössä palvelujärjestelmän ylikuormittumisen mahdollisuus on edelleen olemassa ja sen vuoksi kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamatta jättämisen mahdollisuus on edelleenkin välttämätöntä säilyttää arvoisa puhemies sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista sitten vielä muutama sana tältä osin asetus mahdollistaa myös sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista luopumisen asetuksen sisältö vastaa nyt voimassa olevaa asetusta mutta sen sanamuotoja on selvennetty entisestään asetuksen mukaan kunta voi luopua sosiaalihuoltolaissa tarkoitetusta palvelutarpeen arvioinnin seitsemän arkipäivän määrärajasta joka koskee vuotta täyttäneiden henkilöiden sekä ylintä hoitotukea saavien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin aloittamista asetuksella saa siis luopua ainoastaan tästä seitsemän arkipäivän määräajasta palvelutarpeen arviointi on kuitenkin tehtävä mahdollisimman pian sitten kun se on mahdollista asetuksessa korostetaan että palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa viipymättä ja saattaa se loppuun ilman aiheetonta viivytystä eikä siitä saa luopua tietenkään myöskään ilman aiheetonta viivytystä yleisenä edellytyksenä on että määräajasta luopuminen ei saa vaarantaa henkilön välttämätöntä toimeentuloa ja ja huolenpitoa erityistä huomiota tulee kiinnittää iäkkäiden henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen riittävään arviointiin kiireellisen palvelutarpeen arviointi tulee tehdä ja kiireelliset palvelut on järjestettävä joka tapauksessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava normaaliolojen säädösten mukaisesti lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa säädetyt palvelutarpeen arvioinnit pitää tehdä normaalisti määräajassa asetuksen tarkoituksena on vapauttaa sosiaalihuollon resursseja kiireellisiin tehtäviin poikkeustilanne saattaa myös sosiaalihuollossa johtaa tilanteisiin joissa on

lapsiperheiden palveluissa sekä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden palveluissa ohjeistuksella on pyritty ohjaamaan kuntia vahvaan peruspalveluista huolehtimiseen etenkin haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla sekä muistutettu kiireellisen palvelutarpeen arvioinnista toimivaltuuden jatkaminen on edelleen välttämätöntä jotta pystytään turvaamaan sosiaalihuollon toimintakyky ja resurssit myös poikkeusolosuhteissa kiitos

herra puhemies on varmasti tarpeen että tätä asetusta jatketaan ja jatketaan mahdollisuutta joustaa näistä hoitotakuun

määräajoista alun perinhän merkittävä syy siihen miksi tätä on tarvittu oli se että meidän täytyi pystyä järjestämään tehohoitokapasiteettia koronapotilaita varten ja sen takia esimerkiksi näitä kiireettömiä toimenpiteitä ja leikkauksia sitten oli oli tarpeen perua on varmasti edelleenkin hyvä tässä tilanteessa vaikka nyt onkin tämä koronatilanne ja tehohoitotilanne rauhallinen että sairaanhoitopiireille ei ryhdytä jakamaan sakkoja siitä että ne eivät kykene hoitotakuun rajoissa toimimaan mutta nyt olisi kyllä myös erittäin tärkeää että sosiaali ja terveysministeriöstä lähtisi kansalaisille selkeä viesti että ei ryhdytä omaehtoisesti näitä aikoja perumaan jos aika on annettu ja jos lääkäri arvioi että toimenpide voidaan turvallisesti tehdä

kävi ilmi että lähes puolella lääkäreistä työmäärä on vähentynyt tämän koronakriisin seurauksena lääkäriliitossa ollaan huolestuneita siitä että ihmiset eivät hakeudu hoitoon kun on annettu kehotus että siellä kotona sairastetaan esimerkiksi tätä koronaa niin jotkut ovat tulkinneet niin että vaikka olisi sydäninfarktin oireita niin jäädään sinne kotiin sairastamaan ihmiset tulevat liian myöhään hoitoon tai eivät uskalla tulla sairaalaan kun pelkäävät että sairastuvat sitten koronaan yli seitsemänkymmentä vuotiaiden ikään kuin ei nyt pitäisi mihinkään määräaikaistarkastuksiin lähteä vaan mieluummin odottaa odottaa myöhempään myöhempään mielestäni tämäkin olisi nyt tärkeää ohjeistaa selkeästi että myös yli seitsemänkymmentä vuotiaat voivat turvallisesti mennä erilaisiin tarkastuksiin ja hakeutua hoitoon jos heillä oireita on

osallistuminen on vähentynyt joissakin joissakin kunnissa vain puolet rintasyöpäseulontoihin kutsutuista on on tullut näihin seulontoihin tässä on suuri vaara kun ihmiset eivät hakeudu tarvittaviin tutkimuksiin ja peruvat jopa sovittuihin leikkauksiin tuloja myöhemmin tulee sitten valtava kuormitus terveydenhuoltoon vastaanottojen varauspiikki ja lääkäreille sitten taas kohtuuton työmäärä jatkossa

puhemies hyvä ministeri kiitos esityksestä on hyvä varautua siihen että voidaan saada tilaa jos tarvitaan enempi sairaalapaikkoja ja hoitohenkilökuntaa koronapotilaille koronapotilaiden määrä sairaalassa on itse asiassa laskenut nyt kyllä viimeisen kuukauden päivät eli huiput ovat olleet olleet jo kuukausi taaksepäin mutta on totta että tässä saattaa tapahtua muutosta ja siihen pitää varautua lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja tuula rajaniemi totesi tänään suomessa kuolee vuosittain kaikkiaan noin viisikymmentäviisituhatta ihmistä esitettyjen ennusteiden mukaan koronavirusinfektioiden arvioidaan aiheuttavan tuhat viiva kolmetuhatta kuolemaa epidemian laajuuden mukaan ihmisten ei siis tulisi pelätä koronaepidemiaa suhteettoman paljon akuuteissa oireissaan riski menehtyä koronaan on noin nolla pilkku kaksi prosenttia mutta sydäninfarktissa jopa kolmekymmentä viiva viisikymmentä prosenttia hän myös totesi hoitamatta jäävät viattomiltakin vaikuttavat oireet voivat joissakin tapauksissa pahentua nopeasti ja muuttua vakaviksi jopa kohtalokkaiksi terveyttä ja henkeä uhkaaviksi sairauksiksi lääkärit haluavat yleisesti rohkaista potilaita ja painottavat että vastaanotoille on turvallista tulla

kielteinen seuraus itse toivon että me voisimme yhteiskuntana ehkä hieman katsoa näitä ikäihmisiä ja heidän suuntaansa enempi siellä on iäkkäitä ikäihmisiä mutta hyvin vetreitä normaalia aktiivista elämää vielä helmikuussa eläneitä yli seitsenkymppisiä jotka nyt sitten on käytännössä meidän meidän yhteiskunnassamme vähän laitettu sinne neljän seinän sisään eristyksiin olen jossain todennut että ei eristetä seitsenkymppisiä sairaiksi ja toivon että me yhteiskuntana tekisimme tilaa jotta seitsenkymppisetkin voisivat elää edes hieman normaalimpaa elämää elämää tällä hetkellä itse asiassa tilanne on vähän niin että me voimme käydä kaupassa mutta nämä

arvoisa puhemies koronaepidemian myötä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon toiminta on ajettu alas tämä tarkoittaa samalla hoitoonpääsyn viivästymistä ja jonojen lisääntymistä entisestään jonoissa ei kukaan parane päinvastoin siellä vaivat pahenevat ja jonoihin myös kuollaan suomessa määrällisesti isot kansansairaudet kuten sydän ja verisuonitaudit diabetes astma ja mielenterveysongelmat eivät ole kadonneet mihinkään koronaviruksen tieltä hoitamattomina muut sairaudet pahenevat ja voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran esimerkiksi uusia sepelvaltimotautipotilaita diagnosoidaan vuodessa noin viisitoistatuhatta sepelvaltimotauti aiheuttaa joka viidennen kuoleman suomessa monella ikäihmisellä todennäköisyys tilanteen huonontumiseen perussairauksien huonontuneen hoidon takia voi olla suurempi kuin todennäköisyys sairastua koronainfektioon sen takia perussairauksien hyvä hoito hoitoon hakeutuminen tarvittaessa myös muiden muiden oireiden takia ja toimintakyvyn ylläpito ovat tärkeitä kulmakiviä myös korona aikana koronakriisin aikana myös monet syöpäseulonnat on on pysäytetty ja koska kiireettömiä ajanvarausaikoja on myös peruutettu niin silloin ei myöskään vastaanottojen kautta nouse näitä syöpäepäilyjä

sitten jatkotutkimuksiin pienikin syöpämuutos voi odotusaikana muuttua merkittävästi suuremmaksi ja vaikuttaa ennusteeseen meillä on myöskin neuvolapalveluita tauolla vain hyvin pieni osa neuvolatoiminnasta toimii kannattaisi miettiä tässä tätäkin kun koulutkin ovat avautumassa onko sille enää perusteita moni mielenterveyskuntoutuja on tällä hetkellä pulassa kun se ainoa tukirengas avotoimintaan puuttuu

elämä kuitenkin jatkuu kriisi jatkuu tavalla tai toisella tai se hellittää potilaat voi kuitenkaan jäädä jonoihin oli sitten normaali tilanne tai koronaepidemia jokainen ylimääräinen odotuspäivä tuo lisää ahdistusta ja antaa sairauksille aikaa pahentua hoitamattomana tämä tilanne vie meidät muuten ojasta allikkoon ja pitkäkestoisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin mutta kysyisin tässä lopuksi vielä ministeriltä kun meillä on tämä valmiusasetuksen muutos tässä käsittelyssä eikö tämä kiireettömän hoidon muutos olisi hoitunut terveydenhuoltolain kautta sieltä määräaikoihin vaikuttamalla ja sinne joustavuutta tuomalla ja kuten täällä on on ollut esillä niin olisi tämä informointi ihmisille mutta myöskin kuntiin sairaanhoitopiireihin perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoitoon että aktiivisesti sieltä oltaisiin myös yhteydessä ihmisiin ja ja kutsuttaisiin näihin tutkimuksiin ja hoitoihin alkuvaiheessa sieltä on peruutettu niitä aikoja luvattoman paljon ja ihmiset ovat sitä kautta myöskin varauksellisia niihin osallistumaan

arvoisa puhemies kiitos ministeri kiurulle asian esittelystä ja jo pidetyistä puheenvuoroista tässä on tullut hyviä ja tärkeitä näkökulmia on aivan totta että samalla kun olemme suojautuneet koronalta niin osa ihmisistä on jopa turhaan jättänyt tulematta jo jo sovituille vastaanotoille hakeutumatta hoitoon vaikka tarvetta olisi ollut ja nyt meillä on uhkana se että hoitojonot ovat todella vaikeasti selvitettävä ongelma kun tämä kriisi sitten aikanaan on ohi aiemmin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota ja ministeri toi esittelyssään esille tämän perustuslain asettaman välttämättömyysvaatimuksen ja tätä asetusta on tarkennettu siltä osin että tuohon toiseen pykälään lisättiin jo aikaisemmin maininta siitä että määräajoista luopumisen tulee olla välttämätöntä eikä se saa vaarantaa potilaan terveyttä se että meillä jätetään hakeutumatta hoitoon silloin kun tarvetta olisi tietysti on vaikea kysymys meille koska siinä henkilön terveys voi pahastikin vaarantua siksi on erittäin tärkeää se minkä esimerkiksi edustaja räsänen toi esille että tiedottamisen merkitys tässä tilanteessa korostuu jotta ihmiset eivät turhaan peruisi hoitoaikoja ja hakeutuisivat hoitoon silloin kun tarvetta voi olla ministeri toitte esille myös sen että koronatilanne koronatilanne vaihtelee alueittain varsin voimakkaasti esimerkiksi meillä pohjois pohjanmaalla koronatilanne on ollut jo viikkoja hyvin hyvin rauhallinen meidän yliopistollinen sairaala on alkanut alkanut palauttaa normaalia toimintaa mutta kuitenkin valmius on oltava siihen että tilanne vielä pahenee koska kuten tässä on tullut jo esille niin emme tiedä minkälaisia erilaisia tautipiikkejä vielä alueillakin saattaa tulla tässä tilanteessa korostuu tiedottamisen merkitys ja se että myöskin kuntia ja muita palvelunjärjestäjiä tiedotetaan siitä että että ihmisiä on tärkeää kannustaa tulemaan vastaanotolle ja ettei näitä hoitoaikoja turhaan sitten peruttaisi mutta asetus näyttää edelleen perustellulta koska olemme keskellä kriisiä ja varotoimia edelleen tarvitaan

puhemies täällä todellakin kollegat ovat käyneet läpi tätä nykyistä tilannetta joka tuolla sairaanhoitopiireissä vallitsee elikkä ihmiset peruvat oma aloitteisesti näitä aikoja mutta ilmeisesti tämän koronaepidemian alussa myöskin tämä sairaanhoitopiireistä ja kunnista tullut aikojen peruminen on ollut sen verran tehokasta ja se on jatkunut edelleenkin että tällä hetkellä meillä tällaista

että he menisivät sinne terveydenhuollon yksikköön hoidattamaan itsensä tässä niin kuin kollegat ovat todenneet tarvittaisiin nyt varmasti ihan patistelua sieltä ministeriön taholta se että näissä asetuksissa todellakin alleviivataan tätä että näistä kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin määräajoista luopuminen on välttämätöntä ja toisaalta se että se ei saa vaarantaa potilaan terveyttä ja jos nämä kaksi asiaa oikeasti kirjaimellisesti ymmärretään niin silloin minun mielestäni tätä nykyisenkaltaista ongelmaa ei pitäisi olla mutta tuossa katsoin että jonkun iltapäivälehden keskustelupalstalla näytti olevan henkilö joka sanoi että mulle sanotaan että soita sitten uudelleen syksyllä että että kyllä sieltä tällä hetkellä annetaan myöskin vääränlaista ohjeistusta toivon että tässä nyt ministeriö tekee selväksi sinne kuntiin mistä on on kyse niin kuin ministeri tuossa esittelyssä totesi tämä ei anna lupaa luopua kaikesta kiireettömästä hoidosta ja ei todellakaan edes näistä sosiaalihuollon arvioinneista vaan se on tehtävä sitten heti kun se vain on mahdollista ja siinä mielessä

arvioidaan tätä jatkoa tuonne kolmaskymmenes kuudetta saakka tiedämme kyllä että epidemiassa voi hyvinkin nopeasti tapahtua käännettä mutta toisaalta kyllä nämä asetuksetkin on saatu sitten aika nopeasti voimaan jos tarvetta on ollut mutta pelkään esimerkiksi sitä että ihmiset tällä hetkellä jättävät vaikkapa erilaiset syöpäseulonnat ja vastaavat väliin ja tilanne saattaa pahentua huomattavan paljon ja siinä vaiheessa sitten muutamien kuukausien päästä ollaankin vaikeissa ja hoitamattomissa tilanteissa toivon että

arvoisa puhemies haluaisin itsekin kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen että kun monesti täällä salissa puhutaan näitä asioita että pitäisi toimia jotenkin siellä kentällä terveydenhoidossa niin käytännössä kuitenkin tulee eteen sellaisia tilanteita että ei siellä kyllä niin ole toimittu ei tarvitse lukea iltapäivälehden keskustelupalstoja vaan itse olen kuullut ensimmäisen käden tietona tapauksista joita toin esille täällä jo kun aiemmin keskusteltiin valmiuslain jatkamisesta laajemmassa merkityksessä ihmisille on saatettu soittaa että silmälääkärin seuranta aika on peruttu eikä ole antaa uutta aikaa palataan asiaan sitten heidän toimestaan kun kun on mihin palata tai voidaan sanoa ihmiselle jonka hammas on haljennut suuhun että hanki apteekista väliaikaispaikka aikoja kiireettömään hammashoitoon tässä tullaankin siihen mitä kiireellisyys ja kiireettömyys tarkoittavat koska eihän niin ole että ihmiset huvikseen menisivät lääkäriin tai sairaalaan hoidattamaan sairauksia joita ei ole olemassa tai joita ei tarvitsisi hoitaa jollain aikavälillä vaikka vaiva ei olisi välittömästi henkeä uhkaava ja siinä mielessä vaarallinen silti se voi merkittävällä tavalla alentaa ihmisen elämänlaatua eli peräisin vähän sitä että tätä sanaa kiireetön ei käytettäisi aivan niin kevyesti koska se tässä merkityksessä kuulostaa ihan kuin puhuttaisiin turhasta terveydenhoidosta kärjistettynä mitä ei tietenkään missään tapauksessa ylipäänsä ole olemassakaan tässä tilanteessa pitäisi päästä eteenpäin jotenkin pitäisi huomioida ettei terveydenhoidosta saa tinkiä varmuuden vuoksi esimerkiksi oman sairaanhoitopiirini kokemukset ovat sellaisia että siellä on varauduttu epidemiaan etupainoisesti mikä sinänsä on hyvä asia mutta se on tehty sitten taas päivittäisen terveydenhoitotyön kustannuksella ja nyt vasta sitten käydään purkamaan sitä hoitojonoa joka on kerääntynyt puolentoista kuukauden aikana kun epidemia on itse asiassa koko maan pienimmällä tasolla omassa sairaanhoitopiirissäni nyt sitä hoitojonoa käydään purkamaan eikä se hoitojono ennenkään liian lyhyt ollut eli ei sitä kiireetöntä hoitoakaan liian kiireettömästi silloinkaan hoidettu eli ongelma on päässyt kasautumaan ja nyt sille pitää käydä tekemään jotakin kiireesti

pitää olla keinot miten päästään tekemään niille asioille jotakin otan esimerkin kaupan jonosta kaupan jonossa tavarat lajitellaan hihnalle henkilön pitää saada pakata kaikki tavarat ennen kuin seuraavan henkilön tavarat voivat tulla linjasta läpi se kestää todella kauan normaaliin prosessiin verrattuna ja jono kasaantuu taakse toivon mukaan sairaanhoitoon ei pääse muodostumaan samanlaista tilannetta että sen hoidon tekeminen käytännössä kun se nyt lähtee käyntiin venyy ja pitkittyy sen takia että joudutaan tekemään näitä varautumistoimenpiteitä niiden pitää olla varsin hiottuja ennalta koska ei siellä lääkärissä ennenkään ole liikaa aikaa ollut ihmiset ovat koko ajan valittaneet lääkäriaikojen puutetta hoitoaikojen puutetta hoitoarvioiden suurpiirteisyyttä ja sitä että ei huomioida heidän sairauksiaan

puhemies heti aluksi haluan kiittää hallitusta ja ministeri kiurua siitä erittäin hyvästä ja tehokkaasta työstä jota olette tehneet viimeisten kuukausien aikana tämän hallinnan hyväksi nyt äsken edustaja mäkelä viittasi osittain myös eksoteen ja ja minun täytyy eksoten hallituksen puheenjohtajana todeta että että se palaute jolla tämä ohjeistus on ministeriöstä tullut on helpottanut ja auttanut siihen että me olemme pystyneet hallitusti ajamaan alas kiireettömän hoidon ja keskittämään nimenomaan tähän kiireelliseen tehohoitoon ja sitä kautta tehostamaan sitä hoitoa sille tasolle että kuntalaisilta tämä palaute on on ollut erittäin hyvää mutta arvoisa puhemies tämä luottamus ei ole ainoastaan etelä karjalassa vaan se on laajemmalti myös suomalaisten keskuudessa sillä suomalaiset ovat hyvin luottavaisia terveydenhuollon kykyyn selviytyä koronaan sairastuneiden potilaiden hoidosta tämä käy ilmi thln tänään julkaistussa raportissa

kehityskulku on kuitenkin huolestuttava sillä tilanteen pitkittyessä helposti hoidettavat terveysvaivat voivat äityä pahemmiksi jos ihmiset eivät hakeudu hoitoon silloin kun heidän pitäisi sinne mennä siksi onkin erittäin tärkeää että että ihmiset ovat tietoisia siitä että terveyskeskuksiin ja sairaaloihin on edelleen mentävä jos on hoidon tarve ja hoito edellyttää sitä tästä syystä tämä tarvitsee myös informaatiota laajemmalti yhteiskunnassa että me kerromme ihmisille että sairaaloihin ja terveyskeskuksiin on turvallista mennä ja sinne pitää mennä arvoisa puhemies nyt käsiteltävänä on hallituksen asetus antaa kunnille oikeus jatkaa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista poikkeamisesta aivan kuten ministeri kiuru äsken totesi niin tämän asetuksen keskiössä on potilaan terveyden turvaaminen kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa yhdenkään potilaan terveyttä jos palvelutarpeen arviointi edellyttää välitöntä hoitoa sitä on potilaalle annettava myös poikkeusoloissa ja tämän asetuksen voimassa ollessa apua nopeasti tarvitseville tulee palveluiden olla edelleen heti saatavilla tämä koskee myös sosiaalipalveluita arvoisa puhemies haluan vielä todeta että asetus on oikeudenmukainen myös

niiden henkilöiden näkökulmasta jotka eivät pysty välttämättä sanallistamaan omia tunteitaan yhtä hyvin kuin muut esimerkiksi vammaiset tai muistisairaat eivätkä välttämättä osaa tai kykene ilmaisemaan omia oireitaan samalla tavalla kuin muut siksi heidän erikoisasemansa tulee säilyttää tilanteesta riippumatta asetus ei siis koske lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa säädettyjä määräaikoja palvelutarve turvataan lisäksi erityistä suojelua tarvitsevien sekä iäkkäiden osalta riittävän nopeasti näin varmistamme että tämäkin asetus toimii hoidon mukaisesti

arvoisa puhemies nyt käsittelemme todellakin niin kuin kaikki kollegat tässä ovat sanoneet tämän asetuksen jatkamista jolla sairaanhoitopiirejä ja terveydenhuoltoa ei sanktioitaisi siitä että nämä kolmen ja kuuden kuukauden määräajat ylittyvät edustaja mäkelä kysyi mitä on kiireetön yleensä terveydenhuollossa on käsite päivystysluontoinen hoito joka tarkoittaa että hoito on alettava nollasta sekunnista neljän tunnin kuluessa akuutit sydäninfarktit taikka se että joku on lyönyt kirveellä jalkaansa ovat tietenkin kiireellisiä mutta ne ovat sen kiireellisyyskäsityksen sisällä vielä päivystysluonteisia

niin että myös vaikkapa vasta alkanut tai vasta havaittu syöpä taikka vasta puhjennut diabetes menee sinne kiireellisen puolelle jossa hoito on yleensä aloitettava viikon kahden sisällä sitten kun rupeamme puhumaan kiireettömästä hoidosta niin se edustaa koko erikoissairaanhoidossa volyymistä noin yhtä neljäsosaa siinä on kieltämättä juuri niitä teidän mainitsemianne hampaan halkeamisia no se on enemmän perusterveydenhuoltoa ja tekonivelleikkauksia ja tällaisia joissa potilaan terveydentila ei välittömästi vaarannu vaikka hoidonsaantia lykätään vaikka se tietyllä tavalla kyllä niin kuin sanoitte laskee siinä vaiheessa elämänlaatua itse haluaisin kiinnittää huomiota tähän

sanoin että viimeksi olen nähnyt tämänkaltaisen tilanteen silloin kun suomessa oli lääkärilakko hän sanoi mitä onko suomessa joskus ollut lääkärilakko sanoin kyllä oli maaliskuusta elokuuhun kaksituhattayksi meillä oli lääkärilakko jolloin kiireetöntä hoitoa ei sairaaloissa lainkaan annettu sehän johti tilanteeseen jossa syksyllä kaksituhattayksi meillä oli satatuhatta potilasta hoitojonoissa silloinen oppositio teki kahdestoista maaliskuuta kaksituhattakaksi tästä aiheesta välikysymyksen johon silloinen ministeri soininvaara vastasi siinä käsiteltiin tämä aika perusteellisesti kaivoin tuossa äsken esille sen välikysymyksen nyt tällä hetkellä näyttää siltä tämä on tietysti rohkea yleistys

se että hoitoa ei olla saatu näyttää muodostuvan suuremmaksi terveysuhaksi kuin mitä tällä hetkellä ainakin tähän asti tämä koronavirusepidemia on ollut täällä on kovasti patisteltu hallituksen perään ja uskon että hallituksella ja ministerillä on varmasti tässä annettavaa mutta kyllä sanoisin että jos olisin sairaanhoitopiirin johtaja ja olen ollut kaksikymmentä vuotta niin kyllä minä omalla alueellani pitäisin kerran viikossa tiedotustilaisuuden johon minä kutsuisin kaikki tiedotusvälineet ja kertoisin mikä se tilanne on nyt meillä pääsee hoitoon ja nyt meillä ei pitäisi peruuttaa näitä aikoja ymmärrän että eduskunta kohdistaa aina ja varmasti hallituksen antama ohjeistus tässä olisi hyvä lisävoimavara mutta kyllä tämä asia pitää osata siellä käytännön kentällä

kiitos ministeri kiurulle ja tuki tälle asetukselle joka täällä nyt on pikaisesti käsittelyssä totean kyllä samalla kun me olemme tässä tehneet sieltä maaliskuun puolenvälin jälkeen erittäin paljon lainsäädäntöä määräaikaisesti ja sitten näitä valmiuslain

suoraan sanoen aika hankala ryhtyä pelkän muistin varassa hallitsemaan ja sama koskee tätäkin pidän hyvänä tässä kohtaa että nyt on tarkennettu tämän asetuksen sisältöä se on ollut minusta tosi tärkeää ehkä haluaisin tuoda esille sen vaikka tämä ei ole nyt tulossa lausunnolle sosiaali ja terveysvaliokuntaan että silloin ensimmäisellä kerralla kun tämä oli lausuttavana perustuslakivaliokunnalle

tämmöinen valtioneuvoston perustelumuistio käyttöönottoasetuksen hyväksymisestä kuudes viidettä ja tässä on tarkkoja lukuja lukuja kiireettömän hoidon osalta kaiken kaikkiaan keskimäärin perusterveydenhuollon kiireetön hoito on vähentynyt koko maassa lähes viidenneksen yhdeksäntoista prosenttia se on aika paljon mutta sitten on erittäin suuria eroja eri sairaanhoitopiirien välillä kun minä katson täältä niin täällä on esimerkiksi päijät hämeessä kuusikymmentäkaksi prosenttia pohjois savossa viisikymmentäkahdeksan prosenttia keski suomessa neljäkymmentäviisi prosenttia ihan valtavan suuria suuria lukuja ja tämä tarkoittaa myös sitä että kyseessä oleva sairaanhoitopiireille ja kunnille tämä tuottaa myös asiakasmaksumenetyksiä sekin kannattaa muistaa että tämä ei tarkoita pelkästään sitä että ihmiset eivät ole päässeet hoitoon vaan tulee menetyksiä myös tätä kautta mitä tiedotukseen tulee niin ymmärrän sen että me haluamme sanoa että stm sitä ja stm tätä mutta yhdyn kyllä tässä edustaja lindeniin siinä että kyllä siellä alueella ja myös paikallisesti pitää pystyä informoimaan mikä on sairaanhoitopiirin tilanne näin on tehty myös minunkin maakunnassani tiedän että siellä esimerkiksi ensi viikolla aletaan ottaa normaalikäytännöt esille koska tautitapauksia on vain kaksikymmentäneljä ja viimeisestäkin on jo kaksi viikkoa aikaa pitää käyttää myös sitä tietoa mikä siellä paikallisesti kaiken kaikkiaan on ja tosiaankin minusta tämä on hyvä viedä nopeasti eteenpäin ja pitää edelleen voimassa

suomen hyvästä koronatilanteesta huolimatta olen huolissani varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiireettömän hoidon alasajon johdosta myös esimerkiksi äitiys ja lastenneuvolakäynnit ovat vähentyneet noin puolella normaaliin tilanteeseen verrattuna ja tämä on todella huolestuttavaa lasten neuvolakäyntien väheneminen on johtanut muun muassa rokotuskattavuuden laskuun ennalta ehkäisevät ja lapsille tärkeät tuhkarokko ja muut rokotteet on annettava myös nyt korona aikana äitiys ja lastenneuvolat ovat varsinkin kriisitilanteessa elintärkeät kun perheet ja odottavat äidit ovat yksin huoliensa kanssa neuvolat ovat koko perheelle tuki ja turva eikä neuvolakäyntejä tai kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita pidä jättää väliin kysynkin ministeriltä tai olisin kysynyt hän ei olisi poistunut se on toistoa tässä jo useassa puheenvuorossa esille tulleeseen ja edustaja lindenillä olikin jo vastaus siihen miten ohjeistetaan kuntia ja kansalaisia siitä että myös nyt epidemia aikana ymmärretään ja uskalletaan käydä neuvolassa ja olla yhteydessä terveyskeskukseen kun terveydentilassa tapahtuu muutoksia

kuten tässä on monesti tullut esille niin niin on ollut suurta huolta siitä että ihmiset eivät hakeudu ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa terveyskeskuksiin ja ja kuten mainitsin tuossa toisella kotimaisella niin myös laman aikana monet eivät käyneet terveyskeskuksissa ja tämä näkyi myös valitettavasti sitten pari vuotta myöhemmin kun oli oli liian liian myöhäistä näen että on todella tärkeätä nyt

että ei tehdä samaa virhettä kuin aikaisemmin ja tässä on todella tärkeää että tämä tiedotus josta on puhuttu

tehdään paikallisesti meidän tulee oppia muuten koronaviruksen lieveilmiöt voivat valitettavasti olla pahempia kuin itse virus kiitos

kunnioitettu puhemies asetusta on viisasta jatkaa vaikka se ei tietysti ongelmaton olekaan kuten täällä monissa puheenvuoroissa on kuultu puhemies ymmärtääkseni stm on antanut useitakin ohjeita ja toimintaa ohjaavia päätöksiä sosiaali ja terveydenhuollon yksiköille muun muassa näiden kiireettömien palveluiden järjestämisestä poikkeusolot eivät siis sinällään poista kuntien velvollisuutta järjestää sosiaali ja terveyspalveluja tämä lienee kaikille selvä kuitenkin perustason palvelut tulisi pyrkiä järjestämään mahdollisimman normaalisti myös toimiva perusterveydenhuolto estää erikoissairaanhoidon ruuhkautumista tarpeettoman voimakas kiireettömien palveluiden rajaaminen voi näkyä myös epidemian jälkeen totta kai pidentyneinä jonoina odotusaikoina odotusaikoina ja kasvavana palveluiden tarpeena sekä sairauksien sosiaalisten ongelmien vaikeutumisena tämä ohjeistusten tarkentaminen on ollut hyvin välttämätöntä koska osa palveluiden järjestäjistä on kenties supistanut toimintaa enemmän kuin olisi ollut tarpeen siis epäselvyys siitä mikä olisi oikea hetki rajoittaa normaalia vastaanottotoimintaa saattoi näkyä myös

tukeuduttiin annettuihin ohjeisiin fyysisten kontaktien välttämisestä tämä on totta kai ymmärrettävää mekin täällä eduskunnassa olemme voimakkaasti ja vahvasti painottaneet painottaneet sitä että tällainen fyysinen etäisyys täytyy säilyttää ja totta kai myöskin monille ihmisille on tullut oman terveydenhoitonsa ja huoltonsa osalta ajatus siitä että minun mahdollista sairauttani joka on totta ja olemassa olevaa voidaan siirtää puhemies

vaikka huoli tästä kiireettömästä ruuhkasta ja hoivavelan hoivavelan kasvusta on olemassa tämä asetus on kuitenkin järkevä

arvoisa puhemies tosiaan rajoitukset ovat purreet ja tartuntamäärät ovat laskeneet ja siitä kyllä saamme kiittää suomalaisia jotka sisukkaasti ovat noudattaneet ohjeita mutta nämä toimet ovat toisaalla johtamassa erittäin suureen vaaraan kun ihmiset eivät pääse tai eivät uskalla mennä välttämättömiin terveyspalveluihin merkittävä määrä terveyspalveluja on todellakin ajettu alas ja ja syöpäseulontojakin on on peruttu siksi ei ole liioiteltua kysyä mitä toimia ministeriö on tehnyt mitä toimia hallitus on tehnyt kun olemme poikkeusoloissa silloinhan sosiaali ja terveysministeriö johtaa koko sosiaali ja terveydenhuoltoa ja yhteistyötä yhteistoimia täytyy korostetusti tehdä kentän kanssa kysynkin nyt ministeriltä millä tavalla te olette seurannut sitä millä tavalla muut sosiaali ja terveydenhuollon palvelut toteutuvat on niin että terveyspalveluiden on toimittava kriisistä huolimatta muuhunkin voi sairastua kuin koronaan ja ja se täällä on aika hyvin tullut esille erityisesti olen huolissani kroonisesti pitkäaikaissairaista heille välttämättömästä hoidon ja sen seurannan puutteesta sillä on isoja vaikutuksia puhun diabeteksesta mielenterveysongelmista syövästä sydän ja verisuonisairauksista astmasta ja monesta muusta nämä taudithan pahenevat jos hoitoon ei hakeuduta tai tai sinne ei ei pääse ja monet sairaudet vaativat myöskin uusien diagnoosien tekemistä heti oireiden ilmaannuttua kun katsotaan kansainvälisiä arvioita ja ja varoituksiakin on on todettu että on vaara saattaa olla niin että että hoitamatta jäävät vaivat voivat sairastuttaa ja aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia jopa enemmän kuin koronavirus ja kun nämä tiedot ovat asiantuntijat tuoneet niin on on aivan perusteltua kysyä mihin toimiin sosiaali ja terveysministeriö on ryhtynyt koska vastuullanne ja hallituksen vastuulla ei ole vain näiden rajoitteiden

ja yli seitsemänkymmentä vuotiaista erityisen painokkaasti jokaisessa tiedotustilaisuudessa hyvin tarkkaan ovat pääministeri ja ministerit todenneet että edelleen pidetään etäisyyttä pitää pysyä siellä neljän seinän sisällä mutta en muista montaa kertaa että olisi sanottu että yhtä välttämätöntä on mennä terveydenhuollon piiriin silloin kun niitä oireita on sen takia toivonkin että tähän tehtäisiin korjaus kyllä vielä sanon sen kun suositus on tuo kolme minuuttia arvoisa puhemies että iso huoli on ollut myös se että kun tieto suojavarustepulasta on ollut jotakuinkin joka mediassa niin tosi moni ihminen on ottanut minuun yhteyttä että ei olla uskallettu mennä sinne terveydenhuoltoon koska ollaan ajateltu että vielä ei ole niitä suojavarusteita ja ja voi saada sen tartunnan tämäkin on osaltaan nämä suojavarusteissa tapahtuneet virheet

mennä terveydenhuoltoon ihan lopuksi sanon sen kun tuo on suositus että

arvoisa

puhemies tähän onkin sitten helppo jatkaa ensinnä on hyvä varmaan huomata se että mitä paremmin tämä korona on hoidossa sitä paremmin on hoidossa myös muu terveydenhuolto jos ei ole hallinnassa niin silloin ei ole myöskään muuhun terveydenhuoltoon varaa ja se on olennainen asia asia tässä huomata sen lisäksi minä haluaisin huomauttaa että hyvin usein meillä kuuluu sitä mihin itsekin silloin alkuvaiheessa

syyllistyin että sairaala ja teho osasto olisivat eturintamaa mutta ehkä se pitäisi ajatella niin päin että nämä eivät ole eturintamaa vaan itse asiassa jos ne kuormittuvat niin silloin silloin muu yhteiskunta on epäonnistunut tämän asetuksen osalta oikeastaan haluaisin kysyä nyt kun meillä on epidemia hyvin erilaisessa

tätä niin kutsuttua kiireetöntä hoitoa ja muuta hoitoa joka ei liity tähän koronaan ja ja oikeastaan valita mitä mitä siellä sitten tehdään koska siinäkin on on monenlaisia eri asioita mitä niin kutsutusti elektiivisesti ja kiireettömästi hoidetaan millä tavalla tämä on on huomioitu sitten haluaisin nostaa tässä esiin sen että periaatteessa tämä koronatilanne tekee oman osansa siinä että että ihmiset eivät hakeudu sinne hoitoon mutta on hyvä huomata myöskin se että että meillä on muutoinkin resurssipulaa terveydenhuollossa ihan normaaliaikoina itse asiassa husin alueella josta itse meillä on probleemia hoitaa aika ajoin myöskin kiireetöntä leikkaushoitoa tällä alueella muulloinkin muun muassa on ollut kesäsulkuja ja pätevästä henkilöstöstä useamman kerran pulaa jolloin leikkaussalit eivät ole olleet käytössä sitten ministeriltä haluaisin muutaman asian kysyä asiakasmaksumenetykset ollaanko näitä kompensoimassa kunnille millaista ohjeistusta kunnille ja sairaanhoitopiireille on annettu ministeriön taholta nyt näiden kiireettömien hoitojen osalta millä mittareilla arvioidaan tätä tilannetta milloin tulisi tulisi kiireetöntä hoitoa lisätä onko konkreettisia raja arvoja epidemian osalta siihen ja viimeisenä täältä sivulta yhdentoista haluan nostaa edelleen yhden asian täällä todetaan tällä asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi valmiuslain kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen pykälän mukaisten säännösten käyttöä jotka valtioneuvosto katsoo edelleen välttämättömiksi tämänhetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteisiksi covid yhdeksäntoista pandemian etenemisen hillitsemiseksi haluaisin jos hallituksen linja on se että leviämistä ehkäistään että se tulee jokaisessa asiakirjassa esiin vaikka tämä on pilkun halkomista niin on äärimmäisen tärkeää että se tavoite on

on varattu enää noin viitisen minuuttia ministerille varataan kolme listalla eteenpäin edustaja räsänen
arvoisa herra puhemies täällä keskustelussa edustaja linden halusi vastuuttaa alueita informoimaan siitä että nyt kannattaa sinne lääkäriin mennä varmasti sitä vastuuta kannattaa todellakin kunnissa ja sairaanhoitopiireissä kantaa mutta kyllä mielestäni myös sosiaali ja terveysministeriön tulisi informoida selkeästi nimittäin maaliskuussa kun yli seitsemänkymmentä vuotiaille annettiin toimintaohjeet karanteenin kaltaisista oloista silloin nimenomaan todettiin että apteekissa kaupassa tai terveysasemalla käydään vain jos se on välttämätöntä ja silloin kun muita asiakkaita on vähän liikkeellä sen seurauksena yli seitsemänkymmentä vuotiaat ovat kiltisti peruneet monenlaisia lääkärinaikojaan ja tarkastusaikojaan eivät ole hakeutuneet esimerkiksi vaikkapa kaihileikkauksiin vaikka se olisi ollut ihan ihan mahdollista koska he ovat saaneet tämän ohjeen mielestäni nyt olisi tärkeää että ministeriöstä joka on itse tämän ohjeen antanut selkeästi sanottaisiin että myös yli seitsemänkymmentä vuotiaat voivat turvallisesti palveluiden äärelle tulla

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri kiurulle esittelystä ja siitä että nostitte esille tämän erityistä tukea tarvitsevien tilanteen että heidän arviointinsa määräaikaa ei ole tarpeen muuttaa edustaja vehviläinen nosti hyvin esille nämä alueelliset erot kiireetön hoito on vähentynyt viidesosan ja se kyllä kertoo siitä että edelleenkin ohjeistusta tarvitaan kun mietimme ihmisten toimintaa niin siihen vaikuttavat paljon ihmisten pelot ja sillä miten me puhumme täällä koronasta ja kriisin hoitamisesta on myös oma vaikutuksensa ihmisten pelkoihin jos viranomaisten toimintaa arvostellaan kohtuuttomasti se omalta osaltaan lisää ihmisten epävarmuutta ja pelkoja ja myöskin median tapa kirjoittaa vaikuttaa siihen mutta myöskin nämä suositukset jos ihminen elää eristyksissä on yksin ja ehkä monenlaisen tiedon lähteillä niin se tuo epävarmuutta ja pelkoa lähteä hakemaan sitä hoitoa joka olisi hyvinkin tarpeen on tärkeää että viestitään hyvin selkeästi selkokielellä siitä että että silloin mennään saamaan hoitoa kun ollaan hoidon tarpeessa myöskin tällaiset alueelliset tiedotustilaisuudet ovat hyvin tärkeitä kuten edustaja linden aikaisemmin sanoi myöskin esimerkiksi pohjois pohjanmaalla sairaanhoitopiirin johtaja esimerkillisesti pitää esillä näitä asioita pitää meitä ajan tasalla jatkossa on nyt nyt sitten perustuslakivaliokunnan tehtävä arvioida asetuksen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus jossakin vaiheessa näiden jatkoasetusten kanssa ollaan tilanteessa että enää ei voida nähdä sitä välttämättömyyttä siksi onkin tärkeää näiden valmiuslain asetusten rinnalla valmistella myös normaalilakeja niihin muutoksia koska voidaan olla tilanteessa että niitä tarvitaan sitten kun tautitilanne muuttuu

arvoisa puhemies ihan totean sen että erityisen tärkeää on tämän asetuksen kohdalla eduskunnan arvioida tämän oikeasuhtaisuus ja ja välttämättömyys kyllä tässä vahvasti on on tullut viestiä nyt koko salin kaikilta laidoilta että vahvat rajoitukset joita olemme olleet yhdessä säätämässä ovat olleet kohdallaan mutta se viesti joka on sitten tullut hallitukselta vastavoimana että muitakin sairauksia tulee ja muitakin sairauksia

toimenpiteisiin te olette ryhtyneet ja ja aiotte ryhtyä ihan lopuksi vielä puhemies kuntoutuksesta vasta ihan tämän kuun alussa tuli ohjeet että hoivakoteihin saavat mennä kuntoutusalan ammattilaiset vaikka kuntoutus on ihan olennainen osa ikäihmisten

samaan aikaan kun on tämä hoitopommi niin te olette leikkaamassa julkisen talouden suunnitelman osalta sairausvakuutuskorvauksia jotta rahoittaisitte sen hankkeen johon ei ole hallitus antanut rahaa eli hoitajamitoituksen tämä on aika aika hankala yhtälö eli jos tähän vielä saisi vastauksen

lyhyesti nyt käsiteltävä asia on tärkeä jotta voidaan turvata tehohoitopaikat tarvittaessa tästä kuitenkin aiheutua jonojen kasvamista ja sitä myötä kustannusten nousua kun jonoja lähdetään purkamaan samaan aikaan on jo käynnissä joissain sairaanhoitopiireissä yt neuvotteluja kysyisinkin ministeriltä miten ja millä summalla hallitus aikoo turvata sairaanhoitopiireille ja kunnille kasvaneiden jonojen purkamiseen tarvittavat resurssit ja kohonneet kustannukset

minuuttia arvoisa puhemies kiitos mahdollisuudesta joitakin asioita kommentoida ensinnäkin oletan että tässä salissa on kuitenkin hyvin yhtenäinen linja siitä että me pystymme hoitamaan tehohoidon kapasiteetin järjestämisen kuntoon niin että jokainen ihminen pahasti sairastuessaan voi saada

meidän sairaanhoitopiirit käynnistivät tehohoitokapasiteettien lisäämiseksi tarkoitetut toimet ja tätä kyseessä olevaa esitystä jota sovellusasetuksena tänään täällä käsitellään on tarvittu nimenomaan siihen että kiireetöntä leikkaustoimintaa supistettiin soveltuvia tiloja muutettiin tehohoitokäyttöön ja henkilöstöä täydennyskoulutettiin ja näin sitten kaksinkertaistettiin tehohoitokapasiteetti se on johtanut siihen niin kuin tässä on todettu että meillä on nyt kiireettömän leikkaustoiminnan jonoissa henkilöitä joiden leikkausaika on viivästynyt tämä tehtiin näistä edeltä

on aivan selvää että hoitotakuuaikojen viivästyminen on tässä edessä mutta myöskin on vastattava siihen huutoon että tätä kiireetöntä palvelua saadaan saadaan sitten kuntoon silloin kun tämä tehohoidon kapasiteetti voi raueta mitä tulee sitten niihin kriteereihin millä tätä työtä on tehty niin tässä on aivan yksiselitteiset kriteerit toinen kriteereistä on se että sen täytyy olla aivan välttämätöntä ja siitä minusta tässä salissa ollaan yksimielisiä että äsken kuvatut toimet ovat olleet välttämättömiä mitä tulee sitten siihen voidaanko näillä toimilla vaarantaa terveyttä se on yksiselitteisen mahdotonta tämä käsiteltävänä oleva sovellusasetus lähtee siitä että terveyttä ei saa vaarantaa siksi tässä keskustelussa käytetyt esimerkit eivät kaikki sovi tämän soveltamisasetuksen näkökulmasta hyviksi esimerkeiksi tähän me emme missään tapauksessa eduskunnassa ole antaneet sellaista mandaattia että täällä voitaisi suomenmaassa vaarantaa ihmisten terveys kiistämällä tämän tämä on aivan yksiselitteinen asia mitä sitten kentällä on tapahtunut siitä minusta edustaja kivisaari hyvin kysyi miksi näitä ohjeistuksia on on jouduttu antamaan on jouduttu varmistamaan että kentällä todella tiedetään tämä eduskunnan tahtotila joka liittyy näihin kahteen äskeiseen vaatimukseen sen takia on haluttu varmistaa että kukaan meidän järjestäjäverkosta ei ole tietämätön tästä mutta on myös hyvä käydä sitä keskustelua joka tässä tässä on noussut esille kyllä meillä on rahoitustarvetta kunnille ja niin kuin näettekin niistä on tulossa esityksiä viime kädessä on kaiken kaikkiaan kysymys siitä että jos korona on hallinnassa niin me voimme tämän tilanteen tilanteen kanssa pärjätä mutta jos ei se ole hallinnassa niin meidän vaikeutemme ovat vielä paljon isompia kuin tässä keskustelussa esitetyt vaikeudet jotka ovat kovia koska terveysvelankin kasvattaminen koska terveysvelankin kasvattaminen on sellaista velkaa joka on joskus maksettava siltä osin on tärkeätä että terveyttä ei vaaranneta ja ja hoitoon on päästävä silloin kun me puhumme hoitoon pääsystä niin me kai puhumme siitä

kiireellisestä hoitoon pääsystä johon on heti päästävä ja siitä kiireettömästä johon on kuitenkin päästävä vaikka tässä nyt hiukan tulee tätä aikajanaa eli ohjeistusta on annettu mutta tärkeää on huomata myös se minkä olette tässä keskustelussa tuoneet esiin ihmiset ovat päätyneet digipalveluiden käyttämiseen liikkumisen vähäisyys on johtanut siihen että tapaturmia tapahtuu vähän ja vielä viime kädessä ihmiset ovat itse valinneet että eivät hakeudu vaivojansa näyttämään tai niitä ei ole ollut tämä kaikki on johtanut siihen että tarvetta on nyt ollut vähemmän

arvoisa puhemies haluan palauttaa mieliin keskustelun tässä salissa maaliskuussa kun näitä valmiuslain toimivaltuuksia otettiin ensimmäisen kerran käyttöön silloin täällä useampi edustaja toi esille huolen ruvetaanko kiireetöntä hoitoa ajamaan alas ennenaikaisesti ja ja turhan mittavasti siinä keskustelussa muistutettiin valmiuslain vaatimuksesta siitä että myös näitä toimivaltuuksia sovellettaessa siellä kentällä välttämättömyys ja oikeasuhtaisuusarviointi täytyy tehdä luonnollisesti se on kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ollut ollut haastavaa ja juuri tästä syystä täällä salissa peräänkuulutettiin stmn ministeriön selkeän yksiselitteisen etupainotteisen ohjeistuksen merkitystä valitettavasti on nyt käynyt ilmi se pelko jota silloin uumoiltiin että kiireetöntä hoitoa on turhan etupainotteisesti ajettu alas nyt kun ministeri on vielä hetken paikalla haluan omalta osaltanikin edelleen painottaa selkeän ohjeistuksen tarvetta on tärkeää paitsi siksi ettei hoitovelkaa kerry enempää kuin on on välttämätöntä myöskin ihan valtiosääntöisesti perusoikeuksien näkökulmasta että ministeriö tässä kriisitilanteessa keskitetysti huolehtii siitä että kenttä tietää mitä pitää missäkin tilanteessa tehdä kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yhdeksän

puhemies muutama lyhyt sana tästä talousvaliokunnan mietinnöstä tämän taustalla on on siis eussa euroopan parlamentin ja neuvoston aikaisemmin antama asetus oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten siinä säädetään näiden verkkoalustojen ja niitä käyttävien yritysten välisistä sopimussuhteista koska tässä on usein kysymys hyvin epätasapainoisesta neuvotteluasemasta digitaalisessa taloudessa toimivat yritykset ovat usein aivan riippuvaisia jakelualustojen toiminnasta eikä niillä ole käytännössä muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä alustojen käyttämät ehdot

euroopan parlamentin ja neuvoston aikaisemmalla asetuksella ja nyt tämä hallituksen esitys täydentää tätä muutamalla teknisluontoisella lakimuutoksella joita valiokunta on ihan yksimielisesti kannattanut tässä annetaan markkinaoikeudelle toimivalta käsitellä näitä asetuksen mukaisia kieltomenettelyjä koskevia asioita ja on määritelty toimivallan jakoa markkinaoikeuden ja

arvoisa puhemies tässä on tosiaankin vähän niin kuin tämmöinen daavid vastaan goljat asetelma elikkä nämä digitaalisessa taloudessa toimivat yritykset ovat varmasti riippuvaisia näitten jakelualustojen toiminnasta eivätkä ne pysty yksittäisesti lähteä keskustelemaan siitä minkälaisia näitten alustojen käyttämät ehdot ovat ja siinä mielessä tämän asetelman parantaminen tällä lainsäädännöllä on varmasti ihan paikallaan tässä talousvaliokunta on ymmärtääkseni kiinnittänyt ainoastaan yhteen asiaan huomiota elikkä on halunnut tällä sanamuodon parantamisella selkeyttää sitä että tämä markkinaoikeuden toimivalta koskee tämän asetuksen vastaisen kiellon määräämistä yleisesti mutta sen sijaan yksittäiset riita asiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa ihan normaalien prosessisäännösten mukaisesti jatkossakin ja tähän liittyen valiokunta on sitten tehnyt tähän sanamuotoon tällaisen viilauksen sinällänsä varmasti kun ajatellaan että tämä digitaalisuus yhteiskunnassa koko ajan lisääntyy niin meistä ehkä hyvinkin teknisiltä tuntuvilla muutosesityksillä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin näille yksittäisille toimijoille isompikin merkitys täällä taisi olla vielä toisena asiana että myöskin sitten otettaisiin erityisesti nämä erilaiset järjestöt ja organisaatiot ja niistä tehtäisiin tämmöinen selkeä luettelo jolla sitten olisi myöskin mahdollisuus parantaa tätä neuvotteluasemaan siinä mielessä kannatettava

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on siis lyhyesti kysymys siitä että nykyisen kriisin on katsottu edellyttävän tämän valtion erityisrahoitusyhtiö finnveran takausvaltuuksien kasvattamista ja tässä on kysymys nimenomaan sen kotimaan rahoituksen valtuuksien kasvattamisesta tässä sen kotimaan rahoituksen enimmäismäärää korotetaan neljästä pilkku kahdesta miljardista eurosta kahteentoista miljardiin euroon tätä valtuutta käytetään pääasiallisesti takauksiin luotto ja rahoituslaitosten myöntämille luotoille tällä on tarkoitus helpottaa yritysten lainansaantia tämän koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilan yli jotta sitten kun tilanne normalisoituu mahdollisimman moni sellainen yritys jonka toiminta on kannattavaa voisi jatkaa toimintaansa

tämä on siis valtuuden korotus neljästä pilkku kahdesta miljardista eurosta kahteentoista miljardiin euroon ehkä on hyvä yleisesti huomata se että nämä finnveran valtuudet ovat olleet viime vuosina kasvamaan päin liittyen myös näihin suuriin laivavientikauppoihin tässä poikkeustilanteessa tietysti on perusteltua että julkista valtaa käytetään tällaisena mastona johon kaikki turvatarpeet kiinnitetään ja sitähän tämäkin nyt sitten edustaa taloudellisista vaikutuksista oli tässä arviointeja joista talousvaliokunta totesi sen että vaikka näissä lain perusteluissa oli oli kolme erilaista skenaariota näiden vastuiden tasosta ja tappioiden mahdollisesta realisoitumisesta niin tässä oli ehkä hieman optimistisesti valittu suotuisa kehitysskenaario esimerkiksi ja meidän mielestämme varovainen ja hyvä budjetointi edellyttäisi nimenomaan näiden suurempien riskien

toteutumisen ottamista perusskenaarioksi ja myös siihen julkisen talouden suunnitelmaan johon tämä toki vaikuttaa me huomautamme että julkisen talouden suunnitelmaan olisi pitänyt ottaa suuririskisempi skenaario tappiokorvausmäärät olisivat näissä pieniriskisemmissä skenaarioissa noin sataneljäkymmentä viiva kaksisataa miljoonaa euroa vuositasolla ja suuremman riskin skenaarioissa kaksisataakahdeksan viiva

euroa vuositasolla

tämä säädetään sillä tavalla sanotaanko näin että tällaisella säätelyllä tavoitellaan määräaikaisuutta koska ajatellaan että näin suuria valtuuksia ei normaaliaikoina kuitenkaan tarvita sen takia tämä tämä valtuuksien korottaminen oli tässä oikeusministeriön ehdotuksessa säädetty väliaikaiseksi mutta valiokunta tätä puntaroi ja tuli siihen tulokseen että se on kuitenkin parempi säätää pysyväksi mutta velvoittaa sitten ponnella valtioneuvostoa

tämä johtuu siitä että jos nämä säädetään määräaikaisesti korkeammalle tasolle niin se tarkoittaa sitä että sen määräajan toisessa päässä niiden olisi yhtäkkiä oltava taas nykyisellä alemmalla tasolla ja se aiheuttaisi finnveralle sellaisen oudon ongelman että sen pitäisi itse asiassa heti tämän lain tultua voimaan ryhtyä jo tähtäämään siihen että valtuudet ajallisesti siellä toisessa päässä ovat taas sillä aiemmalla tasolla jolloin tosiasiassa näitä valtuuksia ei syntyisi siinä mitassa kuin mitä tällä lakiehdotuksella on tarkoitettu hyvässä yhteisymmärryksessä ministeriöiden kanssa tätä asiaa on muutettu arvoisa puhemies myöskin tästä talousvaliokunta oli yksimielinen me pidimme tätä tässä tilanteessa oikein perusteltuna

arvoisa puhemies tässä todellakin näitä lisärahoitusvaltuuksia finnveralle annetaan neljästä pilkku kahdesta miljardista korotetaan ne kahteentoista miljardiin euroon jotta sitten näitä voidaan käyttää luotto ja rahoituslaitosten myöntämille luotoille takauksina tietysti kaiken perimmäisenä tarkoituksena on se että tätä kautta sitten pystytään varmistamaan näiden yritysten lainansaanti jotka hakevat taas puolestaan sieltä pankeista lainoitusta

äärimmäisen tärkeää tässä kaikessa on että pystyttäisiin säilyttämään suomalaiset yritykset ja työpaikat tämän kriisin yli lisäksi tässä on myöskin kyse siitä että suuryrityksille myönnettävien takausten käsittelyä tehostettaisiin näissä poikkeusoloissa poistamalla laista tämä vaatimus työ ja elinkeinoministeriön suostumuksesta kun taattavan lainan määrä ylittää kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa tässä valiokunnan puheenjohtaja minusta hyvin nosti esille tärkeän seikan ja valiokuntakin on näpäyttänyt tässä ministeriöitä ja todennut että vaikutusten arviointi ei tältä osin noudata hyvän lainvalmistelun periaatteita kun tässä on otettu hyvin tämmöinen suotuinen skenaario käyttöön kuitenkin me tiedämme että tällä hetkellä johtuen ihan suomen talouden rakenteesta meillä suomessa valtion takausvastuut ovat euroopan unionissa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna suurimmat ja siinä mielessä tietysti tulee paljolti sieltä laivanrakennusteollisuudesta

kaikki ylimääräiset takausvastuut lisäävät riskejä tähän perustuslakivaliokunta on muun muassa kiinnittänyt huomiota siinä yhteydessä kun on käsitellyt näitä euroopan unionin

sure työllisyysrahastoon ja ja covid takuurahastoon annettavia takauksia

takausten määrä kasvattaa kuitenkin sitä suomen kokonaisriskiä talouden arviointineuvosto on myöskin kiinnittänyt jo aiemmin huomiota siihen millä tavalla tämä suomen talouden voisiko sanoa riskiskenaario sillä puolella on koko ajan siinä mielessä on tarpeen tämä talousvaliokunnan lausumaehdotus täällä että talousvaliokunnalle tarvitaan tästä myöskin sitten

koko ajan ajantasaista tietoa voisi sanoa että koko eduskunta edellyttää tätä että ajantasaista tietoa on saatava siitä millä tavalla nämä takausvastuut kehittyvät suomen talouden kokonaisuuden kannalta näillä kaneeteilla talousvaliokunta on tässä päätynyt siihen että ja valiokunnan puheenjohtaja hyvin perusteli miksi miksi tuo vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi määräaika on on poistettu lainsäädännöstä sekin kuulostaa kyllä ihan järkevältä mutta tämä kokonaisuus on minun mielestäni tässä tärkeä se että me kokonaisuudessa tiedämme mitkä ovat tällä hetkellä meidän

arvoisa puhemies tämä finnveran rahoitusvaltuuksien lisääminen näinkin voimakkaalla tavalla eli kolminkertaistaminen on merkittävä toimi sekä valtioneuvostolta että eduskunnalta jos me tähän nyt sitten päädymme ja kun me tähän nyt sitten päädymme mutta nythän me elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja ja tunnistamme nämä nämä tarpeet sille miltä osin talousvaliokunta on täydentänyt tätä esitystä että se tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tuntuivat perusteet hyviltä mihin edustaja vartiainen täällä viittasikin tämä on tähän koronaepidemiaan liittyvää vastuunkantoa yhteiskunnan puolelta ja nyt tällä yritetään helpottaa nimenomaan

kotimaista teollisuutta periaatteella että finnvera nyt tässä takaa ja pankit sitten jakavat tästähän puhuttiin jo aikaisemmassa vaiheessa paljon halusin käyttää tämän puheenvuoron osittain juuri samasta syystä kuin mihin edustaja essayah tässä oman puheenvuoronsa päätti eli suhteuttaa tämän finnveran takausvastuiden kolminkertaistamisen kahteentoista miljardiin euroon siihen mistä eilen keskustelimme ja mihin edustaja essayah viittasi koskien näitä suomen takausvastuita suhteessa unionin vastaaviin menettelytapoihin mehän emme ole yksin tämän koronaviruksen kanssa se on itsestäänselvyys unionin tasolla tähän on reagoitu juuri näillä

mekanismilla jolla pyritään työllisyyskriisissä olevia maita avittamaan siinä se suomen takausvastuun lisäys on noin kahdeksanasatana miljoona euroa kannattaa nyt nämä suhteuttaa toisiinsa ja kannattaa se suhteuttaa vielä siihen isoimpaan lukuun eli siihen että euroopan unioni näillä järjestelyillä lisää omaa yhteistä takausvastuutaan eli jäsenmaat yhdessä noin viiteensataan miljardiin euroon kyllä me nyt näemme että tässä muutkin maat tekevät ja toimivat ja siinä suhteessa ei pidä nyt liioitella myöskään näitä takausvastuiden riskejä ne ovat aitoja ja ne täytyy huomioida mutta me olemme kaikki nyt tässä samassa isossa

arvoisa puhemies edustaja kiljusen puheenvuoron johdosta en malta olla puuttumatta keskusteluun ensinnäkin totean kannattavani tätä ehdotusta minkä täällä ymmärtääkseni kaikki muutkin ovat tehneet ja talousvaliokunta on ollut asiassa yksimielinen tämä oli sinänsä hyvä että edustaja kiljunen kävi läpi näitä mittasuhteita tämän eu rahoituksen ja ja siihen liittyvien suomen lainavastuiden ja toisaalta finnveran takaukseen liittyvien liittyvien vastuiden osalta ja ne mittasuhteet ovat juuri ne kuin edustaja kiljunen täällä sanoi mutta tässä on ehkä hyvä nyt kyllä ymmärtää että että

silloin kun puhutaan eu vastuista suomea koskien niin niin viime kädessä takaaja on sama eli eli suomalainen suomalainen veronmaksaja ja suomalainen ihminen mutta mutta näillä on kyllä minun mielestäni aika iso ero eli eli nämä eu rahoitussysteemit jotka tähän asti on on hyväksytty

hyödyttävät lähinnä niitä valtioita jotka eivät saa edullisesti markkinoilta rahaa tai ne ovat auttamassa niitä valtioita sillä on tietysti meidän kannaltamme tietty merkitys olemassa koska eu on meidän ylivoimaisesti merkittävin merkittävin vientialueemme ja ja myöskin etelä euroopan maat ovat kohtuullisen merkittäviä vientimaita eivät toki päävientimaita mutta kuitenkin ja kun välilliset vaikutukset lasketaan niin totta kai on niin että

kriisin yli ja ovat kilpailukykyisiä sen jälkeen kun asiat normalisoituvat jotta me voimme pärjätä niillä eurooppalaisilla se on tavallaan se ydin tässä päätöksessä ja ja se toinen päätöksenteko jota jota sitäkin monelta osin pidän pidän järkevänä vaikka yksityiskohdista voidaan olla eri mieltä ja joistain ollaankin on kuitenkin enempi sen koko eurooppalaisen viitekehyksen pitämistä pitämistä kasassa millä on silläkin oma arvonsa mutta nyt puhutaan nimenomaan siitä että suomi on kilpailukykyinen ja suomi kykenee sen kilpailukyvyn kautta

puhemies edustaja kiljunen otti täällä esille näiden eurooppalaisten rahoitusjärjestelyjen merkityksen ne eivät todellakaan suoraan liity tähän esitykseen mutta ne ovat kyllä relevantteja ja siinä mielessä on hyvä että niistä tässäkin salissa keskustellaan koska talousvaliokunnan näkökulmasta erilaisia euroopan unionin rahoitusjärjestelyjä tulee nyt aika taajaan tahtiin

yksi ihan luonteva pelko on että tämä johtaa ajan mittaan kyllä jäsenmaiden välisiin ristiriitoihin koska tässähän on kysymys maiden kerhosta jotka sitten viime kädessä lainaavat itselleen rahaa ja alkavat myös riidellä siitä kuka siinä sitten on nettosaaja ja nettomaksaja eli nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja siksi oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron esittääkseni pienen mainoslauseen siitä että juuri näistä kysymyksistä talousvaliokunta järjestää perjantaina julkisen kuulemisen joka striimataan nettiin klo yhdestätoista eteenpäin on tämän alan parhaita asiantuntijoita pohtimassa juuri näitä asioita teija tiilikainen vesa vihriälä päivi leino sandberg muun muassa siellä on tietysti valiokunnan jäsenten kysymyksiä mutta se on yleinen tilaisuus jossa me voimme näistä euroopan unionin sekä lupaavista että myös hieman huolestuttavista kehitystrendeistä viisastuttaa itseämme toivotan kaikki edustajat seuraamaan sitä tilaisuutta jos jos siihen teidän kalenterinne antaa myöten

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta että valtiokonttori hoiti suomen pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpanon vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakymmenen ja valtion henkilöstön eläketurvan toimeenpano siirrettiin kevaan vuoden kaksituhattayksitoista alusta tämän jälkeen valmisteltiin evankelis luterilaisen kirkon kansaneläkelaitoksen eli kelan ja suomen pankin henkilöstön eläketurvan siirtoa kevaan siirto toteutettiin evankelis luterilaisen kirkon ja kelan osalta vuoden kaksituhattakaksitoista alusta mutta suomen pankin eläketurva päätettiin siinä vaiheessa jättää muutoksen ulkopuolelle ja nyt tässä hallituksen esityksessä ja mietinnössä on kysymys siitä että suomen pankin

kevan hoidettavaksi tapahtuu nyt tämän hallituksen esityksen ja eduskunnan päätöksen myötä eli tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisten alojen eläkelakia suomen pankin virkamiehistä annettua lakia kevasta annettua lakia sekä kahdeksaa muuta lakia suomen henkilöstöä koskevien työeläkeasioiden toimeenpanoa ehdotetaan siirrettäväksi siis kevan hoidettavaksi ja nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäyksi hallituksen esityksen tavoitteena on järjestää suomen pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano kustannustehokkaalla ja ja eläke etuudet turvaavalla tavalla suomen pankin henkilöstön eläketurva on lähes vastaava

on hoitanut yksityinen palveluntuottaja ja se on ilmoittanut ettei se voi tuottaa eläkepalveluita nykyisellä palvelu ja toimintamallilla enää vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen esityksen mukaan suomen pankin henkilöstön eläketurvaa koskevat suomen pankin eläkesäännössä olevat määräykset siirretään julkisten alojen eläkelakiin ja eläketurvan toimeenpano kevan vastuulle säilyttäen samalla eläketurvan rahoitusvastuu suomen pankilla esityksellä ei ole vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä myöskään eläke etuuksiin sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomana mietintö on yksimielinen samalla haluan todeta sen kun tässä talossa on noudatettu tänä keväänä käytäntöä että vain välttämättömät lakiesitykset käsitellään korona asioitten rinnalla että tämä välttämättömyys tulee siitä että tämä on tänä kevätkautena saatava käsiteltyä jotta suomen pankki voi ryhtyä toimiin ja tämä heidän eläkeasioidensa hoitaminen siirtyy ensi vuoden alusta

arvoisa puhemies kiinnitin ihan samaan asiaan huomiota minkä tuossa valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen otti esille tämä eläketurvan toimeenpanoa hoitanut yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut ettei se voi tuottaa eläkepalveluita nykyisellä palvelu ja toimintamallilla enää vuoden jälkeen tästä varmasti sitten on johdettavissa tämä miksi tämä laki tulee täällä käsitellä jotta sitten nämä suomen pankin eläkevastuut siirtyvät sinne kevalle tässä tosiaankaan ei tule mitään muutoksia sen kummemmin rahoitusvastuisiin tai siihen mikä on eläke etuus tai muu vastaava vaan ihan kokonaisuutenaan on kyseessä samantyyppinen siirto kuin minkä tuossa valiokunnan puheenjohtaja toi esille näitten muitten muun muassa valtiokonttorin evankelis luterilaisen kirkon ja muitten toimijoitten osalta tarpeellinen ja hyvä uudistus joka on syytä viedä tässä muodossaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies käsillä on hallituksen esitys kuusikymmentäkaksi kautta kaksituhattakaksikymmentä joka koskee väliaikaisia muutoksia liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön koronavirusepidemiasta johtuen muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimiminen esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia tie ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säännöksiin valiokunta saanut laajasti asiantuntijalausuntoja joissa esitystä on puollettu joihinkin epäselviin kohtiin on kiinnitetty huomiota ja valiokunta on selvittänyt niitä mietinnössään josta voisin jo tässä vaiheessa todeta että valiokunnan mietintö on yksimielinen arvoisa herra puhemies huomiota kiinnitettiin lainkohtaan joka koskee luokituslaitoksen työntekijään sovellettavaa rikosoikeudellista virkavastuuta valiokunta täsmentää mietinnössään että todistuksen antaminen on osa tarkastusta ja todistus annetaan nimenomaan tarkastuksen perusteella eli turvatarkastus ja todistus liittyvät kiinteästi toisiinsa näin ollen rikosoikeudellinen vastuu koskee molempia ehdotettuja toimenpiteitä merenkulussa voidaan pakottavista syistä myöntää erivapauksia aluksilla vaaditusta pätevyydestä erivapaus voidaan myöntää jos menettely ei aiheuta vaaraa ihmishengelle omaisuudelle eikä ympäristölle erivapaus ei saa olla voimassa yli kuutta kuukautta kerrallaan valiokunta täsmentää mietinnössä että erivapaus voitaisiin tarvittaessa myöntää myös sellaisille henkilöille tätä ei ole ennen ollut hallituksen esityksen laatimisen jälkeen euroopan komissio antoi kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä kaksituhattakaksikymmentä ehdotuksen euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä covid yhdeksäntoista tartuntaepidemian johdosta koskien eräiden todistusten lupien ja valtuuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä liikennealan lainsäädännössä

aikana lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä liikenteessä liikenne ja viestintäministeriö kiinnitti valiokunnan huomiota siihen että näissä säädösehdotuksissa säädetään osin samoista asioista kuin nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä tämän vuoksi valiokunta on mietinnössään liikenne ja viestintäministeriön ehdottamalla tavalla hylännyt hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen eli ajokorttilain ja poistanut laista liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta kolme pykälää

herra puhemies lähetekeskustelussa kun tätä käsittelimme erityisesti tämä ajokorttilaki esillä ja siinä tämä hallituksen esitys siitä että tähän tulisi tämä viiden kuukauden jousto jousto lääkärinlausunnon hankkimiseen aina sinne lokakuun viimeiseen päivään saakka jonka tarkoituksena oli tietysti se että kansalaisten ei tarvitse välttämättä lähteä sinne lääkäriin hakeutumaan tätä lausuntoa hakemaan nyt sitten todellakin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tämä euroopan komission ehdotus tämän kanssa jollakin tavalla päällekkäin nyt olisi kyllä kovin kiinnostavaa kuulla jos valiokunnan puheenjohtaja voisi vähän tarkemmin kertoa mitä tämä konkreettisesti nyt tarkoittaa tuleeko siihen tällainen samanlainen kesän yli sinne syksyyn ulottuva jousto se on tietysti kansalaisten kannalta hyvin kiinnostavaa täytyykö nyt lähteä sitä ajokorttilausuntoa uusimaan vai vai ei vai tuleeko tuleeko nyt sitten tämän euroopan unionin jonkinlaisen asetuksen kautta suoraan suoraan tämä sama joustomahdollisuus koska tällä perusteella tämä on hylätty täällä todetaan että säädösehdotuksessa säädetään osin samoista asioista kuin nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ja tämän vuoksi valiokunta on hylännyt nämä nämä pykälät

kansanedustajana olisin ehkä toivonut hiukan yksityiskohtaisempaa selvitystä tähän mietintöön juuri tästä komission ehdotuksesta mitä se täsmällisesti pitää sisällään sinänsä totean että kun tänään juuri keskustelimme tästä kasvavasta hoitovelasta ja siitä että ihmiset eivät hakeudu sinne lääkärin vastaanotolle niin on kyllä toisaalta hyvä että tämä hylättiin ihan siitäkin syystä jos se nyt sitä tarkoittaa että tätä joustoa ei ole eli lääkärit tekevät tällä hetkellä työtään hiukan vajaateholla ja sen takia olisi suositeltavaa että kaikki jotka sen ajan sinne terveyskeskukseen saavat

arvoisa herra puhemies täällä valiokunnan puheenjohtaja kuvasi hyvin mietinnön sisältöä kuten täällä jo lähetekeskustelussa kävimme läpi alun perinhän liikenne ja viestintäministeriö valmisteli esityksen johtuen tästä korona ajasta ja tarvittavista joustoista tieliikennelainsäädäntöön ja lupiin ja myös merenkulkuun muun muassa mutta herra puhemies on nyt tullut esille on totta että tämä käsittely on ollut meille ehkä hieman haastava johtuen siitä että samaan aikaan kun olemme kansallisesti käyneet läpi tätä meidän omaa lainsäädäntöä minkä tyyppisiä joustoja meidän täytyy tänne saada samaan aikaan taas euroopan komissio on vienyt eteenpäin vastaavasti tätä omaa valmisteluaan oma käsitykseni on se että komissio on nyt tosiaan pääosin esittämässä asetuksella asetuksella toimeenpantavaa lainsäädäntöä jolloin tietysti on on selvää että se sitten suoraan vain implementoidaan täällä täällä meillä kotimaassa ja myös tästä johtuen sitten valiokunnassa tehtiin päätös että ajokorttilainsäädännön kokonaisuus tässä kohtaa tuosta paketista irrotettiin herra puhemies tosiaan yritin tänään nyt kaivaa ja katsoa missä kohtaa tämä lainsäädännön käsittely on menossa brysselissä mutta en saanut aivan täyttä varmuutta siihen näyttää siltä että neuvottelut siellä siellä ovat ovat osin ainakin viivästyneet ja ja tietysti meidän täytyy eduskunnassa seurata hyvin miten se asia menee siellä päässä sitten sitten taas vastaavasti eteenpäin herra puhemies totean aivan lyhyesti vielä loppuun tästä katsastusasiasta koska siitä myös keskusteltiin aika paljon aikaisemmassa vaiheessa ja totesin jo silloin että on minusta täysin perusteltua että vastuuministeri päätti jättää tuomatta eduskuntaan pykälät joilla katsastusaikoja olisi olisi viety viety eteenpäin mutta nytten taas vastaavasti euroopan komissio on on omissa esityksissään nostanut esille myös myös katsastustoimialan ja ja siellä on ollut esillä tämmöinen opt out mahdollisuus jolla jolla voitaisiin tarjota jäsenmaille mahdollisuus jättää osin tai kokonaan soveltamatta nämä säännökset tässä on kyllä nyt aika tarkan euron paikka myös maan hallituksella valvoa sitä asiaa niin että se esitys mikä lopulta sitten tullaan neuvottelemaan on sisällöltään sellainen että me voimme täällä täällä suomessa toteuttaa parhaalla tavalla nyt alaa koskevat sääntelyt ja että nyt nyt sillä eu tason sääntelyllä ei ei tuoda meille taas vastaavasti uutta uutta ongelmaa kun olemme täällä pystyneet asian jo järkevästi sitten selvittämään

arvoisa puhemies todellakin kun tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö tuli tänne pöydälle niin tässä varmaan aika monikin hieraisi silmiään ja totesi että ai näinkö tässä kävikin että että suurin osa tästä lainsäädännöstä omaehtoisesti ollaan poistamassa koska tämä asetusehdotus on nyt sitten sieltä tulossa ja katsotaan että se on tätä lakiehdotusta kattavampi ja sitä kautta sitten tätä ajokorttilain väliaikaista muuttamista koskevaa lakiehdotusta esitetään hylättäväksi niin kuin tuossa edustaja räsänen totesi niin itsekin olisin kyllä ihan mielenkiinnolla halunnut vähän tarkemmin selvitystä kattavuudesta koska huomasin että täällä lähetekeskustelussakin paljon puhuttaneeseen asiaan elikkä näihin ammattipätevyystutkintoihin liittyvä liittyvä kohta on myöskin nyt sitten hylätty eli kuorma ja linja autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkumiseen liittyvät joustot mitä oli tarkoitus tuoda ilmeisesti tämäkin kohta lienee siinä asetusehdotuksessa otettu jollakin tavalla huomioon vai liittyyköhän tähän sitten kenties joitakin muita syitä miksi tämä on katsottu hylättäväksi niin kuin silloin lähetekeskustelussa asiaa käytiin läpi niin tässäkinhän kuitenkin kaiken kaikkiaan ajatuksena oli se että pyritään ennen kaikkea näitten riskiryhmien suojelemiseen ja sitten myöskin siihen

mikä nyt voitaisiin näitten määräaikojen suhteen tehdä ehkä valiokunnan puheenjohtaja tästä vähän lisää meille valaisee

arvoisa puhemies minäkin muistan elävästi sen lähetekeskustelun jossa tärkein aihe oli tämä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaita koskenut ajokorttianomusten lääkärinlausuntojen lykkääminen lokakuulle tästä pitkään keskusteltiin ja pohdittiin vähän monesta kulmasta onko tämä nyt sitä positiivista ikäsyrjintää omalla tavallaan ja siinä oli oli monia muotoiluja saattaa olla että meillä on nyt yhteistä lainsäädäntöä tulossa unionitasolla mikä aiheuttaa tämän muutoksen mutta saattaapa tässä olla myöskin ihan substantiaalistakin syytä pohtia tuota asiaa uudestaan me todellakin olemme tässä tänään jo käyneet keskustelua ehkä jatkammekin sitä vielä tästä kiireettömästä hoitoonpääsystä ja havainneet sen että eivät ainoastaan kadut ole kovin tyhjiä arkipäivisin vaan myöskin lääkärin vastaanotot ovat kovin tyhjiä jolloin siellä olisi myöskin tilaa rutiininomaisia tarkastuskäyntejä jotka joka tapauksessa joudutaan jossain vaiheessa tekemään tämä olisi ehkä paremminkin oikea hetki sitä tehdä tämän tilan vuoksi ja toisaalta myöskin sen vuoksi että nyt kun meille on tullut tämä kummallinen käytänne että me eristäydymme jopa terveydenhuollosta lääkäreistä ja lääkärien vastaanotoilta niin tämä käytänne ei tulisi vakiintuneeksi maan tavaksi uusnormaaliksi vaan

pieni muutos tuossa tapahtui mutta minäkin mielelläni kuulen valiokunnan on jotain täydennystä

pitkä aika ole kun lähetekeskustelussa keskustelimme ja siinä tosiaan keskustelu painottui hyvin pitkälle tämän ajokortin terveystarkastuksen siirtämiseen lupasin tuolloin pikaista käsittelyä valiokunnassa ja niin olemme tehneet

yritän valottaa tätä tätä asetusta joka tuli samanaikaisesti euroopan komissiolta kun me täällä kotimaassa käymme

kansallista päätöksentekoa lävitse kuten edustaja essayah hyvin tietää unionin lainsäädäntö syrjäyttää kansallisen lainsäädännön ja sen vuoksi olimme pikaisesti siinä tilanteessa valiokunnassa että katsoimme järkevämmäksi

tässä paketissa olevan lainsäädännön etenemään

eli viimeisimmässä asetusehdotuksen versiossa esitetään että ensimmäinen helmikuuta kolmaskymmenesensimmäinen elokuuta kaksituhattakaksikymmentä välisenä aikana vanhentuvien ajokorttien voimassaoloaikaa jatkettaisiin seitsemällä kuukaudella tarvittaessa jäsenvaltio voi hakea komissiolta jatkoaikaa poikkeukselle jäsenvaltio voi myös päättää ettei se sovella poikkeusta jos ajokorttien uudistaminen ei ole vaikeutunut koronavirusepidemian johdosta tai se on ottanut käyttöön kansallisia järjestelyitä tilanteen helpottamiseksi edustaja marttinen

totesi myös että poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen asetusehdotuksen käsittely tapahtuu tavanomaista nopeammin myös eussa tavoitteena on saavuttaa asiasta ratkaisu ensi viikon alussa asetus tulisi voimaan jäsenmaissa ilman kansallista täytäntöönpanoa seitsemän päivän kuluttua asetuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä koska hallituksen esityksen lakiehdotuksissa säädetään osin samoista asioista kuin eu asetuksissa on liikenne ja viestintävaliokunta hyväksynyt mietinnön jossa ehdotetaan ajokorttilakia koskevan ensimmäisen lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan sekä kolmen kolmen pykälän poistamista viidennestä lakiehdotuksesta

täällä todettiin siitä mistä suomen kuljetus ja logistiikka skal rykin on esittänyt valiokunnan mietintöön huomion että eu asetusehdotus ei koske kuorma tai linja autokuljettajan ajo oikeuden voimassaolon jatkamiseksi vaaditun lääkärintodistuksen toimittamista eikä ajoterveydentilan ja ajokunnon valvontaa hallituksen esitykseen sisältyi ajoterveyden osoittamista koskevat ehdotukset ajokorttilain väliaikaisesta muuttamisesta sen sijaan eu asetusehdotuksen mukaan kaikkien poikkeusajanjakson aikana vanhenevien ajokorttien voimassaoloaika jatkuisi seitsemällä kuukaudella tässäkin tapauksessa vaadittu lääkärinlausunto toimitettaisiin vasta myöhemmin kun ajokortin uudistaminen on tarpeen arvoisa herra puhemies hallituksen esityksen ja eu asetuksen tavoitteet ovat yhtenevät mutta toteutustavat eroavat ajokorttien uudistaminen on suomessa jatkunut poikkeusoloista huolimatta huolimatta verrattain normaalisti

arvoisa puhemies tosiaankin olin itsekin valiokunnan jäsenenä tätä asiaa puimassa ja todettiin siellä aika yhteistuumin kyllä että tässä ei ole järkeä että eusta on tällainen lainsäädäntö tullut tämä tietysti kertoo aika paljon siitä minkä takia määrätyt asiat voisivat kyllä oikeasti pysyä kansallisissa käsissä koska tämä eu tuntuu aiheuttavan harmaita hiuksia lähes päivittäin jossain justiin olen asiaa hoitamassa esimerkiksi moottoripyöräilijöitten osalta kun onkin nyt sitten tulkinnanvaraisia juttuja kun ei välttämättä ole osattu täällä päässä hoitaa sitä asiaa niin kuin on ajateltu ammattipätevyyshommasta äsken edustaja essayah puhui siitä ammattipätevyydessä tietysti on sellainen tarvettakaan ei ole niin kauheasti se käydään aika pitkälti netin kautta tällä hetkellä eli niitä kokoontumisia ei enää sillä tavalla tehdä ja tässä ammattipätevyyskoulutuksessa niin kuin katsastusjutuissakin mistä edustaja marttinen puhui on ongelmana hieman se että jos me siirrämme niitä ja ruuhkautamme ne sitten johonkin tiettyyn jaksoon tämä ongelma pesiytyy ensi vuodelle seuraavalle vuodelle ja sitä seuraavalle en tiedä johtuuko tämä eusta vai suomen lainsäädännön muuttamisesta esimerkiksi katsastukset mentiin muuttamaan niin että se on katsastuspäivästä vuosi eteenpäin se oli täysin järjetön teko siinä mielessä miten saadaan toimivaksi se katsastushomma koska nytten se sitoo sen homman niin että ennen oli kolmen kuukauden liukuma henkilöautoissa ja pakettiautoissa ja kuuden kuukauden liukuma kuorma autoissa niin saatiin elävöitettyä sitä ruuhka aikaa ja nyt se tarkoittaa sitä että jokainen venyttää ne katsastuksensa sinne loppumetreille koska mitä aikaisemmin käyt katsastamassa niin sitä useammin joudut sitten pitkässä juoksussa katsastamaan tämä ongelma tässäkin jutussa nimenomaan se että jos nämä tulee tiettynä aikajaksona tehtyä niin se voimassaolo loppuu sitten tasan vuoden tai viiden vuoden päästä riippuen mistä asiasta on puhe ja silloin se tarkoittaa sitä että jatkossa tämä ongelma olisi meillä ensi vuonna ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana vuonna

arvoisa herra puhemies noin lähtökohtaisesti haluan kiittää sekä valiokunnan puheenjohtaja kymäläistä että koko liikenne ja viestintävaliokuntaa ripeästä käsittelystä näiden pandemiatilanteen aiheuttamien eu tason säädösmuutosten osalta niiden kansallisen implementoinnin eteenpäin viemiseksi tässä on toki keskustelun kuluessa nostettu esiin aivan aiheellisiakin huomioita siitä muun muassa edellä edustaja laakson toimesta voisivatko

nämä toimet joita tehdään nyt tässä tilanteessa olla vielä jossain määrin tarkoituksenmukaisempia mutta oikeastaan puheenvuoron halusin arvoisa puhemies vain siksi että kun nyt poikkeusoloissa pystytään tekemään järkeviä joustavoittamisia jotka nyt tietysti ovat välttämättömiä että liikenne kulkee että tavara kulkee ihmiset pääsevät kulkemaan huolimatta siitä että pandemiaa kaikki yhdessä torjumme niin otettaisiin sitten käyttöön myös normaalioloissa niitä käytänteitä jotka havaitaan hyväksi tässä tilanteessa euroopan tasolla ja varmasti meillä suomessakin löytyy myös niitä sellaisia byrokraattisia säännöksiä jotka aivan suotta hankaloittavat kansalaisten arkea ja kuormittavat hallintoa ja kun nyt niin kuin vanha kansakin sanoo hätä keinot keksii on löydetty keinoja joustavoittaa arkea ja tehdä siitä sujuvampaa niin pyrittäisiin sitten näitä hyviä käytäntöjä jatkamaan myös olojen normalisoituessa

arvoisa herra puhemies yritin tuossa pikaisesti ja kiirehtien vastata moneen esitettyyn kysymykseen huomasin että muun muassa edustaja marttisen kysymykseen katsastuksesta johon edustaja laaksokin sitten yhtyi unohtui vastata tällä hetkellä meillä on sellainen tieto että että trio on on esittämässä

meidän kansallista linjaa positiivisesti huomioiden eun parlamentissa näyttäisi tällä hetkellä siltä että että kansallinen soveltaminen tulisi katsastuksen osalta suomen toivomalla ja esittämällä tavalla mahdolliseksi mutta tästä toki odotamme eun päätöstä ennen ennen kuin

täysin varmasti voin sanoa mutta tällä hetkellä näyttää siltä että tämä todella menisi näin eu parlamentin ja kansallisen lainsäädännön tavoite on kyllä siltä osin yksimielinen tässä on yksiselitteisesti tarkoitus suojella ja säästää ihmishenkiä sen vuoksi varmasti tulee myös päällekkäisyyttä jotta koko euroopan alueella pystyisimme parhaalla tavalla ottamaan esille näitä lainsäädännöllisiä asioita eri aloihin liittyen toki tämä on ollut meidän käsittelymme kannalta harmillista että että tämä tuli päällekkäin meidän oman lainsäädäntömme kanssa jos tämä esitys olisi viikkoakin aiemmin eun osalta esitetty meille olisimme voineet vielä lykätä valiokunnan käsittelyä mutta sen toinen huono puoli olisi ollut se että että nuo säädökset poikkeusoloihin joita tämän paketin myötä nyt olemme eduskunnassa käsittelemässä ja vahvistamassa olisivat sitten myöskin siirtyneet tällä hetkellä tilanne on mielestäni ihan positiivisella tavalla meidän esitystemme kaltaisella kaltaisella tavalla etenemässä koko euroopan

peräänkuulutti tällaista luovuutta siinä miten voisimme näitä erilaisia byrokraattisia kiemuroita poistaa suomen lainsäädännöstä ja hallinnosta että pitää muistaa että viime vaalikaudella sipilän hallituksen aikaanhan purettiin yli kolmesataa normia ja jos me aiomme selvitä tästä koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta lamasta joka on todella syvä ja näköjään syvenee koko ajan niin ainoa tehtävä mikä on käytännöllisesti katsoen kustannusneutraali ei tule kustannuksia yhtään suorastaan säästyy rahaa on se että puramme byrokratiaa tehokkaasti ei voi olla niin että pienemmässä mittakaavassa joku ajokortin uusiminen on hyvin vaikea toimenpide se järjestelmä pitää laittaa sillä keinoin toimimaan kyllä varmasti keksitään keinot siihenkin mutta sitten se mikä pitää tässä hyvin kiireellä kuntoon on suurten lupakäsittelyjen turha byrokratia se on armotta purettava meillä seisoo miljardihankkeita tuolla hallinnon rattaissa tänä päivänä kun ei saa lupaa niin ei saa rakentaa ei synny työpaikkoja ei synny valtiolle eikä kunnille verotuloja tämä kierre on katkaistava jos me kerran meinaamme tästä lamasta ylös nousta se kun kuulee jatkuvasti puheenvuoroja että pitää olla sitä tarkastelua sitä vertailua ja vaikka mitä tulee johtamaan pian aikaa siihen että nämä meidän työpaikkamme karkaavat työpaikkamme karkaavat sitten jonnekin muualle ja siitä ei ole sitten kellekään hyötyä ainoa kärsijä on suomalainen veronmaksaja

arvoisa puhemies kiitän valiokunnan puheenjohtajaa vastauksista ja ja selvennyksistä näihin kysymyksiin joita joita tämä mietintö herätti ja ei ymmärrettävästi vielä voinut edes sisältää

mutta kyllä tästä herää se kysymys ja pohdinta että kun koronaepidemiankin tilanne vaihtelee euroopan unionin maasta toiseen niin olisiko kuitenkin periaatteessa parempi että tämän tyyppinen lainsäädäntö olisi kansallisissa käsissä eikä tulisi näitä yhteisiä eu asetuksia ymmärrän hyvin valiokunnan ratkaisun tässä ja ja varmasti valiokunta on on menetellyt tässä viisaasti mutta ihan periaatteellisesti pohdin että kun on kysymys kansallisesta tilanteesta ja ja myös myös terveydenhoidon resursseista ja tilanteesta niin kyllähän täällä parhaiten pystyttäisiin arvioimaan esimerkiksi minkälaisia joustoja näihin lääkärinlausuntoihin tarvitaan eli onko tässä kaikkein viisain ratkaisu se että meillä on euroopan unionin laajuiset laajuiset säädökset tämän tyyppisistä asioista tätä vain jäin pohtimaan

tätä tätä voimme kukin itseksemme ja yhdessä pohtia olisiko tärkeämpää että tämä olisi kansallisissa käsissä vai eu parlamentin asetusten takana ja minulla ei ole antaa vastausta muuten kuin että totean että olemme alisteisia eu parlamentin asettamalle lainsäädännölle ja sen mukaisesti olemme tässä toimineet kertaan vielä tähän loppuun eun asetusehdotuksessa ajokorttien voimassaolo jatkuu automaattisesti poikkeuksen ajan joten ajokortin uudistamista ei tarvitsisi tarvitsisi hakea sen sijaan meillä kansallisessa esityksessä esitettiin että lääkärinlausunnon olisi voinut poikkeuksellisesti toimittaa tämän uudistamisen jälkeen kun

ajokortin uudistamisen lykkäystä olisi haettu eu asetusehdotuksen mukainen menettely ei vaatisi lainkaan toimenpiteitä ajokorttiaan uudistavilta kansalaisilta tämän poikkeusajan osalta yksinkertaistamaan tätä käsittelyä

tässä on luotu nyt tätä vastakkainasettelua ei nyt vastakkainpohdiskelua eun lainsäädännön ja suomen lainsäädännön välillä ja aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa juuri siteerasi eu lähtisi liikkeelle hieman voimakkaammasta toimesta eli siitä että lykätään kokonaisuudessaan tätä ajokortin uusimista mutta eussahan todettiin myöskin niin jos ymmärsin oikein sen valiokunnan kannanoton tai sen mitä siellä selvityksissä tuli esille että ellei kansallinen lainsäädäntö ole tehnyt jo jotakin muita toimenpiteitä tässä yhteydessä eli kyllä kaikesta kritiikistä huolimatta mitä euroopan unionia kohtaan tulee huomioidaan myöskin kansallinen lainsäädäntö ja sen merkityssisältö tällaisissa tilanteissa sekin on tässä lisähuomiona olemassa eli se eun lainsäädäntö ei ole sillä tavalla suoraan sitova

suomea kohtaan vaan se tunnistaa tässä myöskin kansallisen lainsäädännön merkityksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

herra puhemies täällä on jo aiemmin käyty laaja keskustelu kolmannesta lisätalousarviosta mutta nyt on sitten mahdollisuus puolustaa näitä lisätalousarvioaloitteita kristillisdemokraateilla on edustaja sari essayahn tekemänä muutama mielestäni hyvin tärkeä lisätalousarvioaloite joista nostan nyt esiin rokote ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen liittyvän aloitteen hallitushan on lisäämässä tässä lisätalousarviossaan kolme miljoonaa euroa ja kymmenen miljoonan euron myöntövaltuuden kohdennettavaksi rokote ja lääkekehitystutkimukseen tämä on hyvä asia mutta kristillisdemokraattien aloitteessa ehdotetaan tuntuvampaa määrärahaa eli lisäystä tähän viiden miljoonan euron edestä jolla pystyttäisiin vauhdittamaan kansallista rokote ja lääkekehitystutkimusta on ilonaihe että meillä suomessa on jo hyvin edistynyttä rokotetutkimusta samoin kuin suomessa osallistutaan myös koronavirusepidemian lääketutkimukseen suomalaistutkijat ovat jo kehittäneet lähes valmiin koronarokotteen mutta he ovat ilmaisseet samalla huolensa siitä että rokotteen eteen tehty työ uhkaa valua hukkaan koska suomi on ajanut alas rokotteiden valmistuksen eli vaikka suomessa pystyttäisiin kehittämään periaatteessa hyvä rokote niin ei ole ollenkaan varmaa että sitä saataisiin suomessa tai missään muuallakaan tuotantoon koska kilpailu näillä rokotemarkkinoilla on kova ja kun rokotteita kehitetään niin niille täytyisi sitten olla myös tuotantokanavat sen vuoksi tässä aloitteessa todetaan myös se että että olisi tärkeää myös saada rokotetuotanto joka on valitettavasti seitsemäntoista vuotta sitten lopetettu tässä on kysymys myös kansallisesta huoltovarmuudesta aivan samalla tavalla kuin vaikkapa suojavarusteiden kohdalla joiden tuotanto sekin on suomessa nyt nyt aloitettu tulevia aikoja ajatellen mahdollisesti vielä sitä toista aaltoa ajatellen olisi tärkeää että tässä nyt edettäisiin ripeästi ja sen vuoksi toivon että valiokunnassa otetaan vakavasti tämä edustaja essayahn aloite
arvoisa puhemies kristillisdemokraatit ovat jättämässä tähän kolmanteen lisätalousarvioon tosiaan kolme omaa aloitetta jotka meikäläisen nimissä kulkevat tuossa edustaja räsänen esittelikin yhden näistä elikkä sen että haluaisimme viisi miljoonaa suomen akatemian rokote ja lääkekehitysmäärärahoihin sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmään haluaisimme neljä miljoonaa euroa nimenomaisesti tähän seurantajärjestelmään ja sitten ehkä kaikkein eniten eilisessäkin lähetekeskustelussa puhuimme tästä ravintoloitten tuesta ja siihen kristillisdemokraatit esittää lisäystä satakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa jolloin päädymme tuohon kahteensataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon eilen aika seikkaperäisesti käytiin läpi tuota keskustelua ja ja niitä syitä minkä tähden tuo rahoitus meidän mielestämme on riittämätön ja myöskin toivomme että täällä eduskunnassa talousvaliokunta tekee hyvää harkintaa ja ja huolellista työtä sen suhteen tuleeko esimerkiksi näitä vertailuajankohtia liikevaihdon pienentymiseen ja siitä korvauksen laskemiseen vielä tarkastella alkuvuoden sijasta katsoa esimerkiksi koko viime vuoden keskimyyntiä tai esimerkiksi vastaavaa ajankohtaa viime vuonna tietysti on vielä se että huomioitaisiin kaikki erilaiset yritystyypit ravitsemisliikealalla elikkä erilaiset kausiluonteiset ravintolat ja pitopalveluyritykset joilla hyvin monilla kuitenkin vaikka monilla onkin vuokratyövoimaa on myös sellaisia juhlatiloja joista he maksavat koko ajan joko vuokraa tai muita kiinteitä kuluja mutta arvoisa puhemies nämä sinne valtiovarainvaliokuntaan lähtevät ja me oppositiopuolueet olemme täällä yhdessä sopineet jälleen siitä menettelytavasta että teemme sitten yhden vastalauseen jokainen oppositiopuolue tietysti omansa ja näistä sitten niin sanotusti könttänä käymme niitä äänestyksiä ensi viikolla

rajoituksista kaikilta osin pois vasta siinä vaiheessa kun meillä on olemassa toimiva rokote ja tässä mielessä tässä lisätalousarviossa on nyt monia tärkeitä lisäysesityksiä mutta haluan puhua vain yhdestä eli

lisäämisestä suomellahan on kunniakkaat perinteet siinä että yli sadan vuoden ajan maassamme on rokotetutkimusta tehty ja rokotteita valmistettu mutta valitettavasti tuossa kaksituhatta luvun alkuvuosina tämä perinne katkaistiin taloudellisiin syihin vedoten kun nyt sitten suhteutamme tätä rokotteen mahdollista hintalappua siihen että keskuskauppakamari ja elinkeinoelämä laajemminkin että menetämme kansantaloutena yksi pilkku kaksi miljardia euroa viikossa kun nämä voimakkaat rajoitustoimet ovat voimassa niin se hintalappu mikä tulee rokotekehitykseen panostamisesta ja rokotteiden tuottamisesta suomessa on kovin pieni verrattuna siihen hyötyyn joka sillä voidaan niin kansanterveydellisesti kuin kansantaloudellisesti saavuttaa mikäli pystymme oman rokotteen kehittämään ja sitä myötä sitten

kuin nämä kansainväliset hankkeet mutta mielestäni meillä kannattaisi todella olla vakava yritys siihen että meillä on käytettävissämme eri vaihtoehtoja koska mittakaava on niin valtavan suuri niiden taloudellisten tappioiden osalta mitkä kansantaloudelle koituvat jos vaikkapa kahta kuukautta pitempään joudumme kansainvälisessä rokotejonossa odottamaan kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies sanoisin että kun suomi mielletään maailmalla ehkäpä maailman turvallisimmaksi maaksi ja tiedetään että meillä on osaamista joka varmasti kävisi kaupaksi maailmalle ei vain tämän rokotteen osalta vaan myös tulevaisuudessa rokotteiden osalta niin tekisimme todella välttämättömyydestä hyveen kun voimakkaasti nyt panostaisimme kansalliseen rokotetuotantoon sen palauttamiseen tässä yhteydessä

arvoisa herra puhemies kävimme keskustelua kolmannesta lisätalousarviosta aiemmin tällä viikolla ja tänään vuorossa on esitellä kokoomuksen kaksi korjausehdotusta tuohon pääministeri sanna marinin hallituksen tekemään lisätalousarvioesitykseen ensimmäinen niistä koskee suomen akatemiaa eli tätä rokote ja lääketutkimusrahaa määrärahan lisäyksellä siis pyritään vahvistamaan niitä voimavaroja joilla kansallista rokotetutkimusta covid yhdeksäntoista rokote ja tehdään ja kokoomus esittää tähän määrärahaan kolmen miljoonan euron lisäystä määrärahan lisäysesitys mahdollistaa suomen akatemian valtuuden kaksinkertaistamisen kymmenestä miljoonasta kahteenkymmeneen miljoonaan euroon on lisäksi huomioitava että tulevissa lisätalousarvioesityksissä tutkimusrahoja

suoraan yliopistojen määrärahoihin jolloin varmistettaisiin tutkimushankkeiden jatkuvuus ja vähennettäisiin ylimääräisiä kuluja aiheuttavaa byrokratiaa isompana asiana kokoomus on jättänyt muutosehdotuksen tähän ravintolatukikokonaisuuteen pääministeri sanna marinin hallituksen esittelemä tuki on meidän mielestämme riittämätön alan kärsimiin ongelmiin nähden huonosti kohdentuva jopa kilpailua vääristävä ja myös monimutkainen ja hidas ja

jos tuo paketti hyväksytään muuttamattomana maahan tulee meidän ja alan arvioiden mukaan kolmekymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta uutta työtöntä ravintola ja kahvila alalta ja lukuisia konkursseja kokoomus esittää ravintolatuen kokonaismäärän korottamista kolmeensataan miljoonaan euroon jota pidetään kohtuullisena perustuslakivaliokunnan ja ja eduskunnankin yksimielisen vaatimuksen mukaisesti näin olemme arvioineet sillä näiden

hyväksy myöskään että vertailuajankohtana pidetään ravintoloiden kahta heikointa kuukautta tipatonta tammikuuta ja helmikuuta kun pitää korvata kahta merkittävää hyvää ravintolakuukautta joista toinen toukokuu on erityisen merkittävä nimenomaan senkin takia että että siinä on useita pyhäpäiviä ja useita juhlapäiviä nyt ei ole pyydettyjä puheenvuoroja listalla pyydänkö heti uuden perään vai voinko jatkaa loppuun arvoisa puhemies tämän tulee siis meidän mielestämme olla joko edellinen tilinpäätösvuosi kuusi kuukautta ennen koronavirusta tai huhti toukokuu edelliseltä vuodelta näin pystyttäisiin takaamaan ravintoloille apu ja silta yli tämän poikkeuksellisen tilanteen tuen pitää myös olla yksinkertainen yleistuki emme hyväksy sen sitomista henkilöstöön tai henkilöstön palkkaamiseen vaan vaan se on nimenomaan korvausta menetetystä liikevaihdosta eli tämä kaksiosainen tukimuoto pitää poistaa

olemme valmiita myös avaamaan ravintoloita ja kahviloita alueellisesti jo toukokuussa ja olemme seuranneet erittäin huolestuneina tämän päivän uutisia että näitä rajoitteita jatkettaisiin vielä kesäkuunkin puolella ravintoloissa pahin tilanne olisi se että ravintolat voisivat avata ovensa mutta ihmiset eivät sinne käytännössä voisi mennä eli eli pitää olla nyt alueellista harkintaa näiden ravintoloiden avaamisessa

arvoisa puhemies täydentäisin edustaja heinosen sinänsä hyvää esitystä tuen määräytymisen ajankohdan perusteesta siten että hallitus huomioisi myös kausityöntekijät siis kausiluonteiset jos on sellainen ravintola joka ei ole auki kyseisenä aikana

puhemies nimenomaan ja silloin kun siinä ei olisi vain tammi helmikuu mikä on täysin kohtuutonta meillä on niin kuin edellä puhuja esille toi paljon ravintoloita jotka toimivat vain esimerkiksi kesäaikana tai sitten toisaalta ravintoloita ja toimijoita jotka toimivat

jos tänään hallitus päättää edelleen jatkaa rajoitteita kesäkuukausina joudumme palaamaan tämän tuen tasoon vielä tämän kolmensadan miljoonankin jälkeen jonka kokoomus toivoo eduskunnan yksimielisesti hyväksyvän

arvoisa puhemies edustaja heinonen esitteli edellä hyvin ja kattavasti kokoomuksen ratkaisuehdotusta tähän ravintoloiden tukeen ja kun asia on vahvasti eduskunnan käsissä niin todella toivon sitä että asia myös tältä pohjalta sitten valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä etenee ja ravintoloille saadaan sellainen ratkaisu joka on oikeasti kohtuullinen tosiaan valitettavasti tämä hallituksen alkuperäinen esitys ei sellainen ole tasoltaan eikä myöskään sitten käytännön toimenpiteiden osalta on erittäin tärkeää tunnistaa että ravintoloita on todella hyvin erilaisia yksi näkökulma on tietysti tämä että ne toimivat eri sesonkeina jolloin on tärkeää että juuri edustaja heinosen kuvaamalla tavalla ravintolat voivat löytää sen mikä oikeudenmukaisesti heitä kohtelee toinen näkökulma jonka vielä haluan tuoda keskusteluun joka ei ole noussut esiin on se että on myös asiakaskunnaltaan hyvin

mutta

arvoisa puhemies samaan aikaan kun maaseudulla tarvitaan todellista osaavaa kausityövoimaa siellä siis kaivataan sellaisia toimia ja ratkaisuja joilla asia hoituu niin meillä käsittelyssä on hallituksen tähänastisista ideologisista älynväläyksistä kyllä taatusti lahjakkain ja mielestäni ylivoimaisesti turhin eli esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta koronatilanteen varjolla meille syötetään että tämä lakimuutos turvaisi puutarha maatalous ja luonnontuoteteollisuudessa olevaa työvoimapulaa ei tämä turvaa mitään äkkiseltään laskettuna tämä lakimuutos koskisi noin tuhatta suomessa kolmen tai kuuden kuukauden karenssissa olevaa turvapaikanhakijaa kun työluvallisia loisii maassa toimettomana nelisentuhatta hallitus itse myöntää työllistyvän vain noin muutamia kymmeniä kriittisille kausityöaloille mikä tässä on se hallituksen logiikka ja mikä tärkeintä missä kohtaa sijaitsee se järki tässä lakimuutoksessa arvoisa puhemies kun hallitus itse myöntää esityksessään ettei tällä lakimuutoksella tule olemaan juuri minkäänlaisia työllistäviä vaikutuksia kyseisille aloille eli koko hömppään käytetty aika ja valtavat resurssit ovat olleet ja tulevat olemaan täysin turhia tarkoitetun lopputuloksen kannalta niin pahoin pelkään että työllisyysvaikutukset henkilömäärinä tulevat olemaan paljon vähäisemmät kuin se määrä kansanedustajia asiantuntijoita ja eri instansseja joita esitystä varten on kuultu tällaisena aikana tällainen resurssien käyttö on käsittämätöntä istutaan siis isolla porukalla vääntämässä työlupia laittomasti maassa oleville laittomasti maassa oleville no miksi tätä lakimuutosta niin fanaattisesti kaikesta huolimatta sitten ajetaan se on taatusti yksi tämän päivän aiheellisimpia kysymyksiä oma pelkoni on että toteutuessaan tämä lakimuutos laajennetaan koskemaan lopulta muitakin aloja tässä maassa on aika monta väliaikaista lakimuutosta vieläkin voimassa alkaen autoverosta tiedämme että ei välttämättä ole mikään mitä hallitus kansalle sellaisena syöttää no en odota hallitukselta vastausta koska olemme kuulleet ne mantrat jo niin usein hartaasti ja pisteitä painottaen että vähempikin toisto voi aiheuttaa kuulijalle psykoosin arvoisa puhemies en todellakaan odottanut että hallituksen pyyntö työrauhasta koronaviruksen selättämiseksi saisi aikaan näin järjetöntä maailmanhalaamisideologiaan perustuvaa lakimuutosehdotusta ei jatkoon ja tähän perään syvä huokaukseni voi suomi parkaa kiitos

arvoisa puhemies kausityövoimasta on huutava pula olen kevään kuluessa saanut uusmaalaisilta maatalousyrittäjiltä paljon yhteydenottoja osa on suunnitellut aiempaa pienemmän määrän kylvämistä tai istuttamista osa on tehnyt kylvön ja ja istutuksia isolla riskillä ilman tarvittavaa kausityövoimaa satoa jää maahan aiheuttaen yrittäjille ja suomelle ison menetyksen kysehän on siitä saammeko ensi talvena marjoja vihanneksia ja juureksia kaupasta hallitukselta tarvitaan nyt vaikuttavia keinoja ja pian työvoiman turvaamiseksi nyt käsillä oleva hallituksen esitys on valitettavasti keinona järjetön jopa haitallinen muutoksella poistettaisiin turvapaikanhakijoilta karenssiajat eikä työnteko oikeuden päättyminen olisi enää sidottu maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen esitys koskee siis paitsi suomeen viime kuukausina saapuneita turvapaikanhakijoita ja uusintahakijoita myös jo kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanmuuttoviraston arvion arvion mukaan muutoksen vaikutuspiirissä on noin tuhat henkilöä esityksen vaikutusarviointi on lähes olematon se on tässä on todennäköistä että maa ja puutarhatilat voisivat sadonkorjuuaikaan työllistää nykytilanteessakin koko maan tasolla kymmeniä parhaassa tapauksessa jopa satoja turvapaikanhakijoita no sen tiedon valossa joka meillä on työskentelyoikeuden jo omaavien turvapaikanhakijoiden työllisyysasteesta hyvin matalasta työllisyysasteesta voimme tehdä varmaan sellaisen valistuneen arvion että esityksellä saadaan tuskin edes kymmeniä henkilöitä töihin puhemies huoltovarmuuden ja maatalousyrittäjien kannalta hallituksen esitys on siis lähes merkityksetön turvapaikkajärjestelmän uskottavuudelle se on kuitenkin merkittävästi haitallinen koska se romuttaisi maasta poistumisen kannustimet ensinnäkin on riski bulvaanityöpaikkojen muodostumiselle joilla kierrettäisiin turvapaikkajärjestelmää toiseksi jos joku laittomasti maassa oleskeleva saataisiinkin määräajaksi maataloushommiin tulee palautuksen toimeenpanosta myöhemmin vaikeaa ellei mahdotonta kolmanneksi turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden kannalta tämä esitys on on todella haitallinen ja se veisi kielteiseltä turvapaikkapäätökseltä käytännössä kokonaan pohjan ei ei voi tarkoittaa kyllä ein pitää tarkoittaa ei hallituksen ratkaisuesitys kansalliseen kriisiin on siis se että jokunen laittomasti maassa oleva ehkä saadaan marjatiloille töihin no jokainen ymmärtää että hallitus leikkii tässä nappikauppaa ja leikin säännöt perustuvat ideologiaan eivät kansalliseen

arvoisa puhemies todellakin tässä on monta kertaa tänään mainittu kuinka montaa henkilöä tämä koko homma edes koskisi ja ihmetyttää todellakin että etenkin keskusta on ollut huolissaan siitä että ei saada osaavaa ukrainalaista työvoimaa tänne suomeen ja että suomalaisilla ei nyt välttämättä mukamas pystyttäisi korvaamaan näitä kun ei ammattitaitoa ole minä vain ihmettelen että nämä kymmenen viiva kaksikymmentä tai mitä sinne menee ovat nyt sitten oikeasti se pelastus tähän hommaan koko koronan aikana on paljon puhuttu siitä että asioilla ei pitäisi politikoida meitä syytetään heti suurin piirtein jos me olemme tuolla vähän pistämässä kapuloita rattaisiin että politikoimme sillä ja me politikoimme tällä ja koronan varjolla teemme sitä sun tätä minun on pakko kysyä teiltä kaikkien hallituspuolueitten edustajilta eikö tämä ole juuri politikointia tässä ei ole mitään muuta taustalla kuin pelkkä ideologia

helmen järkeä oikeasti kun siellä on neljätuhatta ihmistä tälläkin hetkellä käytettävissä tähän samaan hommaan niin miksi sinne tarvitsee saada se yksi tuhat lisää miksei käytetä ensin niistä neljästätuhannesta tässä ei ei oikeasti ole mitään tämä on täysin järjetön järjetön koko esitys ja sitten meillä on olevinaan täällä jonkunnäköinen tiukka tilanne että meidän pitäisi oikeasti keksiä just puhutaan kehutaan kuinka nopeasti pystytään jotain asioita tekemään kuinka vähän meillä on aikaa meillä on täällä hoidettavana paljon tärkeämpiäkin asioita joilla saadaan oikeasti jotain aikaiseksikin kiitos

arvoisa puhemies koronavirusepidemian nopea ja ennalta arvaamaton kehitys on monien yritysten kohdalla johtanut kriisiin joka on vaatinut nopeita toimia ja laajaa yhteistyötä erityisesti maataloudessa on tarvetta valtakunnalliselle yhteensovittamiselle julkisilla te toimistoilla on keskeinen rooli kausityöpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamisessa siksi on erittäin hienoa että kolme merkittävää maaseutujärjestöä mtk proagria ja suomen kylät ovat yhdessä panostaneet töitä suomesta nimiseen sivustoon ja yhtiöön jonka kanssa alueelliset te toimistot voivat yhdessä auttaa maaseutuyrityksiä töitä suomesta palvelun kautta toimistot voivat nopeasti palkata alueellisia työvoimaneuvojia ja käyttää maaseutujärjestöjen laajaa asiantuntemusta sekä valtakunnallista verkostoa jolloin apua voidaan tarjota koko maassa voidaan vastata helpommin erityistarpeisiin kuten tilauslentojen järjestämiseen ulkomaalaisille kausityöntekijöille ilahduttavaa on myös se että kiinnostusta maaseudun työpaikkoja kohtaan näyttäisi olevan pääsiäisen tienoilla työ ja käynnisti maatalouden kotimaisen työvoiman hankintaan tähtäävän kampanjan ja kampanjasivuilla oli runsaan kahden viikon aikana

arvoisa puhemies tämä ulkomaalaislain väliaikainen muuttaminen turvapaikan anojien karenssiaikaa ja sitä että tässä halutaan väliaikaisesti poistaa se että he ovat vailla työnteko oikeutta

tässä kannattaa nyt heti alleviivata kolmea seikkaa tämä on siis väliaikainen ulkomaalaislain muutos tämä koskee kausityövoimaa ja kausityövoiman tarvetta suomessa ja kolmanneksi tämä on rajattu koskemaan alkutuotantoa nämä näitä ovat selkeitä rajauksia me olemme tässä tämän päivän kuluessa kuulleet aikamoisen messun suomi suomi ressukka termiä on käytetty ja täällä on pitkään puhuttu siitä kuinka tämä on ihan kohtuuton tilanne kun tämä on näin nappikauppaa kuitenkin loppujen lopuksi tuloksensa kannalta tuntui vähän siltä että ilmaisut ovat olleet ylimitoitettuja suhteessa siihen itse asiaan mihin tässä nyt puututaan mitä tässä halutaan avittaa tämä ensinnäkin tästä keskustelusta tältä päivältä mutta enemmän minua ihmetyttää se looginen ajattelutapa mikä tässä on osittain taustalla olemme usein kuulleet niiden niiden tahojen jotka tänään ovat voimakkaimmin olet äänessä puhuvan siitä että turvapaikanhakijat tulevat suomeen sosiaalietuuksien vuoksi tänäänkin olemme kuulleet kuulleet sitä että nämä turvapaikanhakijat eivät osaa ole työhaluja viime kädessä ja he ovat joutilaana ja niin edelleen ja niin edelleen nyt tässä kuitenkin on ehdotuksena sitten se että jos on haluttomuutta ja joutilaana olo ikään kuin se määräävä piirre näillä turvapaikanhakijoilla niin nyt heitä yritetään rohkaista sitten että he saisivat työtä niin kuin ministeri sanoi hyödynnetään sitä työvoimaa joka suomessa on väliaikaisesti

rajat ovat vielä nyt pitkälti kiinni tällä hetkellä meillä on ennen kaikkea nimenomaan nyt näissä kausitöissä tätä ongelmaa ja sen takia tässä on nyt pieni tapa lähestyä sitä ilmiötä ja pidetään se tässä mittasuhteessa

puhemies haluaisin myös pistää tämän asian oikeisiin mittasuhteisiinsa tässä itse asiassa kokoomuksen maa ja metsätalousvaliokuntaryhmä joka tätä asiaa on jo käsitellyt valiokunnassa tähän varsin varsin järkevän eriävän mielipiteen joka vastaa myös omaa näkemystäni tietysti ensinnäkin on ihan selvää että tämä ei tule ratkaisemaan kausityöntekijäongelmaa kuin hyvin pieneltä osin koska tässä puhutaan todennäköisesti kymmenistä ihmisistä ihmisistä korkeintaan sadoista mutta todennäköisimmin kymmenistä eli sen suhteen isossa kuvassa tämä ei ei sitä ratkaise vaan me tarvitsemme ne ukrainalaiset sinne ja me tarvitsemme myöskin suomalaista väkeä sinne sinne enemmän mutta tämä on yksi rikka rokassa siinä siinä kuviossa mutta sitten kun tullaan vähän niin kuin tähän periaatteellisempaan puoleen siitä mihin myöskin edustaja kiljunen puheessaan viittasi niin tämähän on on vuosia täällä ollut poliittisessa keskustelussa esillä tähän asti sitä että turvapaikanhakija ei välittömästi saa työnteko oikeutta on perusteltu sillä että se luo vetovoimatekijän hakeutua suomeen turvapaikanhakijaksi jos välittömästi pääsee töihin minä uskon tähän selitykseen kyllä että näin on mutta nyt siinä tilanteessa missä me tällä hetkellä olemme se ei ole vetovoimatekijä kun rajat ovat kiinni ja kukaan ei tänne pääse eli nyt kyse on siitä onko sitten viisaampaa että niiden jotka ovat täällä jo sisällä täytyy odottaa tämä kolme kuukautta tai kuusi kuukautta ennen kuin he saavat tämän työnteko oikeuden minun mielestäni ei ole eli eli tässä tilanteessa minun mielestäni kuten myös tuossa kokoomuksen eriävässä mielipiteessä maa ja metsätalousvaliokunnassa todetaan

karenssin osalta on ihan perusteltua tässä tilanteessa määräaikaisesti poistaa tämä karenssi ja antaa heidän mennä sitten maataloustöihin marjanpoimintaan ja muualle sikäli kuin sieltä löytyy väkeä jotka ovat heti tulleet jokainen tietää sen että varsinaisen kotoutumisen kannalta olisi tärkeää että päästäisiin heti töihin se on itsestään selvä asia mielestäni

hän on on hakenut turvapaikkaa sille ei ole perusteita ei ole perusteita antaa myöskään työnteko oikeutta eli peräänkuuluttaisin tämmöistä maalaisjärjellä suhtautumista tähän että annetaan niille mahdollisuus joilla on prosessi vielä kesken mutta ei niille jotka ovat kielteisen päätöksen

arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä tämmöinen laki ja lakiesitys joka minun mielestäni tuntuu hyvin ideologisesti ajetulta tänne näpertelyltä jolla ei ole mitään merkitystä olen ymmärtänyt että tämä koskee noin tuhatta henkilöä ja sen verran olen keskustellut noitten puutarha alan yrittäjien hän on pakko sanoa että hän joka on työllistänyt turvapaikanhakijoita arvioi että kaksi ja puoli prosenttia näistä sopeutuu tänne elikkä silloin voi ajatella että tuhannesta henkilöstä kaksikymmentäviisi henkilöä on se määrä joka sopeutuu työskentelemään puutarhalla tämä on erittäin pieni ratkaise tätä ongelmaa meillä on neuvostoliiton hajoamisesta lähtien rakentunut ja rakennettu tämmöinen järjestelmä että meille on tullut viime vuosina noin kuusitoistatuhatta kausityöntekijää pääosin ukrainasta täällä on yksi puolue keskusta ollut hoitamassa

maatalousministerin hommaa pääosin silloin tällöin on on saattanut olla kokoomus mukana tämä on keskustalaisen maatalousministerin ohjauksessa rakennettu järjestelmä ja nyt kyllä todella kovasti ihmettelen sitä kun he ovat itse rakentaneet tämän järjestelmän nyt kun he ovat hallituksessa mukana he sallivat sen että tänne tulee kolmetuhatta ihmistä nyt sieltä ukrainasta ja että nyt näperrellään tämmöisen pienen pykälän kanssa joka saattaa siihen tuoda lisää työntekijöitä muutamia kymmeniä mikä nyt on siellä papereissakin tunnustettu meillä on ihan oikeasti semmoinen tilanne että tämän salin ihmisten pitää olla todella huolissaan siitä mitä me syömme ensi talvena onko meillä hedelmiä ja vihanneksia ja juureksia

erittäin tärkeä kysymys vestman puhui hyvin tästä asiasta olen kanssasi ihan täysin samaa mieltä ei saisi näperrellä tällaisten pikkujuttujen kanssa tämä on iso asia tämä on iso huoltovarmuuskysymys ja nyt täällä näperrellään tämmöisten pikkusten asioiden kanssa tähän käytetään virkamiehiä ja kansanedustajia ja he käyttävät tähän aikaa vaikka kuinka paljon tämä on varmasti työllistänyt jo enemmän kuin tunteja saadaan siellä varsinaisessa puutarhatyössä sitten se mikä hyvä asia toivon että hallitus nyt tämän kokeilunsa tuloksena tekee selvän taulukon montako on työllistynyt moniko on hakeutunut näistä tuhannesta ja moniko on pysynyt siellä töissä ja pystynyt sieltä nauttimaan esimerkiksi kuukauden ajan

arvoisa herra puhemies moni meistä on ollut lapsena ja nuorena kasvimaalla töissä moni meistä on saanut kesätyötienestinsä puutarhahommissa metsän istutuksessa tai mansikan poimimisessa viime vuosina suomen lapset ja nuoret ovat saaneet kesätyönsä muualta esimerkiksi palvelutehtävistä tai kaikki eivät ole oppineet tai tottuneet tekemään työtä lomillaan kun raha on tullut heille itsestään alkutuotannon kausityöntekijöitä on tarvittu jo vuosikausia muualta moni viljelijä on kehunut minulle ulkomaalaisia ahkeria työntekijöitään osa on kertonut että suomalaisia ei ole saanut töihin täällä on puhuttu näpertelystä mutta olen sitä mieltä että tämän haastavan ongelman ratkaisemisessa kaikki kivet tulee kääntää tämä laki on osa hallituksen isompaa kausityöpakettia johon liittyvät työttömyysturvan suojaosan määräaikainen korotus liikkuvuusavustukset luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen ja tämä turvapaikanhakijan karenssiajan määräaikainen poisto joka herättää nyt paljon keskustelua tämä on siis osa suurempaa pakettia ja vastaa osaltaan maa metsä kala ja puutarhatalouden kausiongelmaan joka on suurimmillaan heinä elokuussa näitä karensseja puretaan väliaikaisesti lokakuun loppuun saakka mutta kuitenkin erittäin tiukoin rajoituksin tässä ei ole tulossa mitään rajoittamatonta työoikeutta koska karenssia kevennetään vain niiden henkilöiden osalta jotka ovat jo valmiiksi maassa tästä ei synny vetovoimatekijää suomeen tulemiselle on ilmiselvää että alkutuotannon alat tarvitsevat työntekijänsä asia tulee ratkaista jotta meillä on ruokaa pöydässä tätä keskustelua kuunnellessani olen iloinnut siitä että niin monet puolueet ovat kertoneet arvostavansa suomalaista ruokaa ja tuottajaa nämä puheet mitataan sitten kun tehdään päätöksiä vaikkapa maatalouden tukemisesta katovuonna maatalous on ollut lujilla pitkään ja siinä on vielä paljon tekemistä toki meidän tulee edistää sitä että lomautetut ja työttömät löytävät maataloustyön ja osana jatkuvan oppimisen uudistusta olisikin hyvä kehittää käteviä täydennyskoulutuksia jotta ihmiset saavat valmiudet toimia alkutuotannon tehtävissä toki meidän täytyy huolehtia myös siitä että koululaiset ja opiskelijat saavat kesätöitä

arvoisa puhemies tässä on tosiaan kysymys hyvin lyhytaikaisesta väliaikaisesta muutoksesta ulkomaalaislakiin jolla pyritään lähinnä poistamaan työhön liittyviä karensseja tämä on käytännössä kokeilu joka kestää muutaman kuukauden ja ja jonka tuloksista voimme sitten päätellä tulevaisuudessa erinäisiä asioita yksi asia joka tästä on pääteltävissä on se että tämän koronakriisin myötä tapa jolla globaalit hankintaketjut liittyen myöskin

työperäiseen maahanmuuttoon tulee muuttumaan tässä suhteessa voimmekin kokeilla miten suomalaiset saataisiin uudestaan tekemään tätä alkutuotantoa ja olemaan näissä mukana samalla voidaan katsoa uudestaan voimmeko opiskelijoita rohkaista kohti tätä työtä tämä kriisi vaatii sentyyppistä toimintaa ja koska tämä kriisi vaatii sitä että teemme hyvin monipuolisesti erilaisia ratkaisumalleja yksi näistä kokeiluista voisi olla tämä karenssin poisto liittyen näihin turvapaikanhakijoihin tuhat ihmistä hyvä otanta sille että näemme miten he työllistyvät missä he työllistyvät ja miten he integroituvat esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan onhan se niin että mikään ei lämmitä suomalaisen keski ikäisen miehen sydäntä paremmin kuin hänen vierellään toimivan toisen ihmisen apukädet olkoot ne sitten vaikka tämmöisen turvapaikanhakijan tai maahanmuuttajan tai ulkomaalaisen kunhan hän vain on ahkera niin silloin mennään saunomaan yhdessä ja ja tehdään yhteistyötä tulevaisuudessakin tämähän voi olla positiivisen muutoksen aikaa yhdelle sun toiselle sanoisin että ainakin meille sd ryhmälle tämä on positiivista siksi että saamme yhä useamman ihmisen töihin näemme että tämä on positiivista myös siksi että ihmiset eivät enää kuluta kuluta yhteiskunnan yhteisistä varoista käytettäviä palveluita joiden parissa he ovat nyt viettäneet aikaa lakimiespalveluita voitaisiin sitten tulevaisuudessa maksaa omasta palkkapussista mikä on ansaittu mansikkamaalla ja pellolla tässä samanaikaisesti saadaan säästöjä

arvoisa puhemies hyvä ja tärkeä lakiesitys joka auttaa ratkaisemaan omalta osaltaan tätä ongelmaa jonka edessä me nyt nyt suomessa olemme tämän koronakriisin takia tähän esitykseen ovat erityisesti työnantajat suhtautuneet positiivisesti kaikki apu on heille heille tarpeen jotta nämä työt siellä kausityöstä riippuvaisessa maataloudessa ja marjataloudessa ja metsätaloudessa kalataloudessa saadaan tehtyä kuten on suunniteltu kaikki keinot tosiaan tarvitaan käyttöön kyse on meidän koko tai osasta ruoantuotantoa toki mutta mutta siinä mielessä meidän koko huoltovarmuudesta kyse on siitä haluammeko me että suomessa vapaana oleva työvoima ja työvoimaa tarvitsevat työalat kohtaavat toisensa vai haluammeko me lailla tällaisessa näin vaikeassa tilanteessa sitä vaikeuttaa täällä on sanottu että tämä lakiesitys on on ideologista auttaa tämän kohtaanto ongelman poistumista niin sitten se on itse en näe mitään syytä miksi tällaista ei kannattaisi juuri nyt tehdä tämä mahdollistaa nimenomaan työnteon ja mahdollistaa työvoiman saamisen tämä muutos ei tosiaan koske pelkästään tuhatta ihmistä kuten täällä on sanottu vaan tämä muutos koskee tällä hetkellä kaikkia turvapaikanhakijoita joita on tosiaan noin kuusituhatta ihmistä sillä jo tällä hetkellä on työnteko oikeus voi olla vaikeata työnantajalle jos vaarana on se että tämä työnteko oikeus katkeaa hetkellä millä hyvänsä kun se päätös turvapaikasta tulee on vaikeaa sitouttaa sitouttaa henkilö työhön kouluttaa

kuten ministeri ministeri ohisalo täällä aikaisemmin korosti tarvitaan tiedottamista mikäli tämä lakimuutos tulee hyväksytyksi että että sekä turvapaikanhakijat että että työntekijät voivat voivat hyödyntää tätä on ollut hieno huomata kuinka moni suomalainen myös on kiinnostunut maatalouden kun mediassa on suuresti kerrottu näistä vapaana olevista paikoista toivotaan että kausityöt löytävät tekijänsä ja me saamme suomalaista hyvää ruokaa pöytiimme jatkossakin

arvoisa puhemies perussuomalaisia kuunnellessa ei voi kuin ihmetellä kun ukrainalaisetkin työntekijät kelpaavat mutta maassa jo oleskelevat turvapaikanhakijat eivät karenssien poisto olisi normaalitilanteessakin järkevä toimi alkaneet työsuhteet eivät katkeaisi yrittäjien koulutuspanokset eivät valuisi hukkaan kotoutuminen ja kielenoppiminen työn ohessa voisi alkaa heti maahan tultua tämä esitys on kuitenkin rajattu koskemaan nimenomaan lyhyttä aikaa ja kausityötä nyt korona aikana vaikuttaa siltä että perussuomalaiset maalaavat uhkaa vetovoimatekijöistä tilanteessa jossa koronan vuoksi niin saapuminen maahan kuin palautukset ovat pysähdyksissä uhka ei ole todellinen olisin vielä kysynyt edustaja mäenpään informaatiosta hän kertoi yrittäjästä joka sanoi että kaksi ja puoli prosenttia turvapaikanhakijoista on työkykyisiä silti hän on ilmeisesti palkannut tällaisen määrän työntekijöitä voidakseen arvioida tätä osuutta itse olen saanut aivan päinvastaista viestiä työnantajilta ja nimenomaan työnantajat ovat nostaneet tämän karenssiasian haasteena se työsuhde joka on hyvin käynnissä on katkennut kesken kaiken jatkan vielä päivällä käymääni pohdintaa siitä kuinka emme ole aiemminkaan osanneet yhdistää työntekoa ja kielenoppimista maahanmuuttajataustaisten naisten pääsyä työelämään ja lasten kannustamista varhaisemmin varhaiskasvatuksen pariin meillä riittää työllistymiskysymyksissä korjattavaa ja haasteita kaksituhattaviisitoista saapuneet nuoremmat turvapaikanhakijat ovat olleet motivoituneita kielenoppimiseen ja työntekoon mutta turvapaikkajärjestelmämme tukkeuduttua moni heistä on jäänyt epävarmaan tilanteeseen aivan liian pitkäksi aikaa niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin katsottuna samalla tiedämme että maamme ikärakenne on sellainen että työvoiman tarve kasvaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä työikäisten määrä vähenee sadallakolmellakymmenellätuhannella erityyppisellä maahanmuutolla ja onnistuneella kotoutumisellakaan ei voida tätä yksin ratkaista siksi käynnissä olevan jatkuvan oppimisen työryhmän pyrkimyksetkin ovat erittäin tarpeellisia ei ole isänmaallinen linja ummistaa silmiään suomen tulevaisuuden haasteilta tämä esitys on pieni parannuspalanen ulkomaalaislainsäädännössä pieni kuten täällä moni on todennut siksi en ymmärrä tätä suurta haloota joka tästä on noussut se on johdonmukainen korona ajan huoltovarmuuteen vastaamisessa

arvoisa herra puhemies tämä pandemia on tietysti vakava uhka paitsi kansanterveydelle myös kansantaloudelle se haastaa suomalaisen huoltovarmuuden siltä osin miten saamme riittävästi työväkeä huolehtimaan niistä maatalouden kausitöistä joihin normaalioloissa on tullut vuosittain noin ulkomaalaista työntekijää suomi on kuitenkin oikeusvaltio myös poikkeusoloissa ja sen vuoksi hieman ihmettelen joitakin tämän hallituksen esityksen piirteitä se että annettaisiin lupa tehdä töitä henkilölle joka on laittomasti maassa ei varmastikaan voi olla lähtökohtainen ratkaisu siihen että saamme työvoimaa näille huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille ensinnäkin kysymyksessä työvoimapotentiaalina olisi täysin marginaalinen joukko

arvoisa puhemies hallituspuolueiden edustajat ovat todenneet tässä yksi toisensa jälkeen että kaikki keinot tarvitaan jokainen kivi on käännettävä jotta suomalaisen

voidaan turvata me olemme kokoomuksessa tarjonneet hallitukselle vaikuttavia ratkaisuja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja työttömien kannustimien korjaamista siten että oikeus työttömyysturvaan säilyisi tänä vuonna vaikka ottaisi vastaan työtä huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla olen itse valmistellut lakialoitteen opintotuen tulorajoista luopumiseksi tänä vuonna opiskelijathan ovat suomessa aivan merkittävä työvoima ja palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan opiskelijat kuitenkin rajoittavat työntekoaan juuri tulorajojen vuoksi tämän lakialoitteen vaikutuksen piirissä on yli puoli miljoonaa opiskelijaa ja ihmettelenkin miksi hallitus puuhastelee tuhatta ihmistä koskevan ulkomaalaislain muutoksen parissa ja jättää samaan aikaan hyödyntämättä yli puolen miljoonan opiskelijan työvoimapotentiaalin tätä lakialoitetta ei ole allekirjoittanut ainutkaan hallituspuolueiden edustajia vaikka nyt täällä peräänkuulutetaan että kaikki keinot täytyy käyttää valitettavan harva on nyt enää paikalla mutta ne hallituspuolueiden edustajat ketkä ovat niin käykää toki allekirjoittamassa nyt tämä lakialoite niin saadaan kaikki mahdolliset keinot käyttöön ja hyödynnettyä myös myös opiskelijoiden merkittävä työvoimareservi

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä siis mahdollistettaisiin väliaikaisesti turvapaikanhakijan työskentely maa metsä puutarha ja kalataloudessa ilman nykyisenlaista maassa oleskelun alkamisesta käynnistyvää kolmen tai kuuden kuukauden karenssia jos henkilö on ehtinyt tehdä turvapaikka tai jatkohakemuksen ennen lakimuutoksen voimaantuloa samassa yhteydessä siis mahdollistettaisiin myös väliaikaisesti työskentelyoikeuden jatkuminen täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle henkilölle annetaan vastaanottopalveluja tässä siis tämän lakiesityksen tausta pähkinänkuoressa mielestäni se on periaatteellisesti hyvinkin ongelmallinen varsinkin lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeisen työskentelyn mahdollistamisen osalta ja vuoksi olisi selkeästi kaikkein parasta ja selkeintäkin että

henkilö poistuu tai poistetaan tällaisissa tilanteissa maasta ilman tarpeetonta viivytystä ja ylimääräisiä sitoumuksia esimerkiksi työsuhteeseen liittyviä sitoumuksia muun muassa työtehtävät tai palkanmaksu ovat voineet jäädä kesken ja niiden jälkikäteinen selvittely voi olla mahdotonta arvoisa puhemies myös käytännössä ja tässä lakiesityksessä mainittujen perustelujenkin mukaan tällä muutoksella tuskin saataisiin kausityöhön kuin korkeintaan muutamia kymmeniä turvapaikanhakijoita eikä sekään todennäköisesti onnistuisi onnistuisi ilman merkittävää alkukankeutta tulee muistaa muun muassa se että työluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden työllisyysaste on jo nyt hyvin alhainen eikä myöskään tarvittavaa lisäbyrokratiaa mikä tästä lakiuudistuksesta seuraisi voi jättää huomioimatta arvoisa puhemies sitä vastoin huomattavan suuri työvoimareservi on suomalaisissa työttömissä ja lomautetuissa henkilöissä heidän määränsä on kasvanut rajusti koronaepidemian myötä perussuomalaiset ovatkin ehdottaneet että suomalaisille työttömille ja lomautetuille myönnettäisiin oikeus ryhtyä maatalouden töihin ilman työttömyysturvan menetystä mielestämme tällainen kannustin olisi erityisen tärkeää varsinkin alalla jolla työt ovat raskaita ja palkka pieni siis maatalouden töissä lisäksi parantaisimme tällä tavoin merkittävästi tosiasiallista huoltovarmuuttamme joka ei millään muotoa voi levätä ulkomaisen työvoiman varassa kuten toisinaan on kyseenalaisesti ja kummallisesti esitetty arvoisa puhemies suomea koettelevan koronakriisin aikana kotimaisen työvoiman on on ehdottomasti oltava etusijalla eikä turvapaikkapolitiikkaakaan ole syytä muuttaa esitetyllä tavalla edes väliaikaisesti siksi katsonkin että tämä lakiesitys vie asiantilaa täysin väärään suuntaan ja on siksi hylättävä

tässähän on hyvä tilaisuus myöskin kokeilla sitä miten tällaiset ulkomaalaiset turvapaikanhakijat jotka eivät ole suomessa kovinkaan pitkään olleet muutamia vuosia korkeintaan voisivat lähtökohtaisesti liikkua kaupungista toiseen työn perässä heillähän ei ole samanlaisia sitoumuksia tai sitoutumisia erilaisiin maakuntiin ja kaupunkeihin koska he eivät välttämättä omista mitään eikä heillä ole sen suurempia ihmissuhteita siis joillain on mutta monilla ei ole joutuisivat olemaan yhdessä paikassa jolloin tämä liikkuminen olisi hyvinkin mielenkiintoista siksi ohjaisin kaikkia heitä jotka tätä keskustelua kuulevat kokeilemaan esimerkiksi sellaisen järjestön palveluita kuin startup on tällä hetkellä kuusikymmentä työnhakijaa turvapaikanhakijaa jotka odottavat pääsyä maatilan töihin mansikanpoimintaan he ovat nyt siellä ovat ilmoittautuneet olevansa vapaasti käytettävissä ja tämä järjestö on nytten pyytänyt työnantajia rekrytoimaan näitä ihmisiä eli jo pelkästään tämän yhden järjestön toiminnan kautta saadaan mahdollisesti kuusikymmentä ihmistä töihin ja tämä trendi voisi jatkua monen muun järjestön ja toimijan kautta täällä on aikaisemmin mainittu erilaisia sivustoja missä tätä palvelua on siinä mielessä tämä on hyvä kannatettava kokeilu

ja reilusti tätä ennen poliisi ilmoittaa työnantajalle että tämän henkilön osalta nämä palvelut tulevat päättymään ja hänet tulisi irtisanoa työsuhteestaan ja niin edelleen ennen ne loppuivat käytännössä kuin seinään nyt annetaan se lieka kolmekymmentä päivää ihmisen järjestellä elämänsä niin että ei joutuisi kadulle saman tien ottaen huomioon myöskin tämän koronakriisin tämä henkilö ei välttämättä pääsisi kotimaahansa kovinkaan helposti ei välttämättä edes poistumaan suomesta vapaaehtoisesti joten siinä mielessä tässä on tällainen hyvä inhimillinen ulottuvuus tämäntyyppisille ihmisille

arvoisa herra puhemies edustaja al taee nosti esille sen että meidän täytyy auttaa suomalaisia löytämään maataloustyöt uudelleen maa ja metsätalousministeriön mukaan satokaudella on tarvetta myös vähemmän kokemusta omaavalle työvoimalle kun nyt selätämme selätämme epidemiaa meidän tulee katsoa myös eteenpäin sen yli maatalouden kausitöiden palkkauksen nostaminen on mahdollista jos huolehdimme maatalouden ja alkutuotannon kannattavuudesta aikaisempaa paremmin kun laadimme tässä samalla parlamentaarista koulutuspoliittista selontekoa työelämän tarpeiden ja osaamistarpeiden parantaminen tulee siinäkin ottaa huomioon koulupolun varrella on tarpeen oppia sellaisia taitoja ja tietoja joita tarvitaan esimerkiksi alkutuotannon tehtävissä ajattelen lämmöllä kaikkia toiminnan poikia joiden vahvuudet eivät välttämättä koulupolun varrella tule esille meidän tulee auttaa toiminnan tytöt ja pojat löytämään nämä maanläheiset maatalouden työt koulujen kannattaisi vierailla vaikkapa maatiloilla jotta lapset eivät vieraannu viljelemisestä ja varjelemisesta tämä voi olla hyvinkin luontevaa myös maahanmuuttajien kohdalla meidän tulee huolehtia siitä että koululaisille ja opiskelijoille löytyy sopivia töitä että he oppivat tekemään työtä ja oppivat sen että raha ei tule itsestään vaan sen eteen on mukavakin nähdä vaivaa ja saada sen jälkeistä hyvää mieltä opiskelijoiden reservi on siis hyvä saada käyttöön edustaja vestmanin lakialoite kertoo siitä että osalla opiskelijoita on töitä mutta niin ei kuitenkaan ole jokaisen opiskelijan ja koululaisen kohdalla arvoisa puhemies koronan vuoksi turvapaikanhakijoiden palautus on käytännössä jäissä kasvukauden ajan tällaisissa tilanteissa on järkevää että vastaanottopalvelujen piirissä olevat voivat joutenolon sijaan tehdä tämä ei ole kuitenkaan pysyvä muutos vaan väliaikainen laki joka on osa laajempaa kokonaisuutta aivan oma tästä erikseen oleva pohdinnan paikkansa on sitten se että työnteko on parasta kotoutumista kielten oppimista ja näytön paikka osoittaa halukkuutensa halukkuutensa toimia aktiivisena kansalaisena mahdollisessa uudessa kotimaassa

arvoisa puhemies yle uutisoi huhtikuussa koronan vaikutuksista se kertoi poikkeusajan syrjäyttävän nuoria nyt kun valmistuvilta katoaa työ ja harjoittelupaikkoja tällä käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta todennäköisesti työllistetään ainoastaan jokusia turvapaikanhakijoita tai jopa laittomasti maassa olevia herääkin kysymys eikö hallituksen tulisi tehdä kaikkensa nuortemme työllistämiseksi millä voidaan myös estää nuorten syrjäytymistä nuoria ja työttömiä sekä lomautettuja työllistämällä helpotettaisiin myös vallitsevaa työvoimapulaa ja turvattaisiin tämän kauden työt maa metsä puutarha ja kalatalouden työtehtävissä

puhemies esimerkiksi portugalissa on annettu väliaikainen oleskelulupa kaikille maassa oleville turvapaikanhakijoille suoraan se ei ole ollut seireenin huuto eikä kutsu ihmisten hakeutua portugaliin edes suomesta käsin liikkuminen ei ole ollut mahdollista ja heidän väliaikainen päätöksensä voidaan muuttaa sitten siellä maassa siinä vaiheessa kun koronaepidemia hieman hellittää ja matkustaminen on mahdollista saksassa on hyviä muita päätöksiä suomi ei missään tapauksessa tällä hyvin lyhytaikaisella väliaikaisella lainmuutoksellaan ole liberaaleimpien maiden joukossa täällä on puhuttu oikeusturvasta oikeusvarmuudesta ja oikeusvaltiosta siitä näkökulmasta että laillisen maastapoistamispäätöksen saaneen henkilön tulisi poistua suomesta ja siitä näkökulmasta että jos sellainen saisi jäädä maahan ja töihin niin tämä kyseenalaistaisi turvapaikkaprosessiamme ja maahanmuuttopolitiikkaamme kokonaisvaltaisesti huomionarvoistahan se on on myös huomionarvoista oikeusvaltion näkökulmasta ottaa huomioon että suomalainen virkakunta on tehnyt omasta työstään tutkimuksen sekä migrin eli maahanmuuttoviraston muiden toimijoiden tekemisiin liittyen ja siellä on havaittu oikeusvarmuuteen liittyviä virheitä pienempiä ja suurempia ja laillisuusvalvonnan kautta näitä virheitä on sitten myöhemmin pyritty korjaamaan kävin itse joitain päiviä sitten poliisilla alkuhaastattelussa erään turvapaikanhakijan kanssa huomasin alle puolessa tunnissa kaksitoista kielenkäännösvirhettä joko suurempaa tai pienempää jotka olisivat taatusti vaikuttaneet tämän ihmisen asian jatkokäsittelyssä sekä maahanmuuttovirastossa että myöhemmissä asteissa eli prosessimme ei ole oikeusvarma tällä hetkellä ei täysin siellä tapahtuu paljon inhimillisiä virheitä ja me jatkuvasti mukaudumme ja korjaamme tätä ja olen tyytyväinen siitä nimenomaan maahanmuuttovirastossa tällä hetkellä pyritään korjaamaan näitä asioita onhan se hyvin monelle turvapaikanhakijalle joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen laiha lohtu nyt sanoa että mene poimimaan mansikoita vaikka tällä henkilöllä saattaisi olla tutkinto jostakin ei siinä työnteossa ole mitään pahaa ja sillä hän ansaitsisi rahaa ja se on hienoa mutta en ole ihan varma onko se inhimillistä täysin inhimillistä tämän ihmisen kannalta sen vuoksi on hyvä että kun pohdimme oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta ja oikeusvaltiota me otamme myöskin tämän ihmisen tilanteen paremmin huomioon ottaen ajatuksiimme sen että ehkä hänen kohdallaan hän ei ole saanut hyvää kohtelua
arvoisa puhemies olemme onnekkaita siinä mielessä meillä maailman puhtain maaperä ja maailman puhtain ilma puhtaat vedet sekä toisaalta tämän arktisen kasvukautemme pitkä vuorokausi ja sen tuomat aromit takaavat sen että suomalainen ruoka on paitsi maailman turvallisinta ja terveellisintä myös ravitsevaa ja hyvää tässä mielessä on tietysti todella tärkeää että saamme satokauden antimet hyvin talteen hallituksella on tosiaan esityksiä siitä miten tähän maatalouden uhkaavaan ja jo käynnissä olevaan työvoimapulaan voidaan vastata mutta tällä puheenvuorolla haluaisin kannustaa hakemaan oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä täällä edellä edustaja vestman kuvasi hyvin omaa lakialoitettaan opiskelijoiden opintotuen vapaan väliaikaisesta poistamisesta tästähän on tutkimustietoa palkansaajien tutkimuslaitokselta että näiden rajojen nostaminen viidelläkymmenellä prosentilla ei aiheuttaisi valtiolle

alijäämää vaan päinvastoin se lisäisi opiskelijoiden työntekoa opintojen ohella niin paljon että valtio voittaisi siinä yhdeksän miljoonaa euroa mutta nyt tässä akuutissa tilanteessa sen sijaan että esimerkiksi tehtäisiin tällainen viidenkymmenen prosentin nosto tulorajat tulisi poistaa kokonaan perustelen tätä sillä että monet opiskelijat ovat omaa elämäänsä sillä tavoin laskeneet että kun opintojen ohella talven aikana tekevät ahkerasti töitä heillä on kesällä hyvä matkakassa jonka turvin voivat sitten matkustella euroopassa tai kauempanakin maailmalla kun nyt tilanne on se että mihinkään matkustelemaan ei pääse mutta ei se kaukokaipuu mihinkään katoa niitä matkoja halutaan varmasti tulevaisuudessakin tehdä niin monelle opiskelijalle tilan työt tarjoaisivat hyvän mahdollisuuden nyt sitten tienata lisää tienestiä vaikka matkakassaan tai yleensä elämiseen opiskelijat ovat kuitenkin siinä määrin fyysisesti hyväkuntoista nuorta väkeä useimmiten että he näistä tilan fyysisesti varsin vaativista töistä voisivat kiitettävästi selvitä toki tietysti kannustan kaikkia suomalaisia joilla on mahdollisuus tarttumaan nyt näihin työtilaisuuksiin tarvitsemme sinne välttämättä työvoimaa arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä lyhyesti haluan sanoa myös metsämarjan poiminnasta siltä osin kuin teolliseen jalostukseen on metsämarjoja saatu niin marjanpoiminnasta ovat käytännössä vastanneet ulkomailta tulevat poimijat ja haluan kannustaa hallitusta nyt sitten varmistamaan sen että myös tulevan satokauden kotimaisia maailman puhtaimpia ja parhaimpia marjoja saataisiin talteen totta kai arvoisa puhemies haluan kannustaa myös kaikkia suomalaisia niin perheitä kuin jokaista meistä osallistumaan tähän mutta uskon niin että jos teollisessa mittakaavassa haluamme toimia niin tässä tarvitaan nyt hallitukselta toimenpiteitä työvoiman saamiseksi